ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia edustaja eija nivala on eduskunnalle kahdeksastoista kuudetta kaksituhattakahdeksantoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista lukien tultuaan valituksi ylivieskan kirkkoherran virkaan puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä mietinnön esittelee valiokunnan puheenjohtaja edustaja puumala olkaa hyvä

arvoisa puhemies toinen merkittävä esitys ja valmistunut mietintö sivistysvaliokunnasta vähän aikaa sittenhän käsittelimme lukiolakia ja nyt siis käsittelemme varhaiskasvatuslakia voimassa oleva varhaiskasvatuslaki kumottaisiin sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyy myös kolme lakialoitetta lakiesityksen keskiössähän on lapsen etu osaamistason nosto ja tiedonkulun parantaminen esitys kytkee varhaiskasvatuksen kiinteästi koulutusjärjestelmän osaksi ja muodostaa pohjan lasten koulutuksellisen tasa arvon turvaamiselle korostaen varhaiskasvatuksen pedagogisesti laadukkaita toimintatapoja ja niitä tukevaa osaamista tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisina tiimeinä varhaiskasvatuksen opettajia varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia näihin henkilöstörakennetta ja päiväkodin johtoa koskeviin muutoksiin säädettäisiin ennätyspitkä lähes kahdentoista vuoden siirtymäaika ehdotetulla uudella varhaiskasvatuslailla saatetaan loppuun varhaiskasvatuksen hallinnonalasiirto sosiaali ja terveysministeriöltä opetus ja kulttuuriministeriölle sekin on koko kasvatuksen ja koulutuksen polku varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen on lakiesityksen myötä entistä selkeämmin opetus ja kulttuuriministeriön vastuulla arvoisa puhemies laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä lasten kasvuoloissa on suuria eroja jotka vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen siksi laadukas ja tavoitteellinen varhaiskasvatus ja toimiva moniammatillinen yhteistyö tulee turvata kaikille

ehdotetussa uudessa varhaiskasvatuslaissa lapsen etu tuodaan esiin sanamuodoltaan nykyistä vahvempana erillisessä pykälässä lasta on suojattava väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä varhaiskasvatuslailla on edistää esimerkiksi positiivista suhtautumista lasten moninaisiin perhemuotoihin ja taustoihin lapsen itsensä mielipide tulee ottaa entistä vahvemmin huomioon sivistysvaliokunta korostaa saavutettavuuden suurta merkitystä perheen arjessa siis sitä että palveluita on saavutettavissa helposti ja hyvin ja esimerkiksi riittävän sujuvan vuorohoidon tarjoamisen merkitystä sekä lapselle että koko perheelle palvelujen on oltava saatavilla niin harvemmin asutuilla seuduilla pienissä kunnissa kuin suurten kaupunkien eri asuinalueilla niin sanottu lähikoulupolku on tärkeä lapselle ja perheelle siirtymisen esikouluun ja edelleen peruskouluun on oltava sujuvaa arvoisa puhemies ehkä eniten keskustelua tässä lakiesityksessä ovat herättäneet ammattiryhmien työtehtävien ja tehtävänimikkeiden muutokset keskustelua henkilöstörakennepykälästä on osaltaan lisännyt hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa oleva ehkä hieman epäonnistunut muotoilu johon myöskin valiokunta kiinnitti huomiota siinä on sinänsä esitetty pykälän perustelut aivan oikein mutta unohdettu viitata siihen että lain siirtymäsäännös mahdollistaa ja takaa kelpoisuuden säilymisen

eri koulutustaustojen osalta siksi sivistysvaliokunta korostaakin painokkaasti että henkilöstörakennesäännöksen perustelujen sanamuodoista huolimatta lakiesityksen siirtymäsäännös siis seitsemäskymmenesviides pykälä takaa sen että voimassa olevan lain mukaisen lastentarhanopettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö sitten kasvatustieteen kandidaatti tai sosionomitaustainen on kelpoinen toimimaan jatkossakin myös päivämäärän ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakolmekymmentä jälkeen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä tällainen henkilö on kelpoinen myös tehtäviin joissa edellytetään kelpoisuutta kahdennessakymmenennessäviidennessä pykälässä säädettyyn tehtävään tällaisia olisivat päiväkodin johtajan tehtävä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä uudistus ei heikennä pitkällä siirtymäkaudellaan eikä sen jälkeenkään nykyisen henkilökunnan kelpoisuutta työhönsä myös opiskelijoiden siis nyt koulussa olevien asema turvataan valiokunta kannattaa tehtyä ehdotusta päiväkotien henkilöstön koulutustason nostaminen ja pedagogisen osaamisen laajentaminen on esityksen keskeinen varhaiskasvatuksen laatua edistävä uudistus valiokunta esittää mietinnössä kuitenkin huolensa lastenhoitajien aseman kehittymisestä uudistuksen toteutumisen myötä ja viittaa tältä osin esittämäänsä lausumaehdotukseen uudistuksen tarkasta seurannasta laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen vaatii nyt ja tulevaisuudessa kaikkien ammattiryhmien osallistumista ja saumatonta ja monialaista yhteistyötä lasten hyväksi on sanomattakin selvää että kaikkia tarvitaan aivan yhtäläisesti on välttämätöntä että kaikille henkilöstöryhmille tarjotaan myös mahdollisuudet tiukentuviin kelpoisuusvaatimuksiin vastaavaan joustavaan lisä ja täydennyskoulutukseen sitä on oltava saatavilla kaikkialla suomessa ja sitä on oltava saatavilla helposti tätä valiokunta painottaa osaamisen kehittämisen polkujen täytyy olla yksinkertaisia

edustajilla on edelleen realistiset mahdollisuudet edetä urallaan arvoisa puhemies esitys vaatii toteutuakseen merkittävää kasvatustieteellisen alan koulutuksen lisäystä lisääntyvän koulutuksen oli se sitten tutkinto lisä tai täydennyskoulutusta on turvattava lainmukaiset osaajat valtakunnallisesti

opiskelupaikka korreloi alueellisesti usein varsin hyvin työllistymisen kanssa uudistuksella tavoitellaan merkittävää osaamisen nostoa siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen se ei saa koulutuspaikkojen keskittymisen vuoksi johtaa siihen että osassa suomea uudistuksen tavoitetaso ei toteutuisi sellaisena kuin on haluttu valiokunta korostaa että hallituksen esityksessä mainitussa koulutuksen kehittämisfoorumissa paneudutaan huoliin koskien kaikkien ammattiryhmien urapolkuja siellä pitää myös arvioida sitä miten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut saisi mahdollisimman joustavasti riittävän lisäosaamisen toimiakseen varhaiskasvatuksen johtajana siellä arvioidaan myös sitä miten sosionomin aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollisessa lisäkouluttautumisessa

ja viidennen lakiehdotuksen joissa on siis merkittävä määrä muutoksia muun muassa perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella eduskunta hylkää lakialoitteeseen kuusikymmentäkaksi kuusitoista ja seitsemäntoista sisältyvät lakiehdotukset ja eduskunta hyväksyy seitsemän lausumaa mietintö sisältää viisi vastalausetta

arvoisa puhemies varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi

varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamistaso etenkin pedagoginen osaaminen lisääntyy sosiaalidemokraatit kannattavat lämpimästi osaamistason nostamista pelkkä osaaminen ei kuitenkaan yksinään riitä aikuisia pitää olla tarpeeksi ja näin ei ikävä kyllä varhaiskasvatuksen arjessa läheskään aina ole tämä on se ongelma on lyhytnäköistä että tällä hallituskaudella varhaiskasvatuksen laatua on heikennetty suurentamalla ryhmäkokoja kolmen aikuisen ryhmässä voi olla kaksikymmentäneljä lasta aiemman kahdenkymmenenyhden sijasta osapäiväisiä jopa kolmekymmentäkolme hallitus on tehnyt myös toisen radikaalin huononnuksen eli lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen on eli niin sanottua subjektiivista oikeutta on rajattu osa kunnista on ottanut nämä varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa taas ei näin ollen varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kunnittain eriarvoisuus lasten välillä on siis kasvanut tässä on kyse megaluokan eriarvoisuusongelmasta pienten lasten välillä on hyvin valitettavaa ettei uusi varhaiskasvatuslaki korjaa näitä suuria puutteita sosiaalidemokraattien mielestä varhaiskasvatusoikeuden rajaus olisi pitänyt poistaa ja ryhmäkoot olisi pitänyt palauttaa vähintään aikaisemmalle tasolle sipilän hallitus tulee jäämään historiaan siitä että se lisäsi pienten lasten eriarvoisuutta arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen laatu on myös lasten tuen tarpeeseen vastaamista tukea ja esimerkiksi psykologeja tämä esitys ei kuitenkaan takaa suuri puute lakiesityksessä on ettei siinä säädetä lasten tukemiseen liittyvistä asioista myös varhaiskasvatuksessa tulee saada samalla tavoin kolmiportaista tukea niin kuin perusopetuksessa tai kehittää varhaiskasvatukselle vastaavanlainen oma tuen malli me kaikki tiedämme että mitä varhemmin ja mitä aikaisemmin ongelmiin puututaan sitä helpommin ne voidaan korjata varhaiskasvatuksessa jo pienelle lapselle varhain annettu tuki on kaikkein vaikuttavinta ja helpottaa lapsen myöhempää koulutietä on kiinnittänyt huomiota myös nobelisti james heckman hänen mukaansa varhainen sijoitus on paras sijoitus alle kouluikäisille suunnattu tuki on kaikkein vaikuttavinta ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse sitä suurempi on vaikutus arvoisa puhemies joissain päiväkodeissa vanhemmat ovat voineet ostaa lapsilleen erillistä maksua vastaan musiikkikasvatusta eli niin sanottua muskaritoimintaa päiväkodin toiminta aikaan samaan aikaan toiset lapset joiden vanhemmat eivät syystä tai toisesta ole

voineet sitä maksaa ovat puuhailleet muita asioita jokaisen lapsen pitäisi päästä osalliseksi varhaiskasvatuksen hyvistä sisällöistä muun muassa noista muskareista ihan ilman erillisiä maksuja tämäkin voisi toteutua mikäli varhaiskasvatuksen laatu määriteltäisiin varsinkin kun esimerkiksi tuon muskarin on todettu vaikuttavan lasten matemaattisen ajattelun kehittymiseen hyvinkin voimakkaasti jokaisen lapsen pitäisi päästä osalliseksi laadukkaista varhaiskasvatuksen sisällöistä ja niiden tuomista hyödyistä

päivän ajan on valitettavaa etteivät laatukriteeritkään ole mukana uudessa varhaiskasvatuslaissa alussa kerroin kuinka laatu on heikentynyt jo nyt noiden heikennysten takia tämä laatuasia voisi parantaa myöskin tuota seikkaa laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ihan jokaisella lapsella tulee olla hoitoajan pituudesta ja ajankohdasta riippumatta oikeus paitsi hoivaan lepoon ravintoon ja turvaan myös kehittymiseen ja oppimiseen jokaiselle lapselle pitää taata mahdollisuus monipuoliseen kulttuuriin leikkiin taidekasvatukseen liikuntaan moninaisiin elämyksiin virikkeisiin sekä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun myös lasten ja aikuisten suhdeluvun tulee mahdollistaa laadun toteutuminen arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit ehdottavat pykälämuutoksissa varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamista eli sitä että subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan ennalleen ehdotamme että psykologeja tulee käyttää varhaiskasvatuksessa lasten kehitykseen oppimiseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä kannamme huolta pienten koululaisten yksinäisistä illoista ja ehdotamme että vuorohoitoa tulee järjestää myös pienille eka tokaluokan oppilaille jotka tarvitsevat sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi meidän mielestämme osa aikaisessa varhaiskasvatuksessa ei voi olla alhaisempaa henkilöstömäärää kuin kokopäiväisissä ryhmissä

että ne laatukriteerit laaditaan arvoisa puhemies lapset aloittavat koulunkäynnin mitä erilaisimmista taustoista lapsiperheköyhyyskin on yhä useamman lapsen arkea viimeisimmistä pisa tuloksista tuli ensi kertaa esiin perhetaustan merkitys laadukas varhaiskasvatus pystyisi tehokkaasti pysäyttämään huono osaisuuden kierteen ja parantamaan lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä tästä huolimatta suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen euroopan heikoimmin yli neljä vuotiaista vain seitsemänkymmentäviisi prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen kun ruotsissa osallistuminen on lähes yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia ranskassa jopa sadannessa valiokuntakäsittelyssä nousi esille ettei lakiesityksessä ole mitään keinoja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi varhaiskasvatuksen osallistumisastetta tulee nostaa paras ja nopein tapa tämän saavuttamiseksi on tarjota ensiaskeleena kaikille yli maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus samoin kuin esiopetuskin näin tehdään jo joka toisessa eurooppalaisessa maassa tällä tavoin meidän tulee menetellä myös suomessa arvoisa puhemies nyt pitää muuttaa koulutuspolitiikan suuntaa ja se kannattaa aloittaa koulutien alusta eli varhaiskasvatuksesta parantaen samalla koulutuksellista tasa arvoa

vastauspuheenvuoron minuutin mittaisen pyydän nousemaan seisomaan ja varaamaan sen viidennellä painikkeella aloitetaan edustaja multala
arvoisa puhemies on ilo olla tässä salissa käsittelemässä lakia joka nostaa varhaiskasvatuksen laatua ja asettaa lapsen edun ensi kertaa varhaiskasvatuksen keskiöön ensisijaisena tavoitteena kun tehdään päätöksiä varhaiskasvatuksesta kuten edellisestä puheenvuorosta kuulimme suuresta kuvasta olemme kaikki samaa mieltä varhaiskasvatukseen panostaminen on tärkeää sillä varhainen puuttuminen ja varhainen kasvatus ovat erittäin vaikuttavia toimenpiteitä valiokunta käsitellessään lakiehdotusta on myös tunnistanut sen kuten myös jo hallitus esitystä antaessaan että varhaiskasvatus ei tämänkään lain myötä ole valmis vaan tulevaisuudessa sen kehittämistä on entisestään jatkettava tärkeimpänä puutteena

ja seuraavana kehityskohteena sivistysvaliokunta nostaakin esiin varhaiskasvatuksen tuen tarkemman sääntelyn

lasten luokkayhteiskunta syntyy meidän kaikkien silmien edessä näin ollen on hyvin kestämätöntä että vaikka varhaiskasvatuslaki päivitetään niin

on rajattu

ole puututtu ja henkilöstömitoitus pysyy hallituksen asettamalla heikolla tasolla näin ollen kohdistankin katseeni valtiovarainministeri orpoon joka istuu siellä edustajanpaikallaan sekä opetusministeri grahn laasoseen ja kysyn aiotteko aiotteko puuttua näihin kaikkiin varhaiskasvatuksen laatuun liittyviin suurimpiin ongelmiin ja palauttaa ryhmäkoot henkilöstömitoituksen ja kokopäiväisen

puhemies tämä hallitus on säätänyt niin sanotun aktiivimallin joka velvoittaa työttömiä ottamaan vastaan keikkatöitä mikä on hyvä asia ja etsimään niitä aktiivisesti sekä myös osallistumaan niin sanotusti vähän pätkittäisiin aktiivitoimiin meillä on neljäkymmentäviisituhatta työtöntä vanhempaa joilla on päivähoitoikäisiä lapsia nämä kaksi lakia tämä varhaiskasvatuslaki niine hyvinekin asioineen mitä siinä on ja aktiivimalli ovat siinä mielessä ristiriidassa että nyt olisi ollut kohtuullista palauttaa subjektiivinen oikeus kokopäivähoitoon jokaiselle lapselle koska nyt käy niin että työttömien lapset ovat myös päivähoidossa heittopusseina ja välillä ilman hoitoa kun heidän vanhemmiltaan edellytetään osallistumista aktiivimallin aktiivisuustoimiin kysynkin oletteko valmiita korjaamaan tämän asian joko siten että tähän tulee subjektiivinen päivähoito oikeus joka on kokopäiväinen tai sitten niin että tuo velvoite osallistua näihin toimiin ja hankkia itselleen näitä toimia poistetaan pienten lasten vanhemmilta aktiivimallista

suomalainen varhaiskasvatus on korkealaatuista maailmallakin erittäin arvostettua uudessa varhaiskasvatuslaissa on ongelmakohtia muun muassa henkilöstömitoitus ja kelpoisuusvaatimukset henkilöstöpula nakertaa varhaiskasvatuksen laatua ryhmäkoot voivat kasvaa erittäin suuriksi päivän mittaan ja käsipareja ja sylejä tarvitaan enemmän varsinkin alle lasten hoivaan sosionomien ja lastenhoitajien huoli omasta tulevaisuudestaan tuli monissa kuulemisissa esille perussuomalaiset jakavat tämän huolen lasten etu on tietenkin tärkeysjärjestyksessä ykkönen henkilöstön jaksaminen sekä sosionomien ja lastenhoitajien joustavan jatkokulutuksen turvaaminen ovat tärkeitä varhaiskasvatuksen uudistuksessa kysyisinkin ministeri grahn laasoselta sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien huoli tulevaisuudestaan aivan turha

arvoisa puhemies kyllä suurin pettymys tämän lain kohdalla on se että hallitukselta ei löytynyt rohkeutta korjata niitä virheitä mitä varhaiskasvatuksen osalta tehtiin kauden alussa erityisesti ottaen huomioon että rohkeutta myöntää näitä virheitä kyllä on löytynyt muun muassa kokoomuksen edustaja ben zyskowiczilta joka on myöntänyt olleensa väärässä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen suhteen sekä kokoomuksen edustajalta sari multalalta joka on myöntänyt että ryhmäkokojen kasvattaminen oli häpeäpilkku tämän hallituskauden aikana

muun muassa tilapäisiin poikkeamisiin mutta myöskin varhaiskasvatuksen yksityistämiseen olisin kysynyt ministerin näkemystä tähän puolangalla tehtyyn päätökseen jossa kunta päätti ulkoistaa koko varhaiskasvatuksen yksityiselle yritykselle eli mikä on ministerin näkemys siitä että varhaiskasvatus kokonaisuudessaan siirtyy yritysten hoidettavaksi

arvoisa rouva puhemies tämä laki on erinomainen sen kannalta että tässä nyt kootaan kaikki kaikki säännökset saman lain alle yhteen varhaiskasvatuslakiin ja lapsen edun toteutuminen on ykkösasia tässä kokonaisuudessa on myös huomioitavaa että lapsen iän ja kehityksen mukainen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys ja terveys ovat keskiössä ja muun muassa eri ikäisten herkkyyskaudet ja tarpeet ja vaatimukset otetaan huomioon nyt ihan lain tasolla pienimpien osalta muun muassa hoivan merkitys turvallisuudentunteelle ja kiintymyssuhteen rakentamiselle on nostettu myös hyvin tärkeäksi tämä varhaiskasvatuslaki tuo varhaiskasvatuksen osaksi koulutuspolkua ja olen myös todella tyytyväinen siitä että kiusaamisen ehkäisy on nyt lain tasolla

kyllä ilon päivä saamme vihdoin varhaiskasvatuslain uudistettua sehän jäi torsoksi kun meillä oli opetusministerinä krista kiuru useaan otteeseen toivoimme tätä päivää ja nyt se tässä panostus varhaisiin vuosiin varhaiskasvatuksen laatuun on parasta mitä sata vuotias suomi voi lapsillensa antaa on hyvä että jokaisella lapsella on subjektiivinen päivähoito oikeus on erinomaista että teemme toimia jotta jokainen lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen erityinen huoli itselläni oli opetusministerinä kun silloin varhaiskasvatus ei ollut opetusministerin rootelissa ja näin että varhaiskasvatuslaista puuttui se pykälä että lapsia pitäisi suojata kiusaamiselta useaan otteeseen kysyin opetusministeri kiurulta voisiko tämä tulla lakiin mutta hän ei sitä silloin tekemäänsä lakiin sisällyttänyt ja nyt

puhemies tässä hallituksen esityksessä on iso megaluokan valuvika kun kuuntelimme asiantuntijoita sieltä nousi kaksi asiaa ylitse muiden liian suuret ryhmäkoot ja tämä subjektiivisen päivähoidon rajaaminen näiden lisäksi tietysti kannamme huolta henkilöstön jaksamisesta mutta näihin jotka varhaiskasvatuksen laadun kannalta siis ydinkysymyksiä ryhmäkoko ja lapsen oikeus varhaiskasvatukseen hallitus ei kajonnut lainkaan ja pidän sitä megaluokan virheenä niin että pikkasen tulee semmoinen falski olo nyt kun näihin asioihin ei puututa silloin kun siihen olisi oikea mahdollisuus toinen asia on se että tämä esitys

se ei ollut hiukan epäonnistunut vaan täällä lukee epäonnistunut muotoilu
arvoisa puhemies vihdoin saadaan käsitellä tätä lakia täällä eduskunnassa mielestäni paljon hyvää pedagoginen osaaminen vahvistuu moniammatillinen yhteistyö vahvistuu elikkä meidän kehittyy ja voi hyvin ei niin hyvää tässä ehdotuksessa on että ryhmäkokoihin yli kolme vuotiaiden osalta ei tullut muutoksia ja subjektiivista päivähoito oikeutta ei palautettu tämä olisi tullut tehdä jotta voitaisiin puhua laadusta nyt on kuitenkin tärkeätä seurata kaikkien ammattiryhmien mahdollisuuksia

arvoisa puhemies perussuomalaiset pitävät ehdottoman tärkeänä sitä että lapsen hyvinvointi ja turvallisuus taataan varhaiskasvatuksessa jatkossakin varhaiskasvatustyötä tekevän henkilökunnan osaamistason nostaminen on sinänsä hyvin myönteinen kehityssuunta mutta näitä pätevyysvaatimuksia ei tulisi kuitenkaan nostaa liiallisesti jos näin tehdään niin se tulee johtamaan lisääntyviin sijaisuuksiin ja hoitajien vaihtumisiin mikä ei ole lapsen etu eikä tietenkään myöskään henkilökunnan etu varsinkin alle ryhmissä painottuu tulevaisuudessakin käytännön hoiva ja hoitotyö henkilöstörakennetta koskevia pykäliä pitäisi perussuomalaisten näkemyksen mukaan muuttaa vähintäänkin siten että kaikkein pienimpien lasten ryhmissä mahdollistuisi jatkossa esimerkiksi yhden varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin sekä kahden lastenhoitajan toiminta kuten nykyäänkin mutta hallituksen esityksen myötä on sitä vastoin riski että liian suuret ryhmäkoot

arvoisa rouva puhemies haluan antaa kiitosta ministeri grahn laasoselle siitä että tällä kaudella on uudistettu itse asiassa koko oppimisen ja osaamisen opinpolku nyt varhaiskasvatusosuus jossa nostetaan lapsen etu kaiken varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toteuttamisen keskiöön pidän myös erittäin myönteisenä sitä että tämän vuoden alussa

myös viisi vuotiaiden maksuton vaka kokeilu on hyvä se on kokoomuksen tavoite että tulevaisuudessa kaikilla olisi näin haluan antaa kiitosta myös vantaan kaupungille siitä että he ovat päättäneet nostaa lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien palkkoja sillä päiväkodissa tehdään arvokasta ja tehokasta työtä

arvoisa puhemies hyvä että huomaatte mikä on oikeasti tärkeää näin totesi yksi varhaiskasvatuksen ammattilainen tällä viikolla ihminen jonka päivät kuluvat lastemme kanssa päiväkodissa kun kerroin omat näkemykseni lain valiokuntakäsittelyn jälkeen nimittäin tuolla valiokunnassahan olemme kuulleet kuinka asiantuntija toisensa jälkeen todennut saman lakiesitys on tarpeellinen mutta kaksituhattaviisitoista tehtyihin merkittäviin heikennyksiin joita kokoomus siis kutsuu uudistuksiksi se ei ota kantaa on ristiriitaista näin ollen säätää uusia muutoksia ja tavoitteita kun emme ole näitä tasa arvon ja laadun kannalta merkittävimpiä heikennyksiä ensin korjanneet sen vuoksi esitimme sdpn sivistysryhmänä merkittäviä korjauksia nimenomaan tähän yhdenvertaiseen kohteluun kaikille lapsille eli subjektiiviseen oikeuteen ja ryhmäkokojen pienentämiseen sekä varhaiseen puuttumiseen siinä on kyse varhaiskasvatuksen laadusta

puhemies olen täysin samaa mieltä että uudessa varhaiskasvatuslaissa on paljon ilonaiheita ja ajattelen että se ilonaihe liittyy nimenomaan siihen että kentällä tätä uudistusta on odotettu todella pitkään niitä uusia työkaluja jotka tukevat sitä tärkeää työtä arjessa

laajasti lapsen etua edustavia tahoja ja asiantuntijoita jotka kehuvat lakia monin tavoin mutta jokainen nostaa esille tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksen ryhmäkoot ja henkilöstömitoituksen silloin on äärimmäisen vakavasta asiasta kyse ja se vaatii sitä että meillä on seuraavaksi hallitus joka ei tämmöisiä heikennyksiä tee jotta tämä hieno historiallinen laki pääsee täyteen voimaansa

puhemies tässä lainsäädännössä on toki paljon hyvää ja erityisen hyvää on se että lapsen etu nostetaan keskiöön mutta niin kuin täällä moni kollega oppositiosta on muistuttanut tämän kauden alussa tehtiin niitä leikkauksia ja erityisesti nämä ryhmäkokojen kasvamiset ovat olleet sitä mikä on juuri sitä varhaiskasvatuksen varmaan tärkeintä laatutekijää elikkä riittävää henkilöstöä

valiokunnan lausumissa on kiinnitetty näihin siirtymäaikoihin huomiota mutta erityisesti haluaisin vielä ministeriltä kysyä ovatko lastenhoitajien tulevaisuuden työtehtävien näkymät sellaiset että alalle riittää varmasti sitten tulijoita heitä tarvitaan myös

että varhaiskasvatuslainsäädäntö on tässä vaiheessa voidaan luonnehtia työvoitoksi usein sanotaan että täydellinen on hyvän vihollinen tässä laissa on valuvikoja tunnustan sen edustaja gustafsson mutta ei olekaan tarkoitus että tämän lain kanssa ollaan maailman tappiin asti jo se että valiokunta on antanut tähän seitsemän lausumaehdotusta todistaa sitä että tässä ollaan nyt herkillä ja katsotaan miten asiat kehittyvät ja mitä käytännössä kentällä oikeasti tapahtuu miten toimitaan eli eli varmasti tulee tapahtumaan niin että jollakin aikavälillä tätä lakia tullaan paikkaamaan täydentämään enpä tiedä milloin olen edustaja en ennustaja mutta erityisen suuren toivon panen tähän kehittämisfoorumiin jossa katsotaan tätä koulutusasiaa sen haluan vielä loppuun sanoa että kansainvälinen vertailu ei ole niin yksiselitteistä mitä tulee varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen on totta että suomessa se on alhainen ja sen pitäisi nousta mutta on muistettava että euroopassa on paljon osa aikatyössä olevia ja ja heidän lapsensa osallistuvat hyvin vähän

lasten vanhemmat ovat suhtautuneet näihin heikennyksiin kriittisesti on selvää että laatu ei korvaa määrää työntekijöiden mukaan heidän mahdollisuutensa lasten yksilölliseen huomioimiseen ovat paljon heikommat nyt kun henkilökuntaa on vähemmän ja lapsia enemmän he ovat kertoneet myös siitä että levottomuus on päiväkodeissa kasvanut melu on lisääntynyt tilat tilat ovat ahtaita ja vaaratilanteita syntyy myöskin siihen kiusaamiseen puuttuminen on hankalampaa kun lapsia on vaikka nyt on todella hieno asia että se lisättiin tähän lakiin mukaan sitten taas vanhemmat kritisoivat sitä että lasten ja perheiden tasavertaisuus on heikentynyt ja jopa lasten vertaissuhteiden pysyvyys on huonontunut arvoisa ministeri asetus ei ole eduskunnan käsissä suhteessa näihin ryhmäkokoihin asetus on ministeri teidän käsissänne voisitteko kuitenkin ajatella että muuttaisitte tämän asetuksen henkilöstömitoituksesta ennalleen ja ja ainakin poistaisitte tuon osapäiväisiä lapsia koskevan yhden suhde kolmeentoista kriteerin ettei käy niin että sipilän hallitus muistetaan näistä

rouva puhemies kun varhaiskasvatuksen laatua halutaan parantaa niin ryhmäkokojen pienentäminen ja subjektiivisen hoito oikeuden palauttaminen ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä asioita niillä niillä paneuduttaisiin kaikkein parhaiten myös siihen kiusaamisongelmaan kolmanneksi varmistaisin myös kolmiportaisen tuen huomioimisen jo laissa ja muuttaisin tilasuosituksen sitovaksi ohjeeksi sillä yllättävän moni suomalaislapsi viettää päivänsä pienemmässä kuin suositellussa seitsemän neliömetrin tilassa mieluusti soisin myös lapsiamme eli tulevaisuuttamme hoitaville ammattilaisille nykyistä parempia ansioita jos nostamme koulutusvaatimuksia tulee pelkästään se maksamaan kuntaliiton mukaan yli viisikymmentä miljoonaa ja palkankorotushaaveet karkaavat yhä kauemmaksi

soisin työrauhan päiväkotiin kaikille lastentarhanopettajille lastenhoitajille ja muille ammattiryhmille päiväkodeissamme tulee olla osaavia ja välittäviä henkilöitä kuten siellä on
arvoisa rouva puhemies lapsemme ovat meidän aarteitamme ja jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja subjektiiviseen päivähoito oikeuteen se on minusta lapsen oikeus on todella harmillista että hallitus ei ole korjannut tätä epäkohtaa elikkä poistanut tätä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausta tai pienentänyt ryhmäkokoja vaikka valtava huoli kentältä on kantautunut meidän kaikkien korviin

arvoisa puhemies monta kertaa tässä salissa en ole edustaja heinosen kanssa samaa mieltä ollut mutta nyt on syytä pistää tyytyväisyydellä merkille hänen puheensa loppuosio joka osoitti sen että myös kokoomuksen eduskuntaryhmässä on pistetty positiivisesti merkille tämä vantaan malli lastentarhanopettajien työn arvostuksen osalta mehän teemme joka päivä päättäjät päätöksiä tämä on tärkeä päätös etenkin kun muistetaan että nämä lomarahaleikkaukset vielä jatkuvat olisinkin kuullut ministerin kommentin tästä tästä vantaan mallista ja ehkä vähän löytyykö siitä itua muillekin kunnille olisi kiva kuulla tästä ministerin kommentti arvoisa puhemies toinen vantaan malli on tämä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus me tutkimme se oli vuoden epäonnistunut kokeilu tutkittiin siellä missä kaikkein eniten varhaiskasvatusta tarvittiin sinne se iski eniten ja me sen purimme arvoisa ministeri nyt kun kokoomuksen johtava ajattelija ben zyskowiczkin on tässä kääntänyt kantaansa niin oletteko hänen kanssaan eri mieltä vai samaa mieltä kannatatteko kokopäiväistä subjektiivista oikeutta

puhemies kuten täällä on jo useamman kerran todettu tästä ehdotuksesta puuttuvat erityiset säännökset lapsen erityisestä tuesta päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa ja ja muistaakseni ministeri vahvisti silloin lähetekeskustelun aikaan että tällainen tällainen on nyt erillisenä valmistelutyönä alkamassa tai lähdössä liikkeelle on syytä selkeyttää kuraattori ja psykologipalvelujen saantia ja erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajan roolia tässä lapsen tuessa nythän kun lukee lakiehdotuksen pykälät tämä näyttää siltä että varhaiskasvatuksen erityisopettajalla olisi rooli vain suunnitelmien tekemisessä ja niitten arvioimisessa kun taas mielestäni tämän varhaiskasvatuksen erityisopettajan tulisi olla siellä lasten kasvatuksessa ja työssä siellä lapsiryhmän sisällä tätä varhaiskasvatuksen erityisopettajan roolia ei löydy myöskään siitä päiväkodin henkilöstöstä mutta uskon että tämä tässä

puhemies jokainen tutkimus kotimainen ulkomainen kertoo että varhaiskasvatus on aivan keskeinen elementti kun haetaan oppimisen ongelmien juurisyitä ja niitä torjutaan inhimillisellä tavalla ja kustannustehokkaasti oikeaan aikaan on tärkeä tulevaisuusteko että varhaiskasvatus saadaan jollakin tavalla maksuttomaksi kaikille suomalaisille lapsille riippumatta taustasta riippumatta perheen varallisuudesta ja niin edelleen olen kuullut todella vahvasti

subjektiivisen oikeuden esimerkiksi työttömien lapsilta pois olen kuullut myöskin kovasti kritiikkiä siitä että ryhmäkoko on kasvanut tämän hallituksen päätöksillä ja olisin toivonut että tässä laissa olisi ollut tulevaisuustekona myös tämä kolmiportainen tuki kokonaisuutena minusta se olisi nyt ministeri grahn laasonen tulevaisuusteko että palauttaisitte nämä leikkaamanne osiot

rouva puhemies täällä opposition puolelta esimerkiksi edustajat nylander ja toivola ovat mielestäni käyttäneet siinä mielessä rakentavan puheenvuoron että vaikka he ovatkin tuoneet esille tähän lakiin heidän mielestään liittyviä puutteita he ovat kuitenkin reilusti ja avoimesti todenneet että tässä laissa on erittäin tärkeitä hyviä uudistuksia nimenomaan lasten kannalta ja varhaiskasvatuksen kannalta sitten täällä on ollut muitakin puheenvuoroja muun muassa edustaja touko aalto tuntuu mieltyneen tuohon luokkataisteluretoriikkaan mutta

keskustelimme lukiolaista ja nyt varhaiskasvatuslaista ja että haluan antaa ministeri grahn laasoselle erittäin vahvan tunnustuksen siitä että tällä vaalikaudella todellakin on pystytty tekemään merkittäviä uudistuksia koulutuksen eri tasoille ja niin lukiolakia kuin tätäkin lakia puutteistaan huolimatta on syytä kehua yli puoluerajojen

jos te haluatte että me iloitsemme tästä monella tapaa hyvästä laista niin korjatkaa nämä virheet jotta pääsemme kaikki yhtymään tähän iloon onko hallitus valmis tunnustamaan tekemänsä virheet ja korjaamaan ne

arvoisa puhemies eihän minkäänlaista erimielisyyttä ole tämän salin sisällä tästä laadun minkäänlaista erimielisyyttä minun ymmärtääkseni ei ole siitä etteikö ole kannattavaa nostaa henkilöstön koulutustasoa olemme kaikki iloisia siitä että tuotiin tämä kiusaamiseen puuttumisen pykälä tähän lainsäädäntöön mutta kun keskustellaan varhaiskasvatuksen laadusta pitäisi ymmärtää myöskin mikä on se keskeisin tekijä joka vaikuttaa siihen miten nämä hienot pykälät käytännön arjessa toteutuvat ja silloin tämä kysymys ryhmäkoosta on aivan keskeinen koska se vaikuttaa suoraan meidän varhaiskasvatuksen ammattilaisten mahdollisuuksiin tuottaa sitä laadukasta varhaiskasvatusta ryhmäkoko ongelma nousi kolmella tapaa esille tämän lain käsittelyn yhteydessä ensinnäkin on tämä muutos mikä tehtiin kauden alussa yli kolmevuotiaiden suhdeluvun osalta on tämä sen suhteen miten kunnat soveltavat tätä tilapäistä poikkeamista suhdeluvusta mitä tehdään aivan liian laajasti tällä hetkellä ja sitten on näiden osa aikaisten lasten ylisuuri suhdeluku eli kolmetoista lasta yhtä kasvattajaa kohden hallitus ei korjaa mitään näistä kolmesta ongelmasta tässä esityksessä

arvoisa puhemies mielestäni on todella ilahduttavaa että ollaan ottamassa jo seuraavaa askelta kun puhutaan laadusta varhaiskasvatuksessa ja se liittyy tähän tukeen tähän tukeen kuuluu tietysti mahdollisuus käyttää erityisopettajia psykologeja kuraattoreita siinä missä heitä tarvitaan varhaiskasvatuksen arjessa koska varhaiskasvatus on ainoa taso meidän hienossa järjestelmässämme missä ei löydy tällaista

siksi odotan innolla mitä mitä ministeri vastaa tähän lastenhoitajien tulevaisuus on askarruttanut meitä valiokunnassa suuresti koska lastenhoitajat ovat se ammattiryhmä joka varmasti kohtaa niitä suurimpia haasteita tulevaisuudessa siksi on äärimmäisen tärkeätä seurata mitä lastenhoitajille tapahtuu kunnissa ja miten he voivat kouluttautua lisää jos tällainen halu ja tarve löytyy ylipäätänsä mahdollisuutta kaikille ammattiryhmille

vaikka tässä laissa on paljon hyvää niin on ikävää että tähän jäi se megaluokan virhe että esimerkiksi ryhmäkokoja ei pienennetä puhemies täällä on ylistetty tämän hallituksen toimia mutta on ikävää todeta että kautta linjan kaikilta koulutusasteilta myös meidän lapsiltamme on tämä hallitus leikannut ensi töikseen leikattiin päivähoito lapsilta se ei kerta kaikkiaan ole oikein olen vieraillut paljon päiväkodeissa ja huomaan siellä sen arjen paineen kun henkilöstöä on liian vähän ja lapsiryhmät ovat liian isoja tämä on vakava asia meidän ihanat lapset

tärkeä asia että me emme ottaneet käyttöön näitä leikkauksia ryhmäkokoihin emmekä rajanneet lasten oikeutta päivähoitoon siitä huolimatta että hallitus tämän mahdollisuuden kunnille antoi eli tässä suhteessa myös tampereen malli mainittakoon

ministeri vastaa ja enintään viisi minuuttia
arvoisa puhemies suomalainen varhaiskasvatus on ylpeyden aihe se on erittäin laadukasta ja myöskin kansainvälisesti arvostettua se on tärkeää että vanhempina äidit ja isät voivat luottaa siihen että lapsi saa erinomaisen laadukasta varhaiskasvatusta siihen liittyen lainsäädännön voi sanoa monella tavalla olevan historiallinen ensimmäistä kertaa lapsen edun ensisijaisuus on selkeä lähtökohta varhaiskasvatuksen kehittämiselle myöskin lainsäädännössä samoin tämän lain keskeinen sisältö liittyy varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen nimenomaan henkilöstön osaamis ja koulutustasoa nostamalla pitkällä siirtymäajalla ratkaisemme vuosikymmeniä velloneen keskustelun joka olisi ollut itse asiassa ratkaistavissa jo edellisellä hallituskaudella kun tätä lakiesitystä annettiin mutta silloin sosiaalidemokraattisen opetusministerin johdolla tätä tahtoa ei ollut se mitä haluaisin tähän koulutustason nostamisen kysymykseen liittyen vielä

osa kannattaa osa vastustaa ja tehtiin vastalausetta vaikka sanotaan että hyvä muutos ehkä hieman tähän nyt semmoista pientä selkoa tuonne kentälle mikä se kanta tarkalleen ottaen tähän kysymykseen onkaan nimenomaan koskien tätä lainsäädäntöä

kolmas hyvä elementti minkä voisi nostaa esiin tästä lainsäädännöstä on päiväkotien ja kotien yhteistyön tiivistäminen voimme tehdä paljon siinä miten päiväkoti voi omalla työllään ammattilaiset siellä tukea myöskin vanhemmuutta ja miten vanhemmat saavat tämän lain yhteydenpitoa helpottavien pykälien kautta enemmän tietoa siitä miten lapset päivänsä viettävät mitä arvokasta siellä päiväkodissa onkaan tapahtunut itsekin vanhempana pidän sitä todella tärkeänä asiana sitten samoin vielä kiusaamisen ehkäisy täällä edustaja sarkomaa entinen opetusministeri käytti hienon puheenvuoron siitä miten hänen unelmansa on se että kiusaamista ehkäistäisiin jo varhaiskasvatuksessa ja päiväkodeissa tämä muutos tulee vihdoinkin lainsäädännön tasolle elikkä tunnistetaan se että tehokkainta ja vaikuttavinta myös kiusaamisen on ajoissa niitä kaveritaitoja opettaa ja ottaa kaikki mukaan leikkiin ja jo sitä kautta ehkäistä tehokkaasti kiusaamista ja sen ensimmäisiä merkkejä varhaiskasvatuksessa lasten vuorovaikutussuhteissa se on

itse asiassa juuri myöskin se syy siihen että päiväkotien henkilöstön osaamisella on valtavan iso merkitys tunnistaa jo varhain näitä ryhmädynamiikkaan liittyviä ongelmakohtia herkkyyskohtia joihin sitten voidaan vaikuttavasti puuttua jo varhaislapsuudessa ja se on tärkeä tärkeä iso muutos on myöskin sillä tavalla ettei varhaiskasvatus tämän lain myötä tule valmiiksi eikä sellaista kukaan ole myöskään väittänyt meillä on paljon töitä tehtävänä ja seuraava vaihe niin kuin on kerrottu liittyy siihen että lähdetään ratkomaan monimutkaisia tuen kysymyksiä eli millaisia järjestelyjä tarvitaan meillä on perusopetuksessa kolmiportainen tuki soveltuuko se varhaiskasvatukseen ei ehkä suoraan sellaisenaan on pohdittava mikä on sinne paras tehokkain toimivin malli mutta joka tapauksessa intressi ja tahto ihan jokaisella varmasti tässä salissa on se että että ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä jo varhain ja siihen tarvitaan

kun käytetään puheenvuoroja edustaja rinne esimerkiksi oikeus varhaiskasvatukseen ei ole poistunut meillä on kaksikymmentä tuntia subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen aivan jokaiselle lapselle taustasta riippumatta ja myös sen yli mikäli se on lapsen etu ja lapsi sen tarvitsee tämä lukee siellä laissa hyvin yksiselitteisesti ja selvästi joten toivoisin ettei käytetä epämääräisiä

tämähän ei suinkaan nyt näin ole ja toivon että tältä osin sitten luette myöskin ne pykälät vielä kerran mutta haluan kuitenkin joka tapauksessa lämpimästi kiittää eduskuntaa minä tiedän että tämä ei ole ollut helppo laki käsitellä koska se on sisällöllisestikin monimutkainen siinä on pitkä siirtymäaika se on kentällä ollut kipeä kysymys jo vuosikymmeniä mutta eduskunta tekee tässä historiaa hyväksyessään toivottavasti lähipäivinä tämän varhaiskasvatuslain

toteutumista on käytännössä myös jatkossa seurattava huolellisesti koska nykytilaan on huomattavasti parantamisen varaa yhdenvertaisuusvaltuutettu puolestaan on vaatinut että varhaiskasvatukseen säädettäisiin yksikkökohtainen velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen aivan vastaavalla tavalla kuin oppilaitoksissa tehdään tätä ei valitettavasti ole tulossa lakiin ja nyt kun ministeri on paikalla mielelläni kuulisin miksi näin positiivista on että koulupolkua vahvistetaan ja eri haasteissa lasta ja perhettä voidaan tukea kun

arvoisa rouva puhemies laadukkaalla varhaiskasvatuksella hyvillä päivähoitopalveluilla on aivan keskeinen merkitys siinä kuinka me saamme vahvistettua suomea hyvinvoivana ja osaavana kansakuntana sillä on aivan keskeinen merkitys siinä että mahdollisuuksien tasa arvoa lisätään niin että eri taustoista tulevat lapset voivat rakentaa omannäköistänsä elämää kuten täällä moni kollega on hyvin todennutkin niin se että ongelmiin puututaan jo ihan siellä pikkulapsivaiheessa on ihan keskeistä syrjäytymisen ehkäisyssä mutta oikeastaan kun opetusministeri on vielä täällä paikalla ja käyttää aikaa meidän kansanedustajien kanssa haluaisin kysyä

hallituksen esityksen ja sivistysvaliokunnan mietinnön

työskentelevät varhaiskasvatuksessa ja ovat todella alansa ammattilaisia hekin eivät vain lastentarhanopettajat onko heidän mahdollisuutensa työskennellä nyt turvattu onko nyt se tilanne että he eivät ole siellä työpaikoilla mitään kakkosluokan työntekijöitä me kansanedustajat olemme aika paljon postia saaneet ja itsekin omalta alueeltani olen saanut kyselyitä

arvoisa puhemies tämä laki tulee todellakin parantamaan lapsen asemaa ja olen erityisen hyvilläni siitä että lasta nyt oikein lain nojalla tullaan suojaamaan väkivallalta kiusaamiselta ja kaikenlaiselta häirinnältä mutta minulla on myöskin pari kysymystä liittyen tähän riittävän ja monipuolisen henkilöstön takaamiseen nimittäin meillä pääkaupunkiseudulla on jatkuva pula lastentarhanopettajista ja varsinkin pätevistä sellaisista nythän tähän uuteen lakiin on kirjattu että kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on sitten jatkossa korkeasti koulutettuja eli joko lastentarhanopettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja kuten edellinenkin puhuja totesi niin tästä sosionomien asemasta on tullut aika paljon palautetta ja varsinkin siitä loppuuko heiltä nyt tavallaan

kelpoisuuksien saamiseen eli onko heillä mahdollisuutta tähän enää jatkossa sitten toisaalta myöskin tämän saatavuuden osalta mikä tulee olemaan musiikki ja taidepedagogien liikunnanohjaajien sekä esimerkiksi puhe ja toimintaterapeuttien asema tässä voisiko myöskin heitä palkata

arvoisa puhemies on hyvä todeta että lastenkasvatusoikeus ja vastuu on ensisijaisesti vanhemmilla mikä usein täällä näköjään unohtuu kun lapsi menee päiväkotiin niin vanhempien ja heidän tämä suunnitelma ja tehtävä kaikki pelisäännöt matkan aikana tule mitään murheita tärkeätä on myös että lapset ovat siellä turvallisen hoidon piirissä heillä on luottamus hoitajiin ja heillä on yhteisöllisyyttä vaikka olen hallituspuolueen edustaja niin en ole kyllä tyytyväinen siihen että

henkilöstövaatimuksia hallitusohjelmassakin on kelpoisuusvaatimuksien keventäminen eli nykyisin ovat sosionomit käyneet ammattikorkeakoulussa ja saaneet pätevyyden ja samoin yliopistossa mutta kyllä nyt sitten tämän lain mukaan sosionomit ovat toisen luokan kansalaisia

en niin näe tärkeäksi että on tätä pedagogista toimintaa on paljon parempi että lapsi pystyy leikkimään ja olemaan toisten kanssa

varhaiskasvatuksella luodaan pohja oppimiselle ja koulunkäynnille ja sillä niihin on nimenomaisesti panostettava tässä esityksessä on hyviä elementtejä osaamistason nosto tai kiusaamisen kitkeminen mutta kyllä tässä on sitten myös huonoakin minusta esimerkiksi juuri tässä mihin monet edellä olevat puhujat ovat viitanneet tehtiin virhe että henkilöstöryhmät asetettiin tässä esityksessä vastakkain mistä ollaan saatu tosiaan sitä postia aika reilusti kaikki työntekijät päiväkodeissa ovat tärkeitä

ja kasvattavat niitä meidän kunkin silmäteriä siellä arjessa ryhmäkokoja on suurennettu ja sitten lasten oikeutta varhaiskasvatukseen on heikennetty tämän subjektiivisen varhaiskasvatuksen osalta ja olisin toivonut että tämä olisi palautettu tässä on eriarvoisuus kasvanut eri kuntien välillä kun toisissa kunnissa on otettu käyttöön nämä tiukennukset ja toisissa ei ja tämä on huono kehitys kaiken kaikkiaan

arvoisa rouva puhemies nyt on nähty valtakunnallisesti se että suomessa lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat ja siitä ovatko heidän vanhempansa töissä työttömien lapsilta on rajattu oikeus kokopäiväiseen hoitoon monasti on sellaisia tilanteita että lapset tulevat ja menevät kesken leikkien ja tämä jos mikä altistaa kiusaamiselle ja ryhmäkoot ovat kasvaneet on toki tärkeää että laissa on kiusaamisen nollatoleranssi mutta käytännön arjessakin täytyy olla

pohdin ryhmäkokojen ja työvoiman saatavuuden kannalta sitä kuinka hyvin toimiva arjessa on tuo tiukka korkeakoulututkintorajaus

arvoisa puhemies uusi varhaiskasvatuslaki on merkittävä askel kohti lapsilähtöisempää varhaiskasvatusta tämä on laki joka lähtee selkeästi lapsen etua ajatellen ja sen takia sen merkittävyys on suuri yhdyn näihin mitä on tullut täällä muissakin puheenvuoroissa kiusaamisen ehkäisystä että se on todella hieno asia että se on nyt saatu lakitasolle ja sitten se mikä on erityisen joka tarvitsee paljon tukea hän tarvitsee sitä usein sekä sosiaali ja terveydenhuollon puolella että opetuksen puolella tai muiden toimijoiden puolella on se että lakiin saadaan velvoite tehdä yhteistyötä moniammatillista yhteistyötä mikä antaa selvästi paremman lähtökohdan jatkossa nimenomaan lapsen etua ajatellen kokonaisen hoitopolun

rouva puhemies on hyvä että varhaiskasvatusasiat saadaan opetus opetus ja kulttuuriministeriön vastuulle sosiaali ja terveysministeriön rootelista tämä on hyvää kehitystä ja linjaa hyvin sitä koko lapsen varhaista elämää ihan pienestä asti sinne asti kun lähdetään sitten vaikka nyt yliopistoon opiskelemaan taikka ammattikouluun minne vain mennäänkin mutta iso asia on jäänyt tässä keskustelussa minun mielestäni aika pienelle huomiolle ja se on kuntien talous tällä vaalikaudella kuntien talous on vahvistunut todella roimasti viime vaalikaudella oli kriisikuntia en jaksa edes muistaa paljonko niitä oli mutta nyt niitä muutama onko niitä enää ollenkaan joka tapauksessa kuntien taloudestahan kaikki lähtee kunnat järjestävät tämän opetustoimen sataprosenttisesti ja sieltä kautta nousee se pystytäänkö lapsille järjestämään asianmukainen koulutus ja päivähoito ja kaikki tähän liittyvät asiat ja kun kuntien talous on kunnossa silloin varmasti voidaan mennä asetettujen minimien yli reilusti tässä keskustelussa oppositiosta on esitetty että muka olisi varhaiskasvatusta estetty tai jopa poistettu joltakin ryhmältä sehän ei pidä paikkaansa toivoisin kuitenkin vaikka kuinka oppositiopolitiikkaa tehdään että pysyttäisiin edes kohtuullisesti kuitenkin totuudessa täällä on vielä jonkin verran puheenvuoropyyntöjä me nyt hiljalleen alamme lopettelemaan tätä debattia koska välillä mennään tuohon puhujalistaan mutta otetaan seuraavaksi edustaja tolppanen arvoisa puhemies minä olisin kyllä odottanut tästä laista sitä että tässä olisi määritelty ryhmäkokoja pienemmiksi kuin ryhmäkoot tällä hetkellä ovat sen lisäksi tästä puuttuu erityisesti erityislasten huomioiminen diabeetikot adhdt addt silloin kun minä olin päiväkodissa töissä oli aina yksi ylimääräinen ihminen silloin kun ryhmässä oli erityislapsia

pitäisi kuulua kaikille lapsille etenkin vähävaraisten lapsille ja työttömien lapsille nimittäin monessa perheessä tilanne on se että päiväkoti on ainoa paikka missä lapsi saa koko päivän aikana lämpimän ruokansa ja se on erittäin iso asia ja se on myöskin sosiaalisen kehityksen kannalta hyvä asia sitten tästä koulutuksesta toivoisin että tässä jossakin otettaisiin huomioon se että sosiaalikasvattajat ovat juuri niitä ihmisiä jotka katsovat sitä tilannetta kokonaisvaltaisesti ja näkevät sen perheen tilanteen ja sen perheen tilanteen taakse koska sekin täytyy ottaa huomioon

eteenpäin ja on tullut uusia elementtejä kuten lasten kiusaamiseen puuttuminen lainsäädännöllä puhemies kuitenkin vähän harmittaa ja minä saan näissä keskusteluissa aina näppylöitä kun kun taloudellisten realiteettien huomioon ottamista vastustetaan lapsiin vetoamalla meillähän tosiasiassa otettiin viime vaalikaudella velkaa seitsemän miljardia vuodessa nyt viisi miljardia kun vaalikausi alkoi kun me jaamme sen vuosittain syntyvien lasten määrällä joka on enää noin viisikymmentätuhatta niin se tarkoittaa että me sille lapselle syntyvälle lapselle siitä vuosittaisesta lisävelasta

tärkeä huomata
tuohon äskeiseen listaan edustaja elomaan vielä lisään sitten myös oppositiopuolueet ovat saaneet suhteellisesti yhtä paljon

arvoisa puhemies kuten ehkä keskustelusta kuuluu niin tämän lain peruslinjasta on hyvinkin laaja yhteisymmärrys on kuitenkin nyt todettava se että että myös valiokunnassa kuulemamme asiantuntijat ovat todenneet sen että kun pedagogiikan osaamistasoa nostetaan niin että tulevaisuudessa kaksi kolmesta varhaiskasvattajasta on korkeakoulutuksen saaneita niin myös pärjääminen siellä varhaiskasvatuksessa paranee niissä suuremmissakin ryhmäkoissa ja tämähän on myös tutkimuksilla todettu että mitä korkeampi pedagoginen osaaminen sitä paremmin varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat ja sen vuoksi tämän lain tavoitteet siitä että pedagogista osaamista ja kasvattajien osaamista nostetaan ovat erittäin tavoiteltavia

arvoisa rouva puhemies on oikeastaan helppo jatkaa tuosta äskeisestä ja täällä edellä käytetyistä puheenvuoroista me olemme todenneet yhdessä täällä ja myös mediat että köyhyys periytyy on hirvittävän tärkeää että jokainen lapsi saa mahdollisuuden oppimisen ensialulle että hänellä on subjektiivinen oikeus saada sitä varhaiskasvatusta joka auttaa sen koulupolun alkuun pitää olla pitää olla yhtäläinen oikeus nyt sitä ei ole tämä on minun mielestäni se se kaikkein tärkein asia jos me haluamme ehkäistä syrjäytymistä tämmöisille oppimisvaikeuksisille henkilöille kuin edustaja myllykoski jolla todettiin lukihäiriö vasta kahdeksannella luokalla on hyvä että siellä on myös huippuammattilaisia eli korkeakoulutettuja lastentarhanopettajia jotka vastaavat koulutuksesta mutta me tarvitsemme myös sosiaalista osaamista siellä ja

myös sosiaalipedagogit pääsevät mukaan tähän ketjuun

suojattava kiusaamiselta väkivallalta ja muulta häirinnältä tämä kiusaaminen on noussut monessa asiassa esille sitä on valitettavasti lukioissa ammatillisissa oppilaitoksissa varsinkin peruskoulussa ja myös päiväkodeissa erittäin hyvä on että tämä asia nostetaan nyt lakitasolle ja siihen puututaan mutta tämän yhteydessä haluan muistuttaa myös siitä että

kiusaamisen ehkäisyn pitää tulla otetuksi huomioon varhaiskasvatuksen parissa työskentelevän perus ja täydennyskoulutuksessa samoin perussuomalaiset ovat sitä mieltä että nollatoleranssi kiusaamisen suhteen pitää koulumaailmassa saavuttaa nopeasti

arvoisa rouva puhemies hyvä että huomaatte mikä on oikeasti tärkeää näin tosiaan totesi varhaiskasvatuksen ammattilainen tällä viikolla kun päiväkodin pihalla kerroin minkälaiseen näkemykseen olen lakiesityksestä päätynyt sen valiokuntakäsittelyn jälkeen siis toistan hyvä että huomaatte mikä on oikeasti tärkeää nimittäin varhaiskasvatuksessa on kolme asiaa jotka todella ovat tärkeitä ja ylitse muiden ensinnäkin juuri niin kuin edustaja myllykoski tuossa aivan hetki sitten totesi todellakin lasten tasa arvo ja yhdenvertaisuus kaikkien lasten yhtenäinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikkialla suomessa on megaluokan asia josta tässä kohtaa on syytä puhua palaan vielä puheenvuorossani tähän erotteluun niin sanottuihin kaksikymmentä tuntisiin joka on ollut järkyttävä virhe tulemme siihen vielä kohta toinen asia joka on tietysti tärkeä on varhaiskasvatuksen laatu laatu rakentuu sellaisista asioista kuin ryhmäkoot aikuisten määrä erityinen tuki eli varhainen ongelmiin puuttuminen ja henkilöstön osaaminen ja koulutus ja tärkeää on tietenkin se että mahdollisimman moni lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen kuten edustaja eloranta täällä jo aiemmin totesi meidän on tässä eurooppalaisittain vertailtuna varsin heikko arvoisa puhemies suomalainen varhaiskasvatus on ollut maailman tasolla huippua olemme olleet jopa radikaali edelläkävijä siinä miten suhtaudumme lapsiin lapsen kykyihin ilmiöpohjaiseen oppimiseen mallimme yhdistää kasvatus ja hoito niin sanottu educare malli jossa jokainen tilanne on oppimistilanne on todettu toimivaksi muutama vuosi sitten olimme maailman ykkösiä viidenkymmenen maan vertailussa jossa luotiin niin kutsuttu starting well indeksi olen saanut itse olla mukana kansainvälisissä hankkeissa suomalaista varhaiskasvatusta ja sen arvoja on haluttu toteuttaa muissa maissa meidän mallimme on ollut vakuuttava ja myös kiinnostava ja se vakuuttaa koska se perustuu tutkimukseen no tätä maailman parasta varhaiskasvatusta nykyhallitus on uudistanut ensin rapautettiin yhdenvertaisuus kun lapset siis jaettiin kahteen kastiin toiset niin sanottuihin kaksikymmentä tuntisiin sen perusteella että vanhemmat ovat työttömiä tai muuten kotona tätä siis tarkoittaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen jota onneksi esimerkiksi täällä helsingissä emme alun perinkään ottaneet käyttöön laatua on heikennetty myös suurentamalla ryhmäkokoja ja vähentämällä aikuisten määrää ryhmissä eli sanon sen nyt selkokielellä tämä kolmen vuoden uudistustyö on heikentänyt lasten yhdenvertaisuutta ja varhaiskasvatuksen laatua ja nyt meillä on sitten tämä laki se ei korjaa näitä perustavanlaatuisia se ei korjaa subjektiivista oikeutta kaikille lapsille se ei korjaa ryhmäkokoja eikä myöskään tuo varhaiskasvatukseen kaivattua erityistukea ja lisäosaamista varhaiseen puuttumiseen arvoisa puhemies lain valiokuntakäsittelyn aikana onkin ollut harmittavaa kuunnella kun asiantuntijat yksi toisensa jälkeen ovat nimenomaan valitelleet juuri tätä megaluokan asioiden puuttumista samalla kun ovat sitten totta kai kiittäneet monia yksityiskohtia joista olemme tienneet että meidän lainsäädännöstämme on niitä puuttunut

laadukas kaikkien lasten ulottuvilla oleva varhaiskasvatus antaa hyvän pohjan ponnistaa elämässä eteenpäin ja perheille varhaiskasvatus on tuki ja turva työn ja muun elämän yhteensovittamisessa käyn läpi sdpn varhaiskasvatusnäkemyksen ydinkohdat jotka ovat ohjanneet työtämme myös valiokuntakäsittelyssä pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta se nostaisi varhaiskasvatuksen osallistumisastetta merkittävästi sdp haluaa myös palauttaa kaikille lapsille siis niin työttömien ja perhevapailla olevien kuin muuten kotona olevien vanhempien lapsille subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen kysehän on siis lapsen oikeudesta ei perheen elämäntilanteesta seuraavasta tarpeesta sdp haluaa uudistaa lapsiryhmien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisen ryhmäkokosääntelyn tavoitteena on ryhmäkoot jotka mahdollistavat jokaisen lapsen tarpeiden huomioinnin sdpn mielestä varhaiskasvatukseen tulisi ulottaa kolmiportaisen tuen kaltainen erityistuki joka meillä on peruskoulussa mutta ei siis täällä varhaisimmissa tilanteissa vaikka kaikki vannovat varhaisen puuttumisen nimeen ei riitä että se tuodaan myöhemmin se on ydinkohta tässä vaiheessa lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen mallin vahvuus tämä ajatus siitä että kasvatus opetus ja hoito yhdistyvät educare mallissa on syytä nostaa edelleen keskiöön kun valmistellaan huolella henkilöstön koulutus ja osaamistasoa ja pedagogisten valmiuksien lisäämistä huomioiden kaikki henkilöstöryhmät ja lopuksi sdp kannattaa tietysti lähipäiväkotiperiaatetta osana lähikoulupolkua se pitää soveltuvassa määrin ulottaa tänne varhaiskasvatukseen arvoisa puhemies esitimme sdpn sivistysvaliokuntaryhmänä valiokunnassa tältä pohjalta merkittäviä parannuksia ja teimme myös lakialoitteen subjektiivisen oikeuden palauttamisesta lakitasolle keskeisiä parannuksia ovat subjektiivisen ohella ryhmäkokokysymys ja varhainen puuttuminen lisäksi esitimme useita muita laatuun ja henkilöstön kouluttautumiseen ja pätevöitymiseen liittyviä muutoksia kuten edustaja eloranta jo edellä kävi läpi näistä pykälistä äänestämme sitten myöhemmin hallituksen painotukset jättävät siis ratkaisematta suurimmat varhaiskasvatuksen epäkohdat subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen järkevän mitoittamisen ensin vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle ja jatkossa mieluummin pienemmiksi kuin suuremmiksi lisäksi tämä esitys ei tuo mitään etenemispolkua kohti maksutonta varhaiskasvatusta

johon myös edustaja gustafsson täällä viittasi liittyy lain valmisteluun hallituksen esitys tuotiin tänne eduskuntaan muodossa joka on kurjalla tavalla ja tarpeettomasti luonut jännitteitä henkilöstön keskuuteen me kaikki tiedämme sen saamistamme viesteistä voiko tällaista ongelmien ja ristiriitojen siirtämistä eduskuntaan pitää hyvänä valmisteluna vielä kun on kyse alasta jonka jokapäiväinen tehtävä on luoda turvallista ja myönteistä ilmapiiriä lapsille no onneksi kasvattajat ovat viisaita luotan heidän kykyynsä rakentaa hyviä työyhteisöjä myös jatkossa siellä missä ollaan niin sanotusti maailman aurinkoisella puolella eli kuten alussa siteeraamani varhaiskasvatuksen ammattilainen totesi me kyllä huomaamme mikä on oikeasti tärkeää samaa viisautta toivon myös tälle salille kun käsittelemme tämän lain täällä loppuun kiitos

arvoisa puhemies sosiaalidemokraattien mielestä lakiesityksellä olisi tullut kehittämisen lisäksi myös korjata ne merkittävät heikennykset mitä varhaiskasvatukseen on tehty tällä vaalikaudella varhaiskasvatuksen suurimmat ongelmat ovat henkilöstön liian vähäinen määrä koko toiminta aikana liian suuret ryhmäkoot vaihteleva laatu ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen sekä henkilöstön jaksaminen lisäksi työn arvostus ja on myöskin selkeästi todettava palkkaus eivät vastaa tehtävän merkityksellisyyttä ja vaativuutta näihin seikkoihin lakiesitys ei tuo parannusta lakiesitysluonnoksen lausuntokierroksella esitettyä kritiikkiä ole lakiehdotuksessa otettu huomioon ja näihin isoihin megaluokan kysymyksiin vaikka asiantuntijat niihin voimakkaasti puuttuivat sivistysvaliokunnassa ei hallituspuolueilla ollut halua tahtoa puuttua puuttua lakiesityksessä korostetaan lapsen edun ensisijaisuutta totta kai subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja yli kolmivuotiaiden ryhmäkokojen kasvattaminen sipilän hallituksen toimesta sotii kuitenkin räikeästi tätä periaatetta vastaan siis lapsen edun ensisijaisuutta

äänestimme valiokunnassa ja äänestämme isossa salissa jotta nämä heikennykset kumottaisiin tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen on johtanut siihen että kuntakohtaiset ratkaisut eroavat toisistaan ja kaikilla lapsilla ei ole enää yhtäläistä oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen arvoisa puhemies suomessa astui ensimmäinen päivä elokuuta kaksituhattaneljätoista voimaan uusi yhtenäinen oppilas ja opiskelijahuollon laki joka takaa psykologi ja kuraattoripalvelut kaikille kouluasteille esiopetukseen perusopetukseen sekä lukioihin ja ammatillisiin

varhaiskasvatuksessa olevien lasten heidän perheidensä ja varhaiskasvatuksen vaativaa työtä tekevien ammattilaisten kannalta tähänkin asiaan meillä on selkeä pykälämuutosesitys saimme kuunnella sivistysvaliokunnassa tästä asiasta erinomaisia asiantuntijoita ja olisi voinut ajatella että valiokunta olisi voinut yksimielisesti hyväksyä tehdä nämä nämä muutokset näen myöskin niin että psykologi osana varhaiskasvatuksen arkea tukee myös koko henkilöstön osaamista ja jaksamista ja varmistaa näin osaltaan päivähoidon laatua arvoisa puhemies tästä henkilöstön rakenteesta ja kelpoisuusvaatimuksesta se on tämän hallituksen esityksen heikko lenkki heikko kohta vakava valuvika johon valiokunta yksimielisestikin totesi poikkeuksellisen vahvalla tekstillä seuraavaa valiokunta toteaa että keskustelua henkilöstörakennepykälästä on osaltaan lisännyt hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen epäonnistunut muotoilu siis yksityiskohtaisten perustelujen epäonnistunut muotoilu tämä oli niin vahva muotoilu että muuten oikeinkin hyvä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puumala joka nyt on hetkeksi poistunut omassa esittelypuheenvuorossaan pyöristi tätä kohtaa niin että hän sanoi hieman epäonnistunut muotoilu

sitä sattuu yhtenä suomalaisen kulmakivenä pidetään henkilöstön moniammatillisuutta tästä tulee pitää jatkossakin kiinni sosiaalidemokraattien mielestä varhaiskasvatuksen moniammatillisuus toteutuu parhaiten siten että päiväkodissa työskentelee sekä kandidaatteja sosionomeja että lastenhoitajia

sosionomi voi vastata moniammatillisesta verkostotyöstä perhekeskukset sote palvelut mahdolliset sellaiset neuvola koulut erityisopetus ja varhaiskasvatuksessa toteutettavasta matalan kynnyksen perhetyöstä pedagoginen vastuu tulee jatkossakin jakaa varhaiskasvatuksen kandidaattien ja sosionomien kesken perustuen sosionomien koulutukseen sisältyviin pedagogisiin opintoihin

arvoisa puhemies alkuun on pakko todeta että eduskunnan tehtävä on säätää lakeja ja sivistysvaliokunta on tehnyt juuri sitä työtä joka sivistysvaliokunnalle kuuluu ja täsmentänyt tulkintaa hallituksen esityksen yksityiskohtaisista perusteluista tämä on juuri se tehtävä mikä meille kuuluu tuoda esiin ne täsmennystarpeet ja mahdollisesti täydennystarpeet joita lakiesityksissä on tätä ei voi kutsua huonoksi lainvalmisteluksi vaan aivan normaaliksi prosessiksi arvoisa puhemies täällä eduskunnassa täysistuntosalissa meitä kohden katsoo wäinö aaltosen tulevaisuus teos se muistuttaa meitä joka päivä siitä että teemme päivittäin töitä tulevien sukupolvien eteen meillä on todellinen tulevaisuuslaki täällä käsittelyssämme uusi varhaiskasvatuslaki määrittää ensi kertaa lapsen edun toteutumisen ensisijaisesti huomioitavaksi varhaiskasvatusta suunniteltaessa järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä laki turvaa jokaisen lapsen oikeuden pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen lapsen edun ensisijaisuus on lain merkittävin uudistus kiusaamisen ehkäisy kirjataan myös lakiin ensimmäistä kertaa lasta tulee lain mukaan suojata väkivallalta kiusaamiselta ja muulta häirinnältä turvallinen lapsuus turvallinen lapsuus kuuluu jokaiselle lapselle ja tämä nostetaan nyt myös lain tasolle uudessa varhaiskasvatuslaissa toteutetaan nyt kokonaan varhaiskasvatuksen siirto sosiaalipuolen lainsäädännöstä opetuspuolelle ja varhaiskasvatus nähdään näin myös selkeämmin osana koulupolkua varhaisten varhaisten vuosien merkitys lapsen kehitykselle tunnistetaan entistä paremmin ja uuden lain mukaiset varhaiskasvatuksen tavoitteet tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä arvoisa puhemies jatkossa kaksi kolmasosaa kaikesta varhaiskasvatuksen henkilökunnasta on korkeasti koulutettuja joko kasvatustieteiden kandidaatteja tai varhaiskasvatuksen sosionomeja henkilöstön koulutus ja osaamistason nosto parantaa tutkimustenkin mukaan varhaiskasvatuksen laatua samalla pedagogisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden osuus kasvaa varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät päivittäin erittäin tärkeää työtä omatkin lapseni saavat päivittäin hoivaa kasvatusta ja opetusta turvallisessa ympäristössä tästä suurin kiitos kuuluu omistautuneille ammattilaisille uudella varhaiskasvatuslailla vahvistetaan moniammatillista työyhteisöä jossa jokaisen ammattiryhmän edustajalla on oma tärkeä tehtävänsä nyt ehdotuksen mukaan eri ammattiryhmien nimikkeet selkiytetään myös lain tasolla tehtävien tarkemmasta sisällöstä ei säädetä yksityiskohtaisesti lain tai perusteluiden tasolla koska ne ovat operatiivista toimintaa ja kuuluvat työnantajien tehtäviin kelpoisuusvaatimuksia tarkistetaan mutta julkisuudessa virheellisesti esitetyn väitteen osalta haluaisin todeta että kukaan joka tällä hetkellä saa kelpoisuuden lastentarhanopettajien tehtäviin ei tule sitä tämän lain muutoksen myötä menettämään tämä koskee paitsi työssä olevia myös opiskelunsa aloittaneita sosionomeja käytännössä tämä tarkoittaa että siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen osa varhaiskasvatuksen opettajista on koulutettu ammattikorkeakouluissa ja osa yliopistoissa lain henkilöstörakennetta koskevien muutosten osalta siirtymäaika on pitkä ja täysimääräisesti ne astuvat voimaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä tämä antaa kunnille mahdollisuuden varautua henkilöstörakenteesta aiheutuviin muutoksiin ja myös valtakunnallisesti pystytään lisäämään tarvittavia koulutusmääriä arvoisa puhemies valiokunnan käsittelyn aikana asiantuntijakuulemisissa esitettiin huoli siitä että päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen estää laadukkaan ja turvallisen turvallisen varhaiskasvatuksen toteuttamista käytännöt poikkeamissäännön osalta ovat tällä hetkellä vaihtelevia vaihtelevia ja jopa lakia rikkovia sivistysvaliokunta yhtyi esitettyyn arvioon siitä että sijaisten puute varhaiskasvatuksessa vaarantaa laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen toteutumisen valiokunnan lausumaehdotuksessa edellytetäänkin että jatkossa seurataan ja arvioidaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta ja ryhdytään tarvittaessa lapsen edun takaaviin riittäviin lainsäädäntötoimiin

hallitus on esityksessään todennut että varhaiskasvatuksen tuen määrittely ja muun muassa sairaalavarhaiskasvatuksen asema määritellään jatkotyönä sivistysvaliokunta toteaa että tämä on keskeisin lain kehittämistarve tulevaisuudessa ehkä myös toisin kuin täällä on annettu ymmärtää asiantuntijat ovat melko vaihtelevaa mielipidettä esittäneet siitä kuinka tämä tuki tulisi järjestää sen vuoksi on hyvä että tämäkin valmistellaan huolella uudistuksen toteutumista on seurattava tiiviisti meidän on varmistuttava siitä että saamme nostettua lastentarhanopettajien koulutusmääriä niin että henkilöstörakenteen uudistus pystytään pitkän siirtymäajan jälkeen toteuttamaan vuoden kaksituhattakolmekymmentä alusta lähtien kun käännämme katseen varhaisiin vuosiin olemme oikealla tiellä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä varhaiskasvatus tasaa perhetaustasta johtuvia eroja ja lisää mahdollisuuksien tasa arvoa varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia myöhemmälle koulupolulle pidetään huolta siitä että suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä on jatkossakin maailman huippua lapsemme ansaitsevat sen

on on pohdituttanut meitä valiokunnassa ja olemme paljon keskustelleet siitä että lastenhoitajien mahdollisuuksiin työllistyä ja lisäkouluttautua tulee kiinnittää huomiota nyt kun seurataan tämän lain vaikutuksia ylipäätänsä valiokunta on aika monesti että tulee kiinnittää huomiota siihen miten joustavasti voidaan lisäkouluttautua siinä missä halutaan ja missä on tarvetta jos joku lastenhoitaja haluaa lukea ja lisäkouluttautua sen pitää olla mahdollista joustavasti ja se voi tapahtua työn ohella mutta tämä tämä periaate koskee myös muita ammattiryhmiä varhaiskasvatuksessa se on äärimmäisen tärkeätä että pystymme takaamaan ja turvaamaan joustavia opintopolkuja kaikille niille jotka kokevat että he tämän lain myötä tarvitsevat

arvoisa puhemies on myös hyvin tärkeätä seurata sitä miten hyvin nämä koulutuspaikat lastentarhanopettajien kohdalla riittävät hallitus on jo sopinut yliopistojen kanssa lisäpaikoista ja on äärimmäisen tärkeätä seurata riittävätkö nämä paikat vai tuleeko ensi kaudella myös lisätä näitä koska tiedämme että tällä hetkelläkin löytyy alueita missä on huutava pula lastentarhanopettajista

erittäin iloinen että valiokunta on niin vahvasti kiinnittänyt huomiota viittomakielisten lasten oikeuteen saada laadukasta varhaiskasvatusta varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään meillä valiokunnalla on ponsi yksimielisesti hyväksytty jossa todetaan eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimiin siten että viittomakielisten oikeus saada varhaiskasvatusta omalla äidinkielellään joko suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä turvataan olen erittäin iloinen tästä lausumasta sen takia että edellisellä kaudella hyväksyimme viittomakielilain joka joka takaa

arvoisa puhemies

mutta esitys on silti monella tapaa kuvaava esimerkki tämän hallituksen varhaiskasvatuspolitiikan ongelmista ja epäkohdista siksi tähän esitykseen on tehty lukuisia muutoksia niin yhteisesti valiokunnan käsittelyn yhteydessä kuin opposition toimesta vastalauseiden muodossa ja yhdyn siihen kritiikkiin mitä tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on esitetty tätä lain valmistelua kohtaan tulen tässä puheenvuorossani keskittymään erityisesti kahteen keskeiseen kokonaisuuteen ensinnäkin siihen miksi tässä esityksessä ei ole korjattu niitä virheitä jotka viime vuosien aikana varhaiskasvatuspolitiikassa on tehty ja nämä paljon huomiota ja keskustelua herättäneet linjaukset henkilöstön kelpoisuuksista ja henkilöstöpolitiikasta arvoisa puhemies kuten hyvin usein on tapana tässä salissa lausua tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku niin on myös sen tunnustaminen että tuli tehtyä virhe varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen ovat yleisesti tunnustettuja ja kannatettuja tavoitteita laadukas varhaiskasvatus tukee lasten myöhempää oppimista ja lisää lasten tasa arvoa tätä mieltä on myös hallitus ainakin jos ministereiden puheenvuoroja kuuntelee oudointa hallituksen politiikassa on kuitenkin se että hallitus ei ole ollut valmis korjaamaan kautensa alussa tekemiään vahinkoja tältä osin hallituksen varhaiskasvatuspolitiikassa puheet ja teot ovat siis pahasti ristiriidassa edustaja ben zyskowicz on myöntänyt olleensa väärässä kun kannatti subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamista ja kokoomuksen ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja sari multala on kutsunut päätöstä kasvattaa ryhmäkokoja häpeäpilkuksi silti nämä epäkohdat jätetään tämän esityksen yhteydessä ennalleen subjektiivista päivähoito oikeutta ei palauteta yhtäläisenä kaikille lapsille eikä ryhmäkokojen kasvattamista yli kohdalla peruuteta valiokunnan kuulemisissa subjektiivisen päivähoito oikeuden romuttaminen sai osakseen kritiikkiä monelta eri suunnalta niin tutkijoilta lapsijärjestöiltä kunnilta kuin varhaiskasvatuksen henkilöstöjärjestöiltä vasemmistoliitto on sitoutunut palauttamaan subjektiivisen päivähoito oikeuden yhtäläisenä kaikille lapsille ja esittää sitä myöskin tämän lain käsittelyn yhteydessä pykälämuutoksena sen lisäksi olen pettynyt siihen että esityksessä ei vastata niihin viesteihin ja huoliin jotka varhaiskasvatuksen kentältä erityisesti viime aikoina ovat nousseet ne liittyvät esimerkiksi osa aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevien lasten ylisuuriksi kasvaneisiin ryhmiin tilapäisiin poikkeamiin sekä vuorohoidon tarpeisiin saada erillinen mitoitus myös subjektiivisen päivähoito oikeuden lopettaminen tai rajaaminen on siis tarkoittanut ryhmäkokojen kasvamista sillä se on kasvattanut osa aikaisessa hoidossa olevien lasten määrää kuten tiedämme osa aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevien lasten ryhmien suhdeluku on merkittävästi heikompi kuin kokopäiväisissä ryhmissä se on lasten yhdenvertaisuuden ja myöskin henkilöstön jaksamisen ja varhaiskasvatuksen laadun kannalta erittäin iso ongelma

on vasemmistoliiton näkemyksen mukaan ehdottomasti oltava sama riippumatta siitä kuinka paljon lapsi on varhaiskasvatuksessa ongelmia ongelmia on monin paikoin myös siinä että säädetystä suhdeluvusta poiketaan tilapäisiin poikkeamiin viitaten kuntatasolla lakia siis tulkitaan säästöpaineista johtuen tavalla jota lainsäätäjä ei ole tarkoittanut olen tyytyväinen siihen että sivistysvaliokunta nosti tätä asiaa selkeästi lausumaan jossa edellytetään seurantaa ja myös tarvittaessa lainsäädännöllisiä toimia tilapäinen ja lyhytaikainen ryhmäkokojen ylitys ei saa olla jatkuvaa eikä päivittäistä ja se ei voi myöskään kestää koko toimintapäivän ajan vasemmistoliitto esittää tämän muotoilun tuomista suoraan asiaa koskevaan lakipykälään tilanteen selkeyttämiseksi myös varhaiskasvatuksen voimakkaampi siirtyminen voittoa tavoittelevien kaupallisten toimijoiden käsiin on herättänyt huolta puolanka ulkoisti äsken koko varhaiskasvatuksensa osakeyhtiö touhulalle joka siis on pääomasijoittajan omistuksessa myös varhaiskasvatuksen kentällä yksityistä sektoria dominoi kolme vahvaa isoa yritystä ja huolta on herättänyt erityisesti se miten yksityistäminen vaikuttaa lasten ja henkilöstön yhdenvertaisuuteen yksityisen päiväkodin hoitosopimuksissa saatetaan määrätä esimerkiksi että jos lapsella ilmenee tarvetta erityiseen tukeen tai hoitoon tai mikäli lapsen ruoka aineallergia vaatii erityisiä poikkeusjärjestelyitä hoitosopimus voidaan purkaa tällaiset ehdot asettavat lapset eriarvoiseen asemaan eivätkä ne ole lapsen edun mukaisia tämän lisäksi kaupallisissa päiväkodeissa henkilöstöllä on keskimääräistä pienemmät palkat ja keittäjiä ja siivoojia palkataan vähemmän ja heidän tehtäviään kasautuu helposti lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille siis suoraan myöskin heikentää varhaiskasvatuksen laatua on myös huomioitava että päiväkotibisnes on vahvasti verovaroin tuettua koska maksuihin voi hakea yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatuksen kaupallistuminen vaikuttaa siis merkittävällä tavalla lasten ja henkilöstön asemaan joten se ei voi olla vain paikallinen kysymys vaan siitä on säädettävä valtakunnallisesti on harmillista että ministeri vielä paikalla ollessaan ei tätä puolangan esimerkkiä miltään osin lapsiasiavaltuutetun tavoin vasemmistoliitto esittää että varhaiskasvatuslaissa on säädettävä voitontavoittelun kiellosta yksityisessä varhaiskasvatustoiminnassa tämä siis vastaisi perusopetuslain seitsemännen pykälän toinen momenttia jonka mukaan opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi ja se on yhä ajankohtaisempaa aikana jolloin varhaiskasvatus halutaan nimenomaisesti kytkeä vahvemmin osaksi tätä suomalaista sivistyspolun kokonaisuutta

edustaja nivala

ensimmäinen puheenvuoro onneksi olkoon

arvoisa puhemies

niin sanotun päiväkotiarjen pyörittämiseen rekrytointisivut pursuavat päiväkotien työpaikkailmoituksia eli pulaa työntekijöistä on tilanne on pitkän päälle kestämätön ja tämä ongelmakohta tulisi saada ratkottua mahdollisimman pikaisella aikataululla nyt käsillä olevassa lakiuudistuksessa ei kuitenkaan keskitytä ratkomaan alaa kalvavaa henkilöstövajetta vaan lain tarkoitus on edistää varhaiskasvatuksen laatua uusilla henkilöstön kelpoisuusvaatimuksilla ja ryhmäkohtaisilla mitoituksilla uudistuksen myötä sopivan pätevyyden omaavien henkilöiden löytäminen voi hankaloitua monissa päiväkodeissa miten toimia pienemmällä paikkakunnalla jossa ei työnhaussa olevia varhaiskasvatuksen maistereita kerta kaikkiaan ole tarjolla suomalainen päivähoito on varsin arvostettua ja varhaiskasvatuksen laatua pidetään hyvänä mihin ongelmaan uudet kelpoisuusvaatimukset oikeastaan ovat ratkaisu homma toimii tältä osin jo nyt hyvin eikä päiväkodeissa kaivata lisää mahdollista hierarkiaa ja mitä tulee sosionomien pätevyyteen niin monet asiantuntijat totesivat heillä olevan riittävät valmiudet ja pedagoginen osaaminen tarjota superlaadukasta varhaiskasvatusta päiväkoti ikäisille lapsille sosionomi on lähtökohtaisesti pätevä lastentarhanopettajan työhön myös lastenhoitajat ovat suomessa erittäin hyvin koulutettuja se kuinka lasten kanssa eri tilanteissa pärjää riippuu pitkälti ihan persoonasta sekä kokemuksesta me perussuomalaiset olemme myös sitä mieltä että sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto täydennettynä kuuteenkymmeneen opintopisteen laajuisilla pedagogisilla opinnoilla olisi riittävä koulutus päiväkodin johtajan tehtävään arvoisa puhemies kannan syvää huolta sosionomien ja lastenhoitajien asemasta uudistuksen myötä siirtymäajoista huolimatta tällä tulee todennäköisesti olemaan negatiivisia vaikutuksia ihmisten työuriin ja mahdollisiin jatkosuunnitelmiin sekä nuorten uravalintoihin ja lastenhoitajille on turvattava hyvät jatkokouluttautumismahdollisuudet jotta he voivat jatkaa työskentelyä alan parissa myös osaamisen ja aikaisempien opintojen hyväksiluvun tulee olla reilua pelkään pahoin että uudistus kolahtaa omaan nilkkaan ja työvoiman saanti varhaiskasvatuksen järjestäjille hankaloituu entisestään huomauttaisin vielä että varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimusten tiukentaminen sotii osaltaan hallituksen linjausta vastaan kun se on julistanut tehtäväkseen yleisesti kelpoisuusvaatimusten keventämisen keventämisen kiusaamisen kitkemiseen on panostettava myös

lasta on suojattava kiusaamiselta väkivallalta ja muulta häirinnältä se on tärkeää kiusaamisen ehkäisy huomioidaan laissa ja tämä on erittäin hyvä asia ja tästä asiasta täytyy sanoa sitten kiitos tietysti hallitukselle varhaiskasvatuksen järjestäjien on puututtava kiusaamiseen nykyistä tiukemmin kiusaamisasia pitää huomioida myös varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien perus ja täydennyskoulutuksessa arvoisa puhemies pitkän päälle on kuitenkin olennaista että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi tämä on turvattava samoin kuin varhaiskasvatuspalvelujen alueellinen tasa arvo myös asiakasmaksujen tason on pysyttävä kohtuullisena perussuomalaiset perussuomalaiset eivät liputa täysin maksuttoman varhaiskasvatuksen puolesta niin kauan kuin valtio joutuu säästökohteita etsimään perussuomalaiset sivistysvaliokunnan jäsenten edustaja savion ja allekirjoittaneen myötä tulevat tekemään muun muassa pykälämuutosesityksiä uuteen varhaiskasvatuslakiin ja vielä lopuksi arvoisa puhemies haluan alleviivata että kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät tekevät erittäin vastuullista työtä arvokasta työtä naisvaltainen ala varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan palkkaus on vuosikaudet ollut heikkoa siihen eivät ammattijärjestöt eivätkä poliittiset puolueet ole pystyneet parannuksia tekemään vieläkään kiitos

arvoisa puhemies jatkan siitä mihin edustaja elomaa tässä edellä

ja jopa turvallisuutta perussuomalaiset pitävät ehdottoman tärkeänä sitä että lapsen edun toteutuminen varmistetaan kaikissa oloissa arvoisa puhemies vaikka osaamistason nostaminen on yleisesti ottaen hyvin myönteinen kehityssuunta niin hallitus ei tässä antamassaan varhaiskasvatuslakiesityksessä kuitenkaan noudata hallitusohjelman keskeistä linjausta kelpoisuusvaatimuksia koskevan sääntelyn keventämisestä ainakaan pätevyysvaatimuksia ei pitäisi nostaa liiallisesti kuten nyt uhkaa kuitenkin käydä myös koulutuspaikkojen vähyys voi muodostua ongelmaksi varsinkin kun osaavasta henkilökunnasta on jo nyt monella kasvupaikkakunnalla huutava pula se johtuu paljolti myös lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työn vastuullisuuteen nähden hyvin matalasta palkkatasosta arvoisa puhemies esityksen toteutuessa esimerkiksi päiväkodeissa työskentelevien lastenhoitajien määrä vähenisi asiantuntija arvioiden mukaan jopa yhdeksällätuhannella siirtymäkauden aikana osin tämä tapahtuisi eläköitymisen kautta mutta ainakin osaa lastenhoitajista voisi lain toteutuessa uhata myös irtisanominen kun otetaan huomioon päiväkotien henkilökunnan jo nyt varsin korkea koulutustaso ei päiväkotien henkilöstörakennetta koskeva muutos ole kaikilta osin tarkoituksenmukainen varsinkin alle ryhmissä painottuu tulevaisuudessakin käytännön hoitotyö perussuomalaiset ehdottavat korjattavaksi henkilöstön rakennetta koskevaa pykälää siten että erityisesti alle ryhmissä mahdollistuisi mahdollistuisi jatkossakin esimerkiksi yhden varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin sekä kahden lastenhoitajan toiminta toteutuessaan tämä ehdotus lieventäisi huomattavasti uudistuksen käytännön toteutukseen liittyviä riskejä arvoisa puhemies lakiesityksen myötä niin sanotut koulutukselliset umpiperät voivat muodostua uralla etenemisen esteeksi ja tämä on vakava ongelma johon tulee puuttua perussuomalaisten näkemysten mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään tulisi voida pätevöityä myös varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden saavuttaneen henkilön joka on suorittanut kuusikymmentä opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja myös koulutus ja täydennyskoulutuspaikkojen riittävyydestä on huolehdittava hallituksen esityksessä edellytys päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus laissa tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteiden maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito mielestämme tätäkin kelpoisuusvaatimusta tulisi keventää ehdotetusta esimerkiksi kuuteenkymmeneen opintopisteen opettajan pedagogisilla opinnoilla täydennetyn sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja riittävän johtamistaidon tulisi antaa kelpoisuus päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan arvoisa puhemies erityisen vakavaa huomiota tulee kiinnittää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoihin onhan kyse sekä lasten turvallisuudesta että henkilökunnan jaksamisesta hallituksen esityksen mukaan henkilöstömitoituksesta säädettäisiin erikseen enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevien osalta ja heidän kohdallaan ryhmäkoot voisivat siten olla hyvinkin suuria perussuomalaiset katsovat ettei tällainen ryhmäkokojen mitoitusta koskeva erillinen säätely ole tarpeen osa aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta ja esitämme siten kyseistä kirjausta poistettavaksi laista teimme myös muutosehdotuksen siitä ettei päiväkodissa saisi poiketa henkilöstömitoituksesta muutoin kuin äkillisen ja ennakoimattoman syyn ilmetessä toimintapäivän aikana mitoituksesta poikkeaminen ei myöskään saisi jatkua kuin kyseisen toimintapäivän loppuun saakka arvoisa puhemies kuntien järjestämisvastuulle jäävä varhaiskasvatus eriytyy sosiaali ja terveydenhuollon palveluista jos ne siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle niin kuin nyt näyttää käyvän kun sote uudistusta viedään hieman pakollakin eteenpäin tämä kaikki voi vaikeuttaa jatkossa esimerkiksi palveluntarjoajien välistä tietojenvaihtoa ja muuta yhteistyötä mikä tuskin on myöskään lapsen edun mukaista arvoisa puhemies perussuomalaiset korostavat myös sitä että sekä kunnallisella että yksityisellä puolella asiakasmaksujen on pysyttävä kohtuullisina emme kuitenkaan kannata julkisessa keskustelussa toistuvasti väläyteltyä yleistä maksutonta varhaiskasvatusta kuten edustaja elomaa tässä edellä totesi arvoisa puhemies tulemme tekemään yksityiskohtaisessa käsittelyssä viisi pykälämuutosehdotusta lakiesityksessä havaitsemiemme epäkohtien korjaamiseksi

arvoisa puhemies

vaikuttavuutta nyt säädetään voimassa olevaa lakia selkeämmin varhaiskasvatuksen toimintamuodoista keskeistä on se että kaikessa varhaiskasvatuksessa siihen liittyvässä suunnittelussa päätöksenteossa ja järjestämisessä on ensisijaisena lapsen etu varhaiskasvatuspalvelujen saavutettavuudella on iso merkitys perheen arjessa lapselle pitää mahdollistaa joustava siirtyminen esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen lähikoulupolku on tärkeä lapselle ja varhaiskasvatuksen järjestäminen on kuntien vastuulla mutta näitä palveluja voidaan tarvittaessa täydentää korostan täydentää yksityisten yritysten tarjoamilla varhaiskasvatuspalveluilla yksityinen varhaiskasvatus toteutetaan tämän saman lainsäädännön puitteissa yksityisten palveluntuottajien tarjoamassa varhaiskasvatuksessa lasten tulee saada yhtä hyvät ja kattavat palvelut kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa jotta yhdenvertaisuus lasten välillä toteutuu arvoisa puhemies tutkimustieto varhaisten vuosien ja henkilöstön koulutus ja osaamistason vaikutuksista varhaiskasvatuksen laatuun lisääntyy koko ajan ja keskustelu asiasta varmasti jatkuu itse asiassa toivon että jatkuu valiokunnan kuulemisessa minulle on selvinnyt että nyt on kuntia joissa varhaiskasvatuksessa ei ole yhtään varhaiskasvatuksen opettajaa jolla on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto senkin olen prosessin aikana huomannut että esimerkiksi tietoa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustasosta eri kunnissa eri vuosina tai vuosikymmeninä on mahdotonta saada kiinnostavaa olisi nimittäin tehdä esimerkiksi alueellista vertailua ja tutkia varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksen suhdetta esimerkiksi pisa tuloksiin tiedämmehän me että varhaiskasvatuksessa rakentuu pohja matemaattisille valmiuksille kielen taidoille ja vuorovaikutussuhteille on siis hyvä että tämän lain viitoittamana varhaiskasvatusta koskeva tallennettava tietovaranto myös henkilöstön osalta jatkossa karttuu nykyistä paremmin varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteitten saavuttamisen edellytys on koulutettu ja oikein mitoitettu henkilöstö sekä hyvä johtaminen lakiesitys sisältää päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen osalta tarpeellisia muutoksia henkilöstörakenteeseen sekä henkilöstön kelpoisuuksiin poikkeuksellisen pitkä siirtymäaika vuoteen turvaa nykyisen henkilöstön sekä alalle opiskelevien oikeudet lakiesitys vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua henkilöstön koulutustasoa nostamalla laadukas varhaiskasvatus voi toteutua kun koko henkilöstön tehtävät on määritelty siten että kunkin koulutus ja osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla tukee lasten kasvua kehitystä ja oppimista henkilöstön työnjakoa selkeyttämällä halutaan vahvistaa moniammatillista yhteistyötä moniammatillinen henkilöstörakenne mahdollistaa kunkin osaajaryhmän ydinosaamisen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla lapsen eduksi korostan että jokainen tehtävä ja jokainen työ varhaiskasvatuksessa on tärkeä lähetekeskustelussa jo totesimme että tästä ehdotuksesta puuttuvat erityiset säännökset lapsen tuen järjestämisestä varhaiskasvatuksessa tässä hallituksen esityksessä kerrotaan ja ministerikin äsken vahvisti vielä sen että tuen kokonaisuudesta varhaiskasvatuksessa aloitetaan erillinen valmistelutyö tämä on hyvä asia ja on syytä toistaa tarve lapsen tukeen ja erityiseen tukeen liittyvien säännösten pikaisesta uudistamisesta tämän uudistamisen yhteydessä tulee selkeyttää psykologi ja roolia samoin kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajan osallistumista lapsen kasvatukseen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tulisi osallistua lapsen tuen tarpeen tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen arvioinnin lisäksi tukea tarvitsevan lapsen kasvatukseen ja ohjaukseen siellä päiväkodissa päiväkotiryhmässä korostan että mielestäni päiväkodin henkilöstöön tulisi kuulua varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettaja yksityisten palveluntuottajien tarjoamassa varhaiskasvatuksessa lasten tulee saada yhtä hyvät ja kattavat palvelut kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja eri puolilla suomea tulee saada laadukas varhaiskasvatus jotta yhdenvertaisuus lasten kesken toteutuu arvoisa puhemies varhaiskasvatus on yksi osa lapsen ja lapsiperheen palveluja

edustaja parviainen käytti asiantuntevan puheenvuoron ja mitä muuta kasvatustieteilijältä opettajalta rehtorilta voisi odottaakaan mutta nyt rohkenisin kysyä kun paikalla ei ole ainuttakaan kokoomuksen kansanedustajaa voisitteko te avata nyt vähän tätä hallituspuolueitten käsittelyä tämän tärkeän varhaiskasvatuslain osalta oppositio on minusta nyt ihan oikeasti käynyt kiinni siitä ettei kajota subjektiiviseen oikeuteen ja hallitus ei ole puuttunut ollenkaan tähän ryhmäkokoasiaan nämä molemmat ovat tämän lain tärkeimmän tavoitteen laadun kannalta ydinkysymyksiä yrittikö keskustapuolue tosissaan saada kokoomuksen kantaa muutettua tässä vai kuka tässä toimi jarrumiehenä

arvoisa puhemies edustaja parviainen niin kuin monet muutkin nosti esille täysin syystä tämän erityisen tuen mallin luomisen tarpeen päivähoidossa onkin hienoa että tässä nyt ryhdytään erilliseen valmisteluun vaikka yhdyn niiden edustajien puheenvuoroihin ja näkemyksiin jotka tässä pikkasen ovat ihmetelleet miksei tätä sitten ole tehty aikaisemmin kun tämä tuen tarve ja sen mallin luomisen tarve on tunnustettu jo pitkään mutta ihmettelen vähän sitä kuinka vaikeata on herätellä herätellä keskustelua myöskin tästä varhaiskasvatuksen yksityistämisestä koska se liittyy aivan suoraan tähän erityisen tuen tarjontaan ja siihen miten se tällä hetkellä järjestetään valiokunta sai tämän lain käsittelyn yhteydessä myöskin tutustua tilastotietoihin siitä miten lasten joilla on erityisen tuen tarve tällä hetkellä ja varhaiskasvatus järjestetään ja ylivoimaisesti suurin osa on tällä hetkellä kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä eli tämän yksityisen palvelutuotannon voimakas lisääntyminen varhaiskasvatuksen kentällä vaikuttaa myöskin lasten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin saada tarvitsemaansa tukea

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys jos nyt ei täydellinen on kuitenkin monin tavoin varhaiskasvatusta ja myös meidän päättäjien ja koko yhteiskunnan asenneilmapiiriä uudistava ja siten kokonaisuutena kannatettava myös henkilökunnan koulutustason nostaminen on tärkeä tavoite tällä pyritään siihen että lasta ja perhettä voidaan entistä paremmin tukea kasvun ja kehityksen haasteissa ja ongelmiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa kiitosta ansaitsee myös jo aiemmin täällä mainitsemani lapsen äidinkielellä suomeksi ruotsiksi ja saamen kielillä ja toivottavasti todellakin valiokunnan lausuman pohjalta myös viittomakielellä annettavan varhaiskasvatuksen mahdollisuus ja oikeus joita kunnan velvollisuuksiin kuuluvina nyt tarkennetaan toteutuminen tältä osin vaatii seurantaa arvoisa puhemies ei kuitenkaan voi lakaista maton alle että olemme tilanteessa jossa varhaiskasvatuksesta on leikattu resursseja ja jossa kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset eivät enää pääse tasaveroisesti varhaiskasvatuksen piiriin se on ongelmallista kun kokopäiväinen oikeus varhaiskasvatukseen on rajattu ryhmäkokoja on kasvatettu ja henkilöstömitoitusta on heikennetty ja kuitenkin samanaikaisesti halutaan nostaa varhaiskasvatuksen laatua korottamalla työntekijöiden koulutustasoa on toimissa ja tavoitteissa ilmeinen ristiriita tutkimus painottaa laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä osana tervettä ja turvallista kasvua laadukkaalla ja kohtuullisesti mitoitetulla varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli myös lasten yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmista vasta kun perusta ja resursointi vahvalla pohjalla on jokaisella varhaiskasvatuksen ammattilaisella kunnollinen mahdollisuus harjoittaa omaa ammattitaitoaan ja olla osa jokaisen lapsen turvallista hoivaavaa ja pedagogisesti eri ikävaiheet huomioivaa polkua

kaksituhattakolmesataa euroa ja lastenhoitajan noin kaksituhatta euroa palkkaus pitää suhteuttaa työn vaativuuteen päiväkoti on paikka jonka vastuulle me vanhemmat arkipäivinä jätämme kaikkein kalleimpamme lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien palkka ei ole oikeassa suhteessa vastuuseen eikä kannusta pysymään varhaiskasvatustyössä tähän epäkohtaan ratkaisuja on vielä etsittävä erikseen ja myös tämän salin ulkopuolella

arvoisa puhemies käytin jo yhden yhden puheenvuoron ja käytin sen ajan ajan siinä yhteydessä tappiin muutama tärkeä asia jäi vielä toteamatta

puhun nyt erityisesti tästä henkilöstön asemasta ja henkilöstön kelpoisuudesta ja toistan nyt vielä tämän kun lainaan sivistysvaliokunnan yksimielistä

lausetta valiokunta toteaa että keskustelua henkilöstörakennepykälästä on osaltaan lisännyt hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen epäonnistunut muotoilu siis epäonnistunut muotoilu tähän liittyy se että tätä varhaiskasvatuslakia ei riittävällä laajuudella ja yhteistyöllä niin sanotun kentän kanssa tehty toisin kuin esimerkiksi muutama päivä sitten täällä olleen lu kiolain kohdalla ja tämä on sillä tavalla anteeksiantamatonta koska se herätti päiväkotien henkilöstössä ihan ymmärrettävästi suurta huolta epätietoisuutta ja ja epävarmuutta sen vuoksi arvostan sitä rehellisyyttä että sivistysvaliokunta yksimielisesti näin kirjasi en muista pitkän urani aikana että olisi selkokielellä sanottu että epäonnistunut muotoilu

nyt haluan vielä korostaa sitä että varhaiskasvatusta nyt tässä muutostilanteessa on erityisesti kehitettävä yhdessä eri henkilöstöryhmiä kuunnellen ja mukaan ottaen koulutettujen ammattilaisten osaaminen niin sosionomien kuin lastenhoitajienkin on saatava parhaaseen käyttöön lasten kasvun ja perheiden tueksi totta kai koulutuksen saaneita unohtamatta päinvastoin on olennaista huomata että me tarvitsemaan jatkossa enemmän henkilöstöä alalle jos varhaiskasvatuksen osallistumisaste tavoitteitten mukaisesti nousee eli se on nyt

eurooppalainen taso jolloin mennään yhdeksäänkymmeneen viiva yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin kaikkien henkilöstöryhmien panosta siis tarvitaan ja se on hyvä periaatteellisena seikkana tunnistaa sosiaalidemokraattien mielestä on tärkeää että pedagogisen osaamisen lisäksi varhaiskasvatuksessa on myös yhteiskunnallista ja sosiaalialan osaamista sillä varhaiskasvatus ei ole pelkästään lasten kanssa toimimista vaan mukana on koko perhe ja korostamme siis tätä educare mallia missä opetus kasvatus ja hoito muodostavat tällaisen toiminnallisen kokonaisuuden sitten lain käsittelyn aikana ja sitä ennen arvoisa puhemies tämä päiväkodin johtajan asema herätti paljon paljon huomiota siis niillä sosionomitaustaisilla joilla se pätevyys nyt on on

se se säilyy mutta lakiesitys lähti siitä että tämän muutoksen jälkeen heidän tulee sosionomitutkinnon lisäksi ja jälkeen suorittaa kasvatustieteitten maisteritutkinto aivan aivan käsittämätön esitys ja johtopäätös ja ja sen takia nyt olemme tehneet ihan pykälämuutosesityksen siitä että kaikille joilla on kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävissä tulee lisäkoulutuksella turvata myös mahdollisuus toimia päiväkodin johtajan tehtävissä tässä yhteydessä nyt sitten on on asiantuntijakuulemisen pohjalta päädytty pedagogisiin lisäopintoihin jotka ovat kuusikymmentä on tavallaan sekä realistista järkevää

arvoisa puhemies lopuksi vielä tästä lastenhoitajien työllisyyden turvaamisesta se on tärkeää pitkällä aikavälillä varmaan varmaan riippuu nyt vähän siitä mitä tässä niin sanotussa sote uudistuksessa tapahtuu lastenhoitajien asemaan tulee kiinnittää merkittävästi huomiota ja turvata myös heille sitten tämä jatko opinto ja koulutusmahdollisuus ylipäätänsä tässä hallituksen esityksessä ei analysoida ammatillisten koulutusten kehittämismahdollisuuksia henkilöstön pedagogista osaamista tulisi kehittää myös ammatillisten tutkintojen sisältöjä päivittämällä sekä henkilöstön täydennyskoulutuksella vastikään uudistettu kasvatus ja ohjausalan perustutkinto on esimerkki pedagogisesti kunnianhimoisesta tutkinnosta jossa on huomioitu aiempien lakimuutosten edellyttämät osaamisvaatimukset

arvoisa puhemies jatkan samasta aiheesta koska minullakin aika loppui edellisen puheenvuoron yhteydessä

ja siihen osuuteen tästä esityksestä kuten tässä on kuultu monissa puheenvuoroissa tämä lakiesitys on saanut sekä lastenhoitajat että sosionomitaustaiset lastentarhanopettajat huolestumaan omasta asemastaan tulevaisuudessa ja vaikka tämä tavoite koulutustason nostosta on sellainen jonka jaan ja allekirjoitan on pakko sanoa että tältä osin tässä hallituksen lakiesityksessä on aika monta sellaista kohtaa jotka olisi ollut mahdollista korjata siten olisi myöskin tultu vastattu eri henkilöstöryhmien edustajien huoliin paljon paremmin kuin nyt tehtiin minkä lisäksi on tietenkin äärimmäisen valitettavaa että tämä tämä hallituksen esityksessä oleva ristiriita perusteluiden ja pykälien välillä myöskin aiheutti epäselvyyttä ihmisten kelpoisuuksista tässä muutosvaiheen aikana ja sen jälkeen keskeisimmät ongelmat minun nähdäkseni ovat seuraavat hallitus ei ole vastannut erityisesti lastenhoitajien täysin aiheellisiin huoliin oman työuransa tulevaisuudesta ja ja siitä miten lastenhoitajien osalta sitten käy sen jälkeen kun tämä siirtymäaika on on ohi sosionomien huoliin sen suhteen mikä heidän roolinsa on tässä kolmijakoisessa uudessa henkilöstörakenteessa henkilöstörakenteessa olisi myöskin ollut mahdollista vastata paljon nykyistä tehokkaammin nyt tämä esitys ei pidä sisällään esimerkiksi varsinaista kiintiötä varhaiskasvatuksen sosionomeille lainkaan vaan ainoastaan varhaiskasvatuksen opettajien kohdalla tämä on selvästi avattu laissa ja ja kolmantena selkeänä epäkohtana on tämä tiukka pätevyysrajaus joka nyt on tehty päiväkodin johtajan kelpoisuuden osalta ja jossa mielestäni aivan turhaan luodaan tämmöinen ammatillinen umpiperä näiden sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien ja ja tulevien varhaiskasvatuksen sosionomien osalta vasemmistoliitto on omissa varhaiskasvatuslinjauksissaan esittänyt henkilöstörakenteeksi yksi plus yksi plus yksi mallia eli me tuemme siis tavoitetta nostaa henkilöstön koulutustasoa ja lisätä erityisesti yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien osuutta meille tämä kuitenkin tarkoittaa mallia jossa päiväkodissa yhdellä kolmasosalla olisi kasvatustieteiden tutkinto yhdellä kolmasosalla sosionomitutkinto ja yhdellä kolmasosalla soveltuva sosiaali ja terveysalan tai kasvatusalan tutkinto kuten lähihoitajan tai lastenohjaajan tutkinto tätä kolmeen eri tutkintoon pohjautuvaa henkilöstörakennetta ehdotamme selvästi avattavaksi avattavaksi laissa pykäläehdotuksen muodossa meidän linjauksemme henkilöstörakenteeksi ja moniammatilliseksi tiimiksi lähtee siis siitä että sekä sosionomin että kandin koulutusten ominaispiirteet ja parhaat puolet on saatava nykyistä paremmin käyttöön unohtamatta lastenhoitajien tärkeää

arvioidaan lakiesityksessä vähenevän yhdeksäntuhannen henkilön verran mutta tarkempi analyysi vähennyksen vaikutuksista puuttuu eläköityminen ei yksinään ratkaise lastenhoitajien työllisyyteen liittyviä kysymyksiä kysymyksiä erityisesti jos sote ja maakuntauudistus toteutuu ja tämän lain käsittelyn yhteydessä on siis erityisesti nostettu esille huoli siitä että tämän siirtymäajan aikana kunnissa joudutaan edelleen rekrytoimaan lastenhoitajia johtuen siitä että koulutusmäärien lisääminen ja ikään kuin sen kautta vastaaminen tähän uuteen henkilöstörakenteeseen kuitenkin tulee tapahtumaan melko hitaasti

mikäli sote ja maakuntauudistus toteutuu se tarkoittaa että näille mahdollisesti työttömäksi jääneille lastenhoitajille ei enää ole osoittaa korvaavaa koulutustaustaa vastaavaa työtä kunnan organisaatiossa vaan silloin nämä työtehtävät ovat siirtyneet toisen organisaation alaisuuteen me näemme siksi tärkeänä että lastenhoitajille räätälöidään oma muutosturva esimerkiksi jatkokouluttautumisen helpottamiseksi koska muuten tämä lakiesitys tosiaan saattaa johtaa lastenhoitajien irtisanomisiin ja työttömyyteen tulee tästä lausumaehdotus lain toisen käsittelyn yhteydessä mutta olisin kyllä toivonut että myöskin ministeriön suunnasta olisi selvästi tehty ulostulo tavallaan lastenhoitajille räätälöidyistä ratkaisuista näiden huolien hälventämiseksi lakiesityksessä toiminnasta vastaavan päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja lisäksi vähintään kasvatustieteiden maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito

tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä en ole kuullut mitään vakuuttavia perusteluita sille miksi tätä pätevyysvaatimusta olisi tarpeen rajata näin tiukkaan että se tosiaan edellyttää erillisen kasvatustieteiden maisterin tutkinnon suorittamista tietoa siitä miten tämä on mahdollista eri korkeakouluissa ei myöskään ole riittävästi joissakin korkeakouluissa on mahdollista amk tutkinnolla suoraan aloittaa maisteritutkinnon opiskeluja mutta ei suinkaan kaikissa eli joissakin korkeakouluissa edellytetään että suoritetaan kandin plus maisterin tutkinto kokonaisuudessaan mikä sitten taas edellyttää hyvin monta lisäopiskeluvuotta tämä rajaus siis tarkoittaa käytännössä myös sosionomien urakehityksen vaikeuttamista sillä ammattikorkeakouluista valmistuneiden on käytännössä hyvin hankalaa päästä opiskelemaan kasvatustieteiden maisteriksi meidän näkemyksemme mukaan johtajan kelpoisuus

ja täytyy sanoa että paljonhan siitä postia saimme ja ihan hyvä että valiokunta ihan rehellisesti oli kirjoittanut sinne perustelutekstiin että tämä oli vähän huonosti informoitukin tämä asia nimittäin kyllähän se postin määrä sitten väheni kun ihmiset tiesivät että ei tässä ihan niin niin isoista asioista ole kysymys eli että aiemmin hankittu kelpoisuus säilyy lakimuutoksessa ja kaikki nykyiset lastentarhanopettajat jotka voivat olla siis koulutukseltaan kasvatustieteilijöitä tai sosionomeja saavat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden mutta toki erilaisia oppimispolkuja täytyy sitten jatkossa löytyä niin että että halukkaat pääsevät

haluamiinsa tehtäviin edustaja gustafsson nosti esille myöskin subjektiivisen päivähoito oikeuden joka ei tietenkään ole tämän lainsäädännön asia mutta haluan todeta että jokaisella suomalaisella lapsella on oikeus kahdenkymmenen tunnin subjektiiviseen päivähoitoon mutta niillä lapsilla joilla vanhemmat ja esimerkiksi sisarukset ovat kotona on oikeus nyt entistä

on erityisen hyvä siltä osin että että lapsen etu on nostettu keskiöön ja lasta suojataan väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä mielestäni on erittäin hyvä se että että tietosuojanormit päivitetään siten että tieto kulkee me kaikki varmasti olemme saaneet yhteydenottoja siitä miten tämä tiedon kulkeminen on kömpelöä erittäin hyvä asia on se että kokonaisuutena ajattelemme niin että että osaamisen tasoa nostamalla voimme nostaa tulevaisuuden lasten osaamista sitten omassa elämässään ja työelämässä se on suomelle

arvoisa puhemies mielestäni on outoa että hallituspuolueiden edustajat yrittävät luoda sellaista kuvaa että subjektiiviselle päivähoito oikeudelle ei muka olisi tapahtunut mitään että kaikilla lapsilla on aivan yhtäläinen oikeus

tosiasia on se että lapset eivät enää ole yhdenvertaisessa asemassa mitä tulee päivähoito oikeuteen tämän hallituksen tekemän heikennyksen jälkeen eli se kuinka laaja on päivähoitoon varhaiskasvatukseen riippuu nykyään vanhempien työmarkkina asemasta jos tätä laajempaa oikeutta sitten haluaa niin pitää erikseen perustella miksi on tuen tarpeessa haluan edustaja kalmarille siltä osin vielä todeta että näitä epäselvyyksiä

heikosta valmistelusta saatiin kuitenkin aika nopeasti selkeytettyä mutta tässä on monta muuta asiaa jotka jäivät tähän lakiesitykseen ja jotka liittyvät muun muassa päiväkodinjohtajan kelpoisuuteen ja lastenhoitajien työllisyystilanteeseen mihin ei tullut mitään ratkaisua tämän lain käsittelyn yhteydessä mikä kyllä edelleen herättää huolta ja kriittisiä kommentteja henkilöstöryhmissä

arvoisa puhemies varhaiskasvatuslaki kokoaa kuten täällä on jo todettukin yhteen säädökset laki lähtee lasten edusta ja tavoittelee varhaiskasvatuksen laadun parantamista laadun parantamisen yhtenä tärkeimpänä välineenä on esityksessä henkilöstön koulutustason nosto vähintään yliopistotason kandidaatin tutkintoon päätös vaikkakin kymmenen vuoden siirtymäajalla on otettu päiväkodeissa tyrmistyneenä vastaan olen saanut siitä palautetta aika paljon se on vaikuttanut työskentelyilmapiiriin se pitää minusta sanoa ihan rehellisesti valiokunnan mietinnössä kuitenkin edellytetään sen kohdissa kuusi ja seitsemän että valtioneuvosto huolehtii jatkossa ja varmistaa muutoksen aikana ja sen jälkeenkin varhaiskasvatuksen henkilöstön mahdollisuuksista edetä urallaan kattavan ja ajallisesti tehokkaan täydennys ja jatkokoulutuksen myötä

tutkinnon nostaa omalta osaltaan täytyy olla siihen käytännössä myöskin mahdollisuus eikä se saa olla koulutuspaikoista kiinni muistutan siitä että sosiaalihuollossa tehtiin vastaavanlainen pätevyystason nosto ja nyt me tiedämme mitä siitä on seurannut lastensuojelussa on on jouduttu turvautumaan epäpäteviin sijaisiin ja pelkään että tässä kohtaa jos ei koulutuksesta riittävästi huolehdita huolehdita ollaan samanlaisen virheen kanssa tekemisissä meillä on aivan huutava pula pätevistä sosiaalihuoltajista tänä päivänä henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa luonnollisesti palkkauksen taso varmasti tässä salissa olemme kaikki samaa mieltä että työ on erittäin vaativaa varhaiskasvatuksessa ja sen pitäisi myöskin palkkatasossa näkyä edustaja eija nivala omassa erinomaisessa neitsytpuheenvuorossaan käsitteli päiväkotien toiminnasta annettua opetushallituksen ohjetta niiden ohjeiden tulkinnassa on nyt kuitenkin ollut ongelmia seurakunnat tekevät luonnollisesti yhteistyötä niiden päiväkotilasten kanssa jotka kuuluvat seurakuntaan ja joiden vanhemmat ovat antaneet siihen luvan ihmisen henkinen henkinen kasvu on erittäin tärkeä asia ja osa jokaisen lapsen kasvatusta siksi tämä tulkinnanvaraisuus joka nyt on ilmennyt käytännössä pitäisi poistaa ohjeita selkeyttämällä että tilanne ei sitä kautta olisi ongelma vastauspuheenvuoroa yritin saada mutta kun en saanut vastaan nyt tässä edustaja elorannan esittämiin näkökulmiin varhaiskasvatukseen osallistuu suomessa yli neljä vuotiaista alle seitsemänkymmentä prosenttia totesi edustaja eloranta se on ihan totta samalla edustaja eloranta vertasi ruotsiin tilannetta ruotsissa yli yhdeksänkymmentä prosenttia nyt kuitenkin täytyy muistaa että ruotsissa ja suomessa perhe ja työelämän yhteensovittamisessa on erittäin suuri ero se on ruotsissa huomattavasti joustavampaa ja myöskin osa aikatyön tekeminen on joustavampaa eli sitä kautta nämä eivät ole vertailukelpoisia meidän pitää tehdä myöskin perhevapaauudistus jonka jälkeen me voisimme olla samalla viivalla sitten haluaisin nostaa tässä yhteydessä esiin sen mitä eduskunnan tarkastusvaliokunta viime vaalikaudella hyvin perusteellisesti käsitteli ja se on se mihin johtavat ja mistä johtuvat syrjäytymisongelmat lasten kohdallahan huostaanotot ovat valitettavasti kasvussa tänä päivänä ainakin omalta paikkakunnaltani tiedän sen nyt pitäisi myöskin päiväkodeissa jatkossa kyetä tiedostamaan riittävän aikaisessa vaiheessa se onko lapsen kohdalla kotona ongelmia ja sitä kautta ennalta ehkäisemään näitä mahdollisia huostaanottotapauksia tässä meillä on aika iso sarka kuokittavaksi ja kyllä sen tärkeimmän havainnon kykenee lasten kohdalla omien vanhempien lisäksi luonnollisesti tekemään varhaiskasvatuksen henkilökunta tässä pitäisi nyt luoda semmoinen toimiva järjestelmä ja siksi vähän pelkään nyt kun sote uudistuksen kautta tietyt asiat pirstaloituvat saammeko me tässä sen riittävän hyvän koordinaation että tämä järjestelmä toimii että kun varhaisen puuttumisen tilanne ja tarve huomataan siellä varhaiskasvatuksen piirissä löytyy sitten myöskin niitä kodinhoitajia ja vastaavia jotka kykenevät sen perheen tilanteen ottamaan ratkaistavaksi silloin voidaan estää kalliita sataneljäkymmentätuhatta euroa vuodessa maksavia laitossijoituksia

erityisesti kiitän sen takia että kun edustaja anttila lopuksi puhui tästä huostaan otettujen lasten lukumäärän kasvusta ja ylipäätänsä siitä miten siihen pitäisi varhaiskasvatuksessa esiopetuksessa neuvolatoiminnan tarkastuksienkin yhteydessä paljon enemmän puuttua ja kajota niin en nyt malta tässä yhteydessä olla toteamatta sitä että kun valiokunnassa kuunneltiin asiantuntijoita muun muassa psykologiliiton edustajaa niin sen takia me nyt esitämme myöskin pykälämuutosta meillä on tämäntyyppistä palvelua peruskoulussa ja kuinka tärkeitä tällaisen psykologinkin havainnot ja ja palvelut voisivat olla näin vähän vapaammin sanottuna uskoisin näin että hyvä psykologi hankkisi palkkansa moninkertaisesti takaisin kun me tiedämme kuinka paljon huostaanotot

edustaja gustafsson puuttui tärkeään asiaan ja sitä nimenomaan omassa puheenvuorossani tarkoitin että koska neuvolatoiminta tulee sote puolelle eli kun tämä ketju pirstaloituu meidän pitää pystyä nyt jatkossa huolehtimaan siitä että se järjestelmä toimii tosiaan sieltä neuvolasta varhaiskasvatuksesta koulusta ja että sitten ne viestit tulevat riittävän ajoissa ja siihen tietysti psykologi voisi olla ihan hyvä mutta meidän pitää kaikkien kulkea silmät ja korvat auki kun me näemme tilanteita ja puuttua niihin tämän päivän yhteiskunnassa me olemme aivan liian välinpitämättömiä toinen toisistamme

olemme tietysti puhuneet aika pitkään tässä mutta vielä muutama huomio elikkä tämä

itse olen kannattanut tätä lisäystä ja jossa todetaan tilapäinen ja lyhytaikainen ryhmäkokojen ylitys ei saa olla jatkuvaa eikä päivittäistä

se ei voi myöskään kestää koko toimintapäivän ajan ja ja tämä kolmaskymmeneskuudes pykälä määrittelee siis päiväkodin mitoituksesta poikkeamista ja minun mielestäni jos puhutaan laadusta ja henkilöstön jaksamisesta ja ja koko sen ryhmän ja lasten viihtyvyydestä tämä on äärimmäisen tärkeä pykälämuutos

jotka liittyvät tähän lakiehdotukseen sitten olen edustaja gustafssonin kanssa samaa mieltä siitä että

meidän täytyy löytää tasapaino tietysti laatu ja sisältö ovat todella tärkeitä mutta sen pitää olla myös kohtuullista sellaista missä huomioidaan aikaisempi osaaminen ja ja se kokemus mitä on ja ja tätä minun mielestäni tulee seurata todella tarkoin ettei tämä johda epätarkoituksenmukaisiin koulutuspolkuihin esimerkiksi sosionomien kohdalla minkä edustaja gustafsson täällä mainitsi

se se ei palvele ketään eikä se palvele myöskään laatua varhaiskasvatuksessa sitten haluaisin vain tukea tätä mitä edustaja anttila puhui perhevapaauudistuksista hän ehti lähteä nyt mutta aivan olennaista on jos puhutaan perheiden hyvinvoinnista se että meidän täytyy päästä tekemään perhevapaauudistusta mitä tulee näihin erilaisiin tukimuotoihin niin varmasti tänä päivänä olemme laskeneet sen varaan että neuvolat hoitavat tätä tukea että jos perhe tarvitsee monipuolista tukea psykologipalveluita tai muuta niin neuvolat huolehtivat tästä mutta minun mielestäni meidän täytyy jatkossa ajatella toisin ja tämä monipuolinen tuki tulee kytkeä varhaiskasvatuspalveluihin tähän kokonaisuuteen se vahvistaa laatua ja myös lasten

herra puhemies olemme täällä tänään käsitelleet hyvin laajasti uutta

laadittua mietintöä joka tulee todennäköisesti tässä lähipäivinä myös voimassaolevaksi lainsäädännöksi oman puheenvuoroni alkuun minun täytyy vielä itsekin kiittää äärettömän kokenutta suomen historian kokeneinta naisparlamentaarikkoa sirkka liisa anttilaa erittäin osaavasta näkemyksellisestä ja sanoisinko sydämensivistyneestä puheenvuorosta siinä kuuluivat sekä pitkä parlamentaarinen kokemus että vahva elämänkokemus vahva naisvaikuttaja ja myös vahva äiti isoäiti voin allekirjoittaa ne kaikki sanat siitä miten meidän pitäisi pyrkiä siihen että koko kylä kasvattaa ja kantaa huolta ennen kaikkia omista lapsistamme mutta sitten kyllä niistä naapurin ja lähiympäristön lapsistakin se on se ainut keino millä me saamme kuriin vaikkapa näitä huostaanottoja joita epidemianomaisesti on suomessa nykyaikana arvoisa puhemies tämä uusi varhaiskasvatuslakiesitys on erittäin merkittävä säädös voisi sanoa että tämä on tietyllä tapaa kivijalkalaki sellainen laki joka käytännössä koskettaa jos ei jokaista suomalaista niin jokaisen suomalaisen lähipiiriä siinä mielessä tässä on sivistysvaliokunta tehnyt erittäin hyvää työtä kuullut laajasti asiantuntijoita ja valmistellut sellaista lakia joka toimisi käytännössä siellä päivähoidossa ja lastenhoitopaikoissa erityisesti haluan kiittää keskustalaisia sivistysvaliokunnan jäseniä ja valiokunnan puheenjohtaja tuomo puumalaa jotka ovat tässä pyrkineet hyvän hallituksen esityksen pohjalta jalostamaan niitä kipukohtia joita tämän tuntien keskustelun aikana on käyty läpi tässä keskustelun aikana on noussut esille kyllä ihan tämän lain yksityiskohtien lisäksi tiettyjä aatteellisia tai ideologisia ristiriitoja varsinkin kun kuuntelin korkeasti arvostamani edustaja anderssonin puheenvuoroja niin en voi olla miettimättä sitä asiaa että meillä on varmasti edelleen sovittamattomia ristiriitoja liittyen siihen ajatukseen kenellä kuuluu olla päävastuu lapsen kasvatuksesta ja hoivasta olen ihan samaa mieltä edustaja anderssonin ja monien muidenkin edustajien kanssa siitä että jokaisella lapsella pitää olla oikeus varhaiskasvatukseen ja pitää olla mahdollisuus ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti toimia ryhmässä ja oppia niiltä ammattilaisilta ja myös ikätovereiltaan ikätovereiltaan mutta kyllä minusta ja väitän että puhun tässä ihan

ideologisesti en en voi kyllä sitä ajattelutapaa allekirjoittaa kaikille varhaiskasvatusta mutta päävastuun pitää olla kyllä vanhemmilla siitä pitää minun mielestä pitää kiinni ja siinä mielessä minusta hallitus on tehnyt aivan tervettä politiikkaa arvoisa puhemies yksi tämän lakiesityksen kipukohtia mistä varmasti eniten on tullut palautetta itselleni ja uskon että monelle monelle teistä hyvistä edustajatovereistanikin on ollut tämä sosionomien asema jatkossa varhaiskasvatuksessa ja päiväkotien työntekijöinä sosionomikentässä on ollut erittäin paljon suoranaista pelkoa siitä mitä tämä uusi varhaiskasvatuslaki tarkoittaa heille mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa ja jopa heidän ammatillinen identiteettinsä tämä on koettu kun olen keskustellut heidän kanssaan ja heiltä saanut postia vähän tämmöisenä heidän ammatillisen osaamisensa nonseleeraamisena tai tai aliarvioimisena se on tietysti harmillinen juttu ja siinä täytyy katsoa peiliin onko tässä valmistelussa kaikki mennyt ihan putkeen ja hyvin

sellaisia malleja joissa jostakin ministeriöstä tai helsingistä kerrotaan mikä on se tapa millä lapsia hoidetaan milloin äiti on kotona milloin isä on kotona meidän perheemme vain erilaistuvat koko ajan ja kyllä meillä pitää olla niin varhaiskasvatuksen kuin sitten perhevapaajärjestelmänkin sellainen että se huomioi nämä kaikki erilaiset perheet

arvoisa puhemies katsoin oikein tuosta kuvatekstistä että edustaja kurvinen on oikeustieteen maisteri edustaja li andersson ei ole paikalla mutta kuiskasi lähtiessään korvaani että olethan jukka jukka paikalla ja sen verran nyt kyllä

nuorehko ja fiksu edustaja kurvinen että ei edustaja andersson ole minun kuulteni koskaan vähätellyt tai sanonut sitä etteikö lapsen kasvatusvastuu ole vanhemmilla päivähoito oikeuden rajaamisesta siinähän on pohjimmiltaan kysymys siitä että se laadukas varhaiskasvatusoikeus on lapsen oikeus jonka tulee olla riippumaton vanhempien työmarkkina asemasta ja jos tämä sitten on ideologinen kysymys niin sitten se on mutta älkää tehkö edustaja kurvinen ideologista kysymystä asiasta jota ei ole olemassa

arvoisa herra puhemies

totesi edustaja kurvinen olen kyllä todella surullinen siitä että edustajakollegalla on näin harhainen käsitys siitä minkä takia oppositiopuolueista on puolustettu lapsen oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä mikä on hänen vanhempiensa työtilanne tai muu sosioekonominen asema en ole kuullut näiden keskustelujen aikana kertaakaan kenenkään edustajan tässä talossa puolustavan sellaista näkemystä jota edustaja kurvinen esitti perusteluksi vaatimuksille subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta kaikille lapsille eikä sellaista ole ilmennyt tämänkään päivän salikeskustelussa tämä ei ole mikään heppoinen asia tämä on ihan vakava ja tärkeä asia emmekä tätä millään aatteellisilla tai ideologisilla seikoilla ole perustelleet

arvoisa herra puhemies edustaja kurvisen erinomaiseen kommenttiin erilaisista perheistä haluaisin kommentoida sen verran että se on juurikin näin että meidän täytyy lainsäädännössä ja kaikessa toiminnassa ottaa huomioon erilaiset tilanteet perheissä ja erilaiset muodot tämä keskustelu aina tuntuu kärjistyvän

se oikea tapa kasvattaa vain siellä kodissa ja perheessä vai onko oikea tapa kasvattaa vain siellä varhaiskasvatuksen piirissä toivoisin tällaista keskitien keskitien keskustelua tähänkin aiheeseen kyllähän lapselle ovat tärkeitä molemmat niin perheen turva kuin myös siellä varhaiskasvatuksessa saatu oppi ja turva eli eli molempia tarvitaan tämä aina tuntuu hieman kärjistyvän siinä mielessä juuri perhevapaauudistus jonka myös edustajat kurvinen anttila ja nylander ottivat tuossa esiin on äärimmäisen tärkeä asia että että sen saamme ensi kaudella aikaiseksi otamme otamme nämä kaikki muodot huomioon

arvoisa puhemies minä en ymmärrä miten nämä asiat ikään kuin sulkevat toisensa pois vanhemmilla voi olla ja tulee olla päävastuu lapsensa kasvattamisesta mutta eihän se mitenkään voi sulkea pois sitä että lapsella olisi oikeus varhaiskasvatukseen enemmän kuin kaksikymmentä tuntia viikossa en ymmärrä tätä miten voidaan perustella että tämä on ideologinen valinta tai jotain tällaista koska koska niin kuin edustaja kosonen tässä totesi tarvitaan sekä että ja jos jos edustaja kurvinen ei usko tähän että lapsella tulee olla se oikeus varhaiskasvatukseen niin ehkä hän sitten ymmärtää sen kun selvitykset osoittavat että niissä kunnissa joissa ollaan tehty näitä rajauksia

ja myös byrokratia on tätäkö halutaan

arvoisa herra puhemies lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen kahdenkymmenen tunnin oikeus mutta keskustalle tärkeää on valinnanvapaus moni puolue olisi valmis leikkaamaan kotihoidon tukea saadakseen rahoitusta varhaiskasvatukseen ja näin veisi todellista mahdollisuutta niiltä vanhemmilta jotka haluavat hoitaa lapsiaan kotona todellista mahdollisuutta tähän hoitomuotoon keskustalle on tärkeää että perheet jotka yhä moninaistuvat voivat tehdä valintansa itse omista lähtökohdistaan meidän ei tule päättää milloin kotona on kukakin vanhempi tai voiko kotona olla esimerkiksi isovanhempi hoitamassa lapsia tai haluaako perhe viedä lapsensa päivähoitoon usein sama perhe käyttää erilaisia hoitomuotoja eri elämänvaiheessa

arvoisa herra puhemies täällä ilmeisesti kun tämä keskustelu vietiin tämmöiselle arvo ja asennetasolle se meni sitten jollakin ihon alle en tietenkään halua loukata ketään mutta korjaan ensimmäisenä edustaja nylanderin kommentin minä en ole sanonut että ei olisi oikeutta varhaiskasvatukseen kysymys mistä täällä keskustelemme on se pitääkö sen oikeuden olla joka päivä jos molemmat vanhemmat ovat kotona mielestäni ei ole kohtuutonta että otetaan jollakin tavalla huomioon myös vanhempien työmarkkina asema mutta meillä on tässä ilmeisesti aika syvä ristiriita ja väitän että se ristiriita lähtee kyllä sieltä arvotasolta lisäksi meidän pitää miettiä että kun toistaiseksi ilmeisesti oppositiokaan ei ole löytänyt semmoista rahapajaa tai rahapuuta mistä löytyy loputtomasti rahaa ei sieltä karkkiverostakaan varjobudjetteihin löydy loputtomasti meillä on huostaanotoissa valtava paine meillä on paine nuorisopsykiatriassa lastenpsykiatriassa tarvitaan koulukuraattoreita koulupsykologeja niin satsaammeko me rahaa siihen jos molemmat vanhemmat ovat kotona että joka päivä pitää olla mahdollisuus tuoda lapsi päiväkotiin

monessa kunnassa missä ollaan toteutettu tätä rajausta kustannukset ovat nousseet sen takia että ollaan jouduttu perustamaan lisää ryhmiä ja ja silloin voidaan todellakin kyseenalaistaa jos edustaja kurvinen haluaa todellakin panostaa muihin tärkeisiin asioihin ja palvelumuotoihin niin onko tämä sitten oikea tapa koska byrokratia on lisääntynyt ja kustannukset ovat nousseet monessa kunnassa nämä

kun puhutaan kotihoidosta tukea voi korvata osittain sillä että saadaan pitempiä oikeuksia olla kotona sekä isä että äiti tai molemmat silloin perheet hyötyvät tästä myös taloudellisesti

otetaan vielä muutama vastauspuheenvuoro olen ymmärtänyt että täällä käytiin pitkä debatti jo aikaisemmin sain sellaisen viestikapulan viestikapulan mutta jatketaanpa tätä nyt hetki edustaja myllykoski teitä ei tahallisesti unohdeta ei ketään koskaan ei teitäkään siis nyt on teidän

arvoisa puhemies on hienoa ettei tule unohdetuksi mutta nyt keskustelu on oikeastaan unohtunut vähän eri asiaan ollaan siirrytty kasvatukseen kun pitäisi puhua varhaiskasvatuksesta johon liittyy oppimisen edellytysten saaminen jokaiselle lapselle tässä maassa ilman että sitä on rajoitettu mitenkään ja siinä on asian clou me tiedämme todellakin että köyhyys periytyy ja jos me emme saa niitä lapsia tämmöisiä oppimishäiriöisiä ihmisiä kuin jari myllykoski on mukaan jo siihen varhaiseen kasvatukseen ja sen oppimisen antamiseen niin me mahdollistamassa sitä että on kelkasta putoajia ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäjiä jos ei meillä jo heti varhaisessa vaiheessa pystytä näkemään mitä meillä pitäisi antaa enemmän jotta me kaikki voisimme tulevaisuudessa olla yhteiskunnalle ammatillisen tai ammattikorkeakoulutuksen kautta käytettävissä olevaa potentiaalia veronmaksajia tähän maahan
arvoisat edustajat katsotaan vielä onko pyydettyjä vastauspuheenvuoroja

edustaja parviaisen edustaja vahasalon ja edustaja kososen nimet ovat täällä vielä vastauspuheenvuorojen kohdalla

eivätpä olekaan

varsinaisia pyydettyjä puheenvuoroja siis siirrytään puhujalistaan

puhemies vielä palaan henkilöstörakenteeseen ja ja koulutuksiin totta on että siinä oli kyllä hiukan epäonnistunut muotoilu niin kuin meillä mietinnössä on käytetty sitä termiä se tarpeettomasti lisäsi vastakkainasettelua itse kyllä tulkitsen niistä viesteistä ja äänistä mitä tuli että siinä oli kyllä nyt himpun verran myöskin tahallista halua kärjistää tilannetta eri koulutustaustaisten oman oman tavoitteen edistämiseksi mutta meidän tehtävänähän tässä salissa on muotoilla asiat niin että me edustamme koko kokonaisuutta ja pyrimme mahdollisimman hyvään edustaja andersson otti useamman kerran esille tämän puolangan tapauksen itse en tunne siihen liittyviä taustoja enkä halua puhua puolangan puolesta enkä puolankaa vastaan mutta mutta itse kuntapäättäjänä ajattelisin niin että että on tärkeätä säilyttää osa palveluista kunnallisina palveluina palveluina ja siihen tuo rikkautta sitten että on yksityistä varhaiskasvatuspalvelua varsinkin nyt tässä tilanteessa kun koulutuksen arvo kuntapäätösten sisällä kasvaa maakuntaan siirtymisen myötä minä näkisin erittäin tärkeänä että että on kunnan itse järjestämää varhaiskasvatuspalvelua sitten vielä olen ihan samaa mieltä edustaja nylanderin kanssa siitä että on tärkeätä kytkeä nytten nämä palvelut kokonaisuudeksi eli ihan varmasti kokonaisuus tuo rikkautta siihen yksinomaan neuvolapalvelut eivät voi ratkaista tätä tilannetta vaan tarvitsee olla puheeksiottokykyä kaikissa näissä palveluissa nostaisin esille lapset puheeksi mallin jolla selvitetään siinä palvelutoiminnan yhteydessä lapsen tarpeita niin kuin ennalta ehkäisevä näkökulma edellyttääkin

arvoisa puhemies vanha laki varhaiskasvatuksesta on siis vuodelta seitsemänkymmentäkolme ja tein aikoinani

sen kokonaisuudistamisesta lakialoitteen ja sen allekirjoitti yli yli sata edustajaa ja ja sitä on tässä vain paikattu pikkuhiljaa on päästy askel kerrallaan eteenpäin ja nyt ollaan tilanteessa jossa viimeinenkin napanuora sosiaali ja terveysministeriön puolelle katkeaa tähän asti on katsottu varhaiskasvatuksen olevan osa sosiaalitoimea ja nyt se ei ole sitä enää ja vähän hämmästelen perustuslakivaliokunnan lausuntoa meille mistä se lausunto tulee

tämä lakiesitys nyt kytkee vahvasti varhaiskasvatuksen lopultakin osaksi koulutusjärjestelmää sen ensimmäiseksi askeleeksi esimerkiksi sana pedagogiikka ei aikanaan löytynyt lainkaan sosiaali ja terveysministeriön puolella olevasta päivähoitolaista ja miksi olisikaan löytynyt koska eihän se puoli sinne sektoriin olisi kuulunutkaan lähtökohta on lapsen edun ensisijaisuus leikki on lapsen työtä joten vaikka se on osa koulutusjärjestelmää ei se tarkoita että koulua aletaan käymään jo varhain vaan vaan leikin avulla halutaan tukea lapsen kehitystä ja kasvua ja hyödyntää lapsen oppimisen herkkyyskausia ne ovat meillä jääneet kyllä hyödyntämättä toinen puoli on se että kun on haasteita kasvussa ja kehityksessä niin varhainen puuttuminen niihin jo siellä varhaiskasvatuksen puolella auttaa lasta koko

urapolun suhteen niin että se tulee silloin helpommaksi tämä on koko tämän asian ydin erityisiä säännöksiä lasten tuesta tullaan toivottavasti tekemään seuraavalla vaalikaudella koska eihän tämä nyt vielä tässä valmis ole vaan kyllä tässä vielä on paljon kehittämistä eteenpäin se että tämä varhaiskasvatus on nyt osana koulutusjärjestelmää heijastuu väkisinkin myöskin jota halutaan nyt selkiyttää ja täsmentää koska siellä toimitaan viisaasti moniammatillisesti ja jotka siellä työskentelevät on hyvin erilainen koulutustausta me haluamme että ne tehtäväkuvat ja toimenkuvat vastaavat henkilöstön koulutusta sitä osaamista niin että me saamme henkilöstön osaamisen kaikkein parhaiten käyttöön lapsen eduksi joka ikistä tälläkin hetkellä päiväkodissa työskentelevää ammattikuntaa edelleenkin tarvitaan ja he toimivat siellä täysivertaisina yhdenvertaisina tasa arvoisina mutta heillä on erilaiset tehtävät koska tällä hetkellä kaikki ovat tehneet kaikkea ja silloin ei saada sitä parasta ulos tässä on se erikoisuus mitä ei ole kyllä aikaisemmin ollut että nämä siirtymäsäännökset

uusiin kelpoisuuksiin ulottuvat jopa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti jopa meidän sotemme tulee aikaisemmin kuin tämä joka ikisellä joka nyt opiskelee tai on työssä sillä vakanssilla ja sillä koulutuksella kuin on jatkuu hamaan tappiin asti se sama pätevyystaso ja sama tehtävä

tämä kelpoisuuksien muuttaminen ainoastaan heitä jotka ovat nyt vasta koulunpenkillä jotka eivät ole vielä siinä iässä että olisivat valinneet jotakin opiskelua sitten heille pitää kertoa joten tämä on reilu peli kaikkien suhteen

meillä on on ollut useita siis muutaman ainakin muistan tässä sellaisia kelpoisuustason muutoksia joissa siirtymäsäännös on on ollut vain pari vuotta ja joka ikisen on tarvinnut siinä vaiheessa hankkia uusi kelpoisuus joten tämä on todella todella tämmöinen pehmeä malli näissä kelpoisuuksissa sitten täällä on peräänkuulutettu sitä miksi päiväkodin johtajan pitää olla maisteri jos jos olette lukeneet hallituksen esitystä niin ainakin täällä yksityiskohtaisissa perusteluissa sanotaan näin vähimmäiskelpoisuuden asettamista esitetyllä tavalla puoltaa se että toiminnasta vastaavan johtajan johtotehtäviin sisältyy entistä voimakkaammin päiväkodin varhaiskasvatukseen kuuluvan pedagogiikan ja työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtamista ja suunnittelua

on siis tämmöinen pedagoginen johtaja varhaiskasvatuksen

on sosiaalialan tutkinto ja ja kasvatustieteen maisterilla on kasvatustieteellinen tutkinto joten heillä on vähän erilainen lähtökohta ja ja näkökulma asiaan kumpaakin tarvitaan ja kummallakin on omat vahvuutensa tämä on tärkeä havaita

ovat erittäin tärkeitä lastenhoitajat itse tietävät että päiväkoti ei pyöri ilman heitä ja ja totta kai heidän asemansa pitää turvata he ovat olleet huolissaan siitä että heitä ei tarvittaisi enää tulevaisuudessa mutta se ei pidä paikkaansa he eläköityvät aika runsaasti tulevina vuosina mikäli näihin tilastoihin on luottamista ja varmasti näin on koska he ovat nyt olemassa siellä töissä me tiedämme me tiedämme kyllä sen kaiken kaikkiaan tämä on tämä on hyvä lakiesitys ei kuitenkaan vielä valmis vaan sitä pitää kehittää eteenpäin niin kuin kaikkea muutakin meidän pitää huomioida se lapsen etu ja se pidetään tässä koko ajan ensisijaisena

arvoisa herra puhemies minulla itselläni on kaksi lasta ja kokemusperäisenä asiantuntijana voin kertoa ryhmäperhepäiväkodeista julkisesta ja yksityisestä puolesta ja myös kahden eri kaupungin käytännöistä voin myös todeta sen kuinka arvokasta työtä tuo päiväkotien henkilöstö kaiken aikaa siellä siellä tekee lastemme kanssa ja kuinka lopulta ihmiset siellä siellä vaikuttavat tämä varhaiskasvatuslaki on äärimmäisen tärkeä pedagogiikan noston kannalta mutta lopulta kuitenkin se syli ja turva näille lapsille on on olennaisen tärkeä he noin nuoret lapset eivät opi mitään jos jos ole turvallinen se ympäristö tämä laki joka sai meillä sivistysvaliokunnassa aikaan seitsemän lausumaa on ollut hyvin hyvin ristiriitainen mutta sillä tavalla myös erinomainen suoritus meiltä kaikilta että olemme nyt tässä vaiheessa ja toivon mukaan kohta kohta sitten pystymme tämän tämän virallistamaan tämähän on kuitenkin ollut monien vuosikymmenten saatossa lopulta se tulos jonka jonka ulos nyt saamme tässä näitä huolia on esitetty monienkin puheenvuorojen osalta ja ja meidän lausumamme kyllä mielestäni erinomaisesti vastaavat sitten sitten näihin kaikkiin huoliin mitä siellä asiantuntijakuulemisissakin tuli ensimmäisenä on yhdenvertaisuusnäkökulma ja edellytämme todellakin että valtioneuvosto seuraa ja arvioi sitten tämän lain vaikutuksia näiden palveluiden yhdenvertaisuuden kannalta kaikkialla maassa kaikissa väestöryhmissä sitten tästä henkilöstörakenteesta on puhuttu paljon ja myös myös täällä erityisesti oppositio on nostanut esiin varhaiskasvatusryhmien henkilöstömitoituksen jota jota silloin jouduimme muuttamaan hallitusneuvottelujen takia tähän tähän voisin sanoa sen että että tämä näkyy hyvin eri tavalla eri kaupungeissa eli ei voi laittaa yhtäsuuruusmerkkiä siinä miten isoja lapsiryhmiä kaupungeissa on vain sillä perusteella mikä on se suhdeluku koska on hyvin erilaisia päiväkotitiloja se vaikuttaa siihen millä tavalla lapset pystyvät siellä toimimaan ja millä tavalla myös henkilöstö pystyy toimimaan minulla on kokemusta pienen kaupungin suhteen jossa jossa tämä henkilöstömitoitus on nostettu mutta mutta se tila mahdollistaa sen että ei ollenkaan tunnu siltä että että siellä olisi ahdasta mutta sitten taas suuressa kaupungissa tilanne oli aivan aivan päinvastoin mutta haasteellinen tämä henkilöstömitoitus kyllä on se on todettava rehellisesti

me edellytämme myös että

poikkeamista ja sitä koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta pikaisesti seurataan seurataan koska tälläkin hetkellä eri kaupungeissa tätä jatkuvaa poikkeamista on ollut ja tästä tein myös kirjallisen kysymyksen joku aika sitten vaikka tälläkin hetkellä asiasta on voimassa asetus ettei suhdeluvusta voisi poiketa jatkuvasti eikä päivittäisesti eikä se saisi kestää koko toimintapäivän ajan vaan sen tulisi olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista niin silti silti joissain kunnissa tätä rikotaan nyt me olemme nostaneet tämän lausuman asteelle ja vaadimme että todella sitten ryhdytään tarvittaessa pikaisesti lasten edun takaaviin riittäviin lainsäädäntötoimiin jotta tätä ei jatkossa tapahdu kolmantena lausumana meillä on

varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen sääntelyä vaativa kattavan kokonaisuuden toivomus josta ministeri grahn laasonenkin jo vastasi että se on valmistelussa ja tämän hallituskauden aikana toivotaan että se sitten myös todella toteutuu neljäntenä meillä on kielikysymys jossa otamme huomioon viittomakieliset sekä suomen että ruotsinkieliset ja heidän heidän varhaiskasvatuksensa turvaamisen omalla kielellään kolme viimeistä lausumaa koskevat edelleen henkilöstörakennetta koulutuspaikkojen riittävyyttä ja valmistuvien määrää jotta seuraamme sitä todella että tämä kaksituhattakolmekymmentä täysin voimaan tuleva laki sitten pystyy toteutumaan tarvittavalla tavalla hyvää tässä laissa on se että tässä tämä voimaantuloaika on riittävän pitkä näiden tiettyjen osien osalta jotta jotta todella henkilöstömitoitusta pystytään sitten katsomaan tuleeko se toteutumaan äärimmäisen tärkeää on myös se että alueellisesti ja kielellisesti huolehditaan siitä että

koulutetaan eri puolilla suomea ja suomen kaikissa osissa en voi olla toteamatta sitä sitä asiaa että tällä hetkellähän koko itä suomessa koulutetaan lastentarhanopettajia joensuussa jonne koulutus savonlinnasta siirrettiin ja ja siellä katkaistiin ikävällä tavalla pitkät pitkät perinteet koulutuksesta vielä tuosta viimeisestä viimeisestä lausumasta se että on erinomaista että nämä henkilöstön koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuudet edetä uralla pyritään turvaamaan

arvoisa puhemies yritän sanoa lyhyesti asiani minulla on edessäni tässä suomen opettajaksi opiskelevien liiton kannanotto eiliseltä päivältä en tiedä kuinka laaja jakelu siinä on ollut siinä on otsikko yksityistäminen uhkaa varhaiskasvatuksen laatua ja sitten tässä kannanotossaan seuraavaa sool on ihmeissään siitä että varhaiskasvatuksen yksityistämisestä ei ole käyty laajamuotoista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi varhaiskasvatuslain uudistuksen yhteydessä yksityisen sektorin kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tuottajana on päässyt nyt tapahtumaan hiljaisuudessa täällä varhaiskasvatuslain käsittelyn alkaessa jolloin opetusministeri oli paikalla muistaakseni edustaja li andersson teki ministerille kysymyksen johon hän ei vastannut kysymys piti sisällään sen mitä mieltä ministeri on siitä että puolangan kunta on päättänyt yksityistää varhaiskasvatuspalvelunsa kokonaan ei vastannut tähän lainkaan en nyt halua olla sillä tavalla ideologisesti tiukkapipoinen minusta

tiukkapipoinen minusta varhaiskasvatuspalveluja on käsitykseni mukaan esimerkiksi vantaalla ja monissa kaupungeissa tampereellakin toteutettu pääosin ihan ihan kunniallisesti mutta nyt kun varhaiskasvatuksen ikään kuin tämmöinen tosiasiallinen asema muuttuu ja vahvistuu ikään kuin tämä pedagoginen kasvatuksellinen puoli niin kysyisin mitä mieltä eduskunta olisi siitä että

oulun kaupunki on asettanut tavoitteeksi

saa olla vain kolmenkymmenenviiden viiva neljänkymmenen prosentin osuus kunnan varhaiskasvatuslain asiakaspaikoista pidän tätä erittäin korkeana minä olen käynyt vuosien jopa vuosikymmenten mittaan keskustelua paljon esimerkiksi ruotsalaisten sosiaalidemokraattien kanssa jotka ihastelevat sitä miten suomen peruskoulu on kyetty pitämään sillä tavalla kansallisen koulutuspolitiikan sateenvarjon alla että menet sinä peruskouluun sitten

ruotsissa on tuhat yksityiskoulua siellä on systeemit ja oppimistulokset huonot meillä suomessa on säädelty aika tiukasti yksityisten peruskoulujen perustamista on joku kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä ja ne perustuvat yleensä sitten johonkin pedagogiikkaan on myöskin kristillisiä kouluja steineria ja niin edelleen hyvä niitä saa olla näin mutta jos nyt tämä varhaiskasvatus siirtyy sillä tavalla irti tällaisesta ikään kuin kansallisesta valvonnasta seurannasta arvioinnista ja niin edelleen niin niin kyllä tämä tämmöisen syvällisemmän keskustelun paikka on pienet lapset jotka eivät itse kykene suorittamaan ikään kuin laadunvalvontaa tai vastaavaa yhteiskunnan tulee tulee siitä huolehtia halusin nyt vain käyttää puheenvuoron sen takia kun tämä soolin kannanotto soolin kannanotto siihen minut innoitti ja on kysymys tärkeästä asiasta joka nyt jää vähän katveeseen kyllä tämän asian käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies nyt minä en ymmärtänyt ollenkaan mitä edustaja gustafsson sanoi koska kyllä yksityiset yksityiset päivähoidot ovat ihan samalla lailla yhteiskunnan valvonnassa kuin julkisetkin ei niissä ole mitään sellaista eroa mutta halusin tähän edustaja myllykoskelle puhua kun hän oikeutetusti huolissaan näistä koulutusmääristä opetus ja kulttuuriministeriö on sopinut jo nyt tuhannen aloituspaikan lisäyksistä ja ja ne toteutetaan vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi on selkeät suunnitelmat ja ja on määrärahat varattu ja kaikki niin että se on hoidossa plus sitten tämä ei riitä tietenkään vaan sitten meidän pitää myöskin valvoa sitä että ne jatko opinnot ja ne polut eteenpäin ovat oikeasti saatavilla koska meillähän on tämä elinikäinen oppiminen ja meillä ei ole pussinperiä tässä koulutusjärjestelmässä ikinä nykyään pitää valvoa sitä ja ja valiokunta voi sitä seurata muistan että aikaisemmin ollaan valiokunnassa seurattukin varsinkin yliopistollista lastentarhanopettajain koulutusta ovatko ne yliopistot vaikka ovat autonomisia järjestäneet sitä koulutusta vai eivätkö ne ole järjestäneet ja ja kyllä se on toiminut se edellyttää myöskin kansanedustajilta valppautta ja valvontaa tavallaan että tämä myöskin käytännössä toteutuu tämähän se edellytys tietysti on sille että tämä hyvä laki käytännössä

arvoisa herra puhemies juuri näin että nyt ollaan ajateltu niin että resurssit riittävät mutta kun se budjettivalta ei ole nyt tässä kohtaa se asia niin siitä pitää huolehtia voin edustajaa kyllä lohduttaa että aivan varmasti tulemme sen perään katsomaan

puhemies ehdottomasti viimeinen puheenvuoro kysyn edustaja vahasalolta onko hän ja onko kokoomus sitä mieltä

peruskouluopetuksen itse rinnastan varhaiskasvatuksen merkityksen hyvin rinnakkaisesti peruskouluun

pienet kunnat ja keskisuuret kunnat voivat yksityistää peruskoulut että tosta noin vaan

arvoisa herra puhemies tässähän on kysymys

ja mikä tärkeintä tämä laki nyt todella asettaa samat vaatimukset kaikille varhaiskasvatuksen järjestäjille siihen katsomatta onko kyseessä julkinen vai yksityinen järjestäjä ja minusta tähän ei pitäisi sotkea nyt peruskoulukeskustelua vaan tällä hetkellä on olemassa jo se tilanne että meillä on julkisia ja yksityisiä varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja sitä kautta on tosi hyvä että tämä laki tulee toivon mukaan kohta voimaan selkeyttää järjestäjien lakisääteisiä velvoitteita mutta ei niinkään luo uusia velvollisuuksia kunnille
arvoisa puhemies täällä nyt häiritsee meikäläistä se että täällä joka asiassa ja varsinkin tämän lakiesityksen kohdalla halutaan väkisin tehdä vastakkainasetteluja yksityinen ja julkinen eri

ja koulutukset kaikki laitetaan vastakkain

vastakkainasettelun aika on ohi kaikki on samanarvoista kaikkea tarvitaan myös julkista tarvitaan ja yksityistäkin tarvitaan kaikkea tarvitaan ja kun on järjestäjänä julkinen taho niin kuin on niin sitä myöskin valvotaan ja mitä tulee kouluihin niin kouluja ei voi noin vain yksityistää kun se vaatii sen ministeriön luvan jonka sitten eri tavoilla saa päiväkodit ovat kuitenkin yksityisiä mutta niitä valvotaan ihan samalla tavalla ja niiltä pitää vaatia ihan se sama kuin julkisiltakin ei siinä ole mitään eroa meilläkin kunnassa yksityisen päiväkodin henkilöstö saa osallistua niihin samoihin koulutuksiin kuin kunnankin väki ei tässä vastakkainasettelua saa tehdä millään muotoa tehdään nyt yhdessä tillsammans niin kuin viime vuoden suomi sata teema oli yhdessä tillsammans

itsekin näkisin tämän päivähoidon tai varhaiskasvatuksen järjestämisen onko se julkista vai yksityistä kunnan tasolla enemmänkin kysymyksenä siitä että resurssit ovat järkevästi käytettyjä ne ryhmät pysyvät järkevän kokoisina ja palveluita on tarjolla ympäri kaupunkia en ymmärrä mikä mikä laadullinen ero siinä olisi niin että yksityinen olisi parempaa tai huonompaa kuin julkinen päivähoito ja totta kai niitä pitää valvoa samoilla kriteereillä en ymmärrä myöskään ajatusta siitä että varhaiskasvatus tai päivähoito olisi rinnastettavissa peruskouluun kun kuitenkin päivähoidon pohjimmainen tarkoitus taitaa olla se että mahdollistetaan vanhempien käyminen töissä vaikka heillä onkin lapsia ja lapset voivat erittäin hyvin olla myöskin ilman päivähoitoa he voivat olla myös kotihoidossa koulu on sitten aivan eri asia koska siellä on tarkoitus opettaa opetussuunnitelman mukaan erilaisia asioita joita tarvitaan tässä yhteiskunnassa elämiseen ja pärjäämiseen

puhemies aivan lyhyesti mielestäni tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä toimijoita varhaiskasvatuspalveluissa mutta minun mielestäni täytyy muistaa että on äärimmäisen tärkeätä että meillä on samat pelisäännöt samat kriteerit se ei voi olla niin että että poimitaan vain rusinat pullasta ja sitten sanotaan että ei tälle lapselle koska on näin ja näin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies näyttipä hetken siltä että täytyy saada ensin lapset nukkumaan ennen kuin naakkoja pääsee metsästämään mutta nyt olemme sitten tässä vaiheessa eli tässä on kyse lakiesityksestä jolla naakka siirretään rauhoitetusta linnusta rauhoittamattomaksi lajiksi ja näin ollen naakan vahinkoja pystytään entistä paremmin ehkäisemään kun se on metsästettävä laji tämän mahdollistaa se että naakka on lintudirektiivin seitsemännessä seitsemännessä artiklassa eli se ei ole ole eussa rauhoitettu lintu vaikka se suomen luonnonsuojelulaissa on ollut rauhoitettu valiokunta haluaa korostaa sitä että pesimäaikana edelleenkin tulee hakea poikkeuslupaa aivan kuten ennenkin poikkeusluvan hakeminen tosin siirtyy ympäristöhallinnon puolelta riistahallinnolle jolloin luvan hankkiminen poikkeuslupa aikana siis pesintäaikana varmastikin nopeutuu ja ennen kaikkea se myös halpenee mutta valtaosa naakkojen aiheuttamista vahingoista tapahtuu pesimäajan ulkopuolella ja silloin naakkoja voi metsästää huomioon ottaen kuitenkin normaalit metsästykseen liittyvät säännöt punnitsimme aikanaan tämän lainsäädännön esittämistä ihan sen takia että että samalla kun naakka siirtyy metsästettäväksi lajiksi sen korvausperuste lähtee pois eli kun naakan aiheuttamien vahinkojen korvauksia on korvattu noin sadallatuhannella eurolla tätä korvaussummaa ei jatkossa olisi koska kuitenkaan eläinten aiheuttamien vahinkojen korvauksia ei pystytä enää maksamaan täysimääräisenä on järkevää että poistetaan sieltä sellaisia lajeja jotka eivät oikeasti ole uhanalaisia ja niitä voidaan sitten muillakin keinoin vähentää meidän ei tule jännittää sitä asiaa että naakkaa ruvetaan tappamisen kiilto silmissä metsästämään en usko että se riistalajina on sellainen että että kukaan noin toimisi ainoastaan silloin kun naakat aiheuttavat vahinkoja näin tullaan toimimaan valiokunta teki todella hienoa työtä siltäkin osin että tämä laki saapui valiokuntaan torstaina ja nyt jo tässä sitä käsittelemme eli jos tahtotilaa on laki voidaan tarvittaessa saada hyvinkin nopeasti läpi ja näin se voidaan saattaa voimaan jo ensimmäinen päivä elokuuta uuden metsästyskauden alkaessa hienoa toimintaa ja hienoa toimintaa tämä oli siltäkin osin että valiokunta on itse nostanut tämän asian aiemmassa mietinnössään esille näin oikeastaan valiokunta on täysin saanut aikaan sen että tämä lainsäädäntö erittäin positiivinen hyvä hyvä muutos joka helpottaa monia maatalousyrittäjiä esimerkiksi paalivahinkojen torjunnassa tai poikkeuslupien kautta poikkeuslupien kautta esimerkiksi marjatiloja tai tai monia muita yrityksiä joissa naakat aiheuttavat näin hienosti saatiin maaliin tässä mietinnössä valiokunta nyt sitten kiinnitti huomiota räjähdysmäisesti nousseisiin lintukantoihin merimetson ja valkoposkihanhen osalta ne kuuluvat luontodirektiivin toiseen liitteeseen eli ovat eussa rauhoitettuja lajeja jolloin katsoimme että että näiden metsästystä luonnonsuojelulain puitteissa pystyä harjoittamaan kun on kyse ihan miljoonakolonnista eun päässä tulee sitten arvioida onko uhanalaisuuteen perusteita mutta niin kauan kuin ne siellä siellä liitteessä ovat niin parempi on suorittaa suojametsästystä nimenomaan luonnonsuojelulain perusteella toimenpiteisiin ryhtymistä vaadimme mahdollisimman pian kiitos valiokunnalle ja totean että tähän mietintöön sisältyy vihreiden esittämä vastalause

arvoisa puhemies on hienoa

että merimetsojen ja valkoposkihanhien suojametsästystä tulee voida harjoittaa luonnonsuojelulain piirissä jolloin vahinkoja voidaan edelleen korvata ja että valiokunta pitää tarpeellisena tätä koskevan sääntelyn toteuttamista mahdollisimman pian tämä on todella merkittävä lisäys mietinnön tekstiin joka nyt velvoittaa vastuuministerin tekemään merimetso ongelmalle jotain ja toivottavasti ministeri ryhtyy toimenpiteisiin hyvin hyvin ripeällä aikataululla merimetsot aiheuttavat suurta haittaa rannikkoalueellamme ne verottavat ammattikalastajien saaliita ja ne tuhoavat ulosteellaan pesimissaariensa kasvistoa ja puita merimetson pesintäkanta on kasvanut voimakkaasti suomessa on korkea aika että sääntelyä helpotetaan ja että merimetson suojelumetsästys voidaan toteuttaa tehokkaalla tavalla

arvoisa herra puhemies käsittelemme nyt

tämä lainmuutos mahdollistaa nyt naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamisen aiempaa joustavammin ja tehokkaammin
kuten kuulimme valiokunnan puheenjohtajan mietinnönesittelypuheenvuorosta naakat aiheuttavat paljon vahinkoa erityisesti ne rikkovat rehupaaleja sotkevat rehuvarastoja ja osin elintarvikkeiden jalostustiloja lisäksi ne pesivät savupiippuihin ja ilmastokanaviin eli ne merkittävästi satovahinkoja vaarantavat hygieniatasoja ja tuovat suoraan salmonellavaaran elintarviketuotantotiloihin tällä päätöksellä puretaan lisäksi byrokratiaa eli tähän mennessä on täytynyt hakea naakkojen naakkojen hävittämislupaa varsinais suomen ely keskukselta he ovat tosin tämän tämän ongelman ymmärtäneet ja ovat aina tehneet tähän mennessä myönteisiä päätöksiä mutta kuitenkin poikkeusluvan hakeminen sen käsittelyaika on kestänyt jopa kaksi kuukautta eli eli naakkojen aiheuttamat vahingot ovat edenneet silloin niissä tiloissa jo paljon eteenpäin

me katsoimme tosiaan valiokunnassa lisäksi että ja merimetsojen suojametsästystä tulee voida harjoittaa luonnonsuojelulain piirissä me tiedämme sen että etelärannikolla merenkurkun alueella elikkä tuossa rannikko suupohjan alueella ja sitten vaasan ympäristössä on jo suuria tuhoalueita joita erityisesti merimetsot ovat aiheuttaneet erityisen vaarallisena minä pidän tätä unescon maailmanperintökohteen kohdalla joka on vaasan kaupungin välittömässä läheisyydessä sallimmeko me sen että merimetsot tuhoavat tällaisen luontoharvinaisuuden mikä mikä on saanut kansainvälistä tunnustusta ja toivotaan niin että että tähän tullaan saamaan muutokset rannikko suupohjan alueelta viime vuonna lähes viisituhatta ihmistä allekirjoitti vetoomuksen jossa he pyysivät pyysivät että että voitaisiin hävittää näitä merimetson munia sieltä saatu kuva aineisto oli kyllä todella todella lohduttoman näköistä hieno saari oli näiden lintujen toimesta toimesta kaluttu aivan aivan paljaaksi siellä ei ollut kuin valkoisia kiviä ja ja puunrunkoja kaikki luontoon viittaavat näkökohdat oli sieltä saatu saatu pois hakatuksi

naakka on ollut esillä jo itse asiassa useamman useamman eduskuntakauden aikana kun itselläni on ollut mahdollisuus olla jo vuodesta kaksituhattayhdeksän arvostetussa maa ja metsätalousvaliokunnassa niin muistan jo tuolta ajalta sen että että valiokunnassa puhuttiin tästä naakkaongelmasta eli voidaan todeta että ongelma on tiedostettu jo usean hallituskauden aikana ja ja nimenomaan se että tämä asia pitää hoitaa onneksi nyt löytyi sellainen hallituspohja joka otti vakavasti valiokunnan huolen ja kuten kuultiin edustaja kalmarin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorosta niin valiokunta oli tässä aloitteellinen ja esitti tätä lakiin tehtävää muutosta ministeriölle ja ministeriö meitä kuultuaan otti ja teki tämän hallituksen ehdotuksen joka nyt sitten sai ripeän käsittelyn lisäksi haluan lausua parhaat kiitokset kaikille oppositiopuolueita valiokunnassa edustaville kansanedustajille jotka olivat tämän tämän erittäin tärkeän asian takana

arvoisa herra puhemies

todeta kolme pointtia ensinnäkin naakkakanta on runsastunut ja toiseksi naakat aiheuttavat paikoin selvästi haittaa kuten satovahinkoja ja ympäristön sotkeentumista kolmanneksi naakkojen aiheuttamia vahinkoja on syytä estää ja rajoittaa näistä seikoista ei ole epäselvyyttä eikä erimielisyyttä arvoisa puhemies toinen asia kokonaan on se onko joillain alueilla kuten varsinais suomessa ja pohjanmaalla ilmenevien paikallisten ja pistemäisten vahinkojen rajoittamisessa oikein mitoitettu mitoitettu toimi hallituksen esityksen mukainen rauhoitetun lintulajin siirtäminen rauhoittamattomien eli metsästettävien lajien luetteloon silloin kun nykylainsäädäntö hyvin mahdollistaa vahinkojen rajoittamisen vaikuttamalla muun muassa pesintämahdollisuuksiin sekä

häätämällä ja poikkeusluvat ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin naakka älykkäänä lintuna oppii nopeasti välttämään alueita joilla niitä häiritään ja ammutaan naakkaa koskeva poikkeuslupamenettely on hallinnollisesti kevyt prosessi poikkeuslupia myönnetään monivuotisina ja naakkaa koskevista poikkeusluvista valitetaan vain harvoin arvoisa puhemies nykyisin vahingoista ja niiden estämisestä aiheutuvia kuluja maatiloille myös korvataan tämä käytäntö hallituksen esityksen myötä poistuisi kokonaan ympäristöministeriö on korostanut että naakkojen tappamisen salliminen niiden lisääntymisajan ulkopuolella ei yksin riitä poistamaan naakkojen aiheuttamia vahinkoja ja että vahinkoja tulee edelleen ensisijaisesti pyrkiä vähentämään muilla keinoilla silloin kun toimiva menetelmä on jo olemassa ja sen käyttö on mahdollista ympäristöministeriö korosti myös sitä että hallituksen esityksen mukaisen lakimuutoksen toteutuessa on naakan aseman muuttumista koskevassa viestinnässä korostettava että metsästys on edelleen kiellettyä pesintäaikana sekä eri lisääntymis ja poikasten kasvatusvaiheissa näitä näkökohtia valiokunnan mietinnössä ei valitettavasti huomioida riittävästi ja osin ei arvoisa puhemies koko lajin rauhoituksen purkaminen on melko äärevä keino paikallisten vahinkotilanteiden estämiseksi sekä luonnonvarakeskus että suomen ympäristökeskus nostivat lausunnoissaan esille sen että hallituksen esityksen mukainen lakimuutos aiheuttaisi mahdollisesti naakkojen häirintää ja hävittämistä niilläkin alueilla missä se ei aiheuta vahinkoja

arvoisa rouva puhemies edustaja halmeenpää tuossa totesi että ennaltaehkäisyllä voitaisiin vahingot torjua näin ei ole asianlaita sillä naakka kulkee pesimispaikalta hyvinkin kauas syömään ja käytännössä voitte miettiä että mitä jos kilometrin säteeltä kaikki pesintäpaikat kartoitetaan melko epätoivoinen työ tai kukapa päivystää siellä paalirivistön paalirivistön vierellä seuraamassa että naakka ei paaleja tule tuhoamaan sen sijaan kun naakka on oppivainen laji toivomme että että naakat sitten ymmärtävät poistua alueelta sellaisille alueille joissa vapaana voivat lennellä kun kun eivät tule ihmisten pihamaille tai tai pellonreunuksille tuhoamaan satoa sen lisäksi täytyy muistaa että kun ennen haettiin näitä poikkeuslupia niin vaikka niistä ei aivan kaikista ole valitettu näillä valituksilla on tosiasiallisesti voitu siirtää se poistaminen niin myöhäiseen ajankohtaan että sitä ei ole käytännössä voinut toteuttaa

arvoisa rouva puhemies edustaja halmeenpää tuossa käyttämässään puheenvuorossa mainitsi että että tässä yhteydessä ei olisi otettu huomioon sitä että metsästys on edelleen kiellettyä pesintäaikana sekä eri lisääntymis ja tämä ei pidä paikkaansa sillä valiokunta kiinnitti huomiota nimenomaan siihen että kaikki linnut ovat pesimäaikana rauhoitettuja joten myös naakalle tullaan säätämään valtioneuvoston asetuksella pesimäajan kattava rauhoitusaika jonka aikana naakkojen pyydystäminen olisi mahdollista vain suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan tai metsästyslaissa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen nojalla eli tämä on tässä valiokunnan mietinnössä otettu huomioon
arvoisa

aivan oikein edustaja hautala tuo asiahan mietinnössä onkin ilmeisesti kuuntelitte epätarkasti mitä äsken puhuin totesin että tämä lakiesityksen mukainen muutos ei yksistään riitä poistamaan naakkojen aiheuttamia vahinkoja tässä tulisi sitten viestinnässä korostaa sitä että metsästys on edelleen kiellettyä ja tätä viestinnän korostamista ei siellä mietinnössä ole nuo seikat mitä edustaja mainitsi sinänsä siellä ovat että metsästyssääntöjä noudatetaan mutta ei sitä mitenkään erikseen ole korostettu että se viestinnässä tulee huomioida arvoisa puhemies kuten puheenjohtaja kalmari tuossa totesi naakka todella on oppivainen lintu se häviää sieltä missä sitä häiritään ja ammutaan ja näin se tekee poikkeuslupien turvinkin kun poikkeuslupia nykykäytännön mukaisesti myönnetään monivuotisina kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan niin olen tulkinnut ja virkavastuullisen

arvoisa rouva puhemies naakkakanta on lisääntynyt niin voimakkaasti että mielestäni poikkeusluvilla tilannetta ei voi enää hallita kerron esimerkin omasta kotikunnastani liperistä jossa on mylly ja on on ollut myös meijeri naakkakanta on lisääntynyt runsaasti ja on yritetty edetä poikkeusluvilla eivät ne naakat ole sieltä hävinneet minnekään vaan edelleenkin häiritsevät koko kirkonkylässä elämää eli eli tilanne on joka tapauksessa se että nyt tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä ja on erinomainen asia että ministeri ja valiokunta ovat tarttuneet tähän ongelmaan ja nyt tämä ratkaisu on on minusta hyvä ja sen mukaisesti voidaan elää on selvää että ne pesimäaikaan rauhoitetaan kyllähän me kaikki tiedämme että rauhoitetaan linnustoa sikäli tämä esitys on hyvin kannatettava

arvoisa rouva puhemies on tärkeää huomioida että sen lisäksi että naakat aiheuttavat maaseudulla paljon vaivaa ne aiheuttavat sitä myös taajamissa kuten tässä annettiin ymmärtää itse olen paperiteollisuuspaikkakunnalta myös siellä metsäteollisuuden varastoissa naakat aiheuttavat merkittävää ongelmaa ja mitä tulee tähän lintujen oppimiseen siellä on tällaiset hävityskonstit cd levyjen kimmellys vähän aikaa naakka oppii väistelemään sitä varastoa mutta pahus kun se on niin oppivainen että se muistaa tulla myös takaisin sinne varastoon sitten kun nämä toimenpiteet eivät enää tehoakaan naakka on myös erittäin ovela lintu ja sillä lailla aiheuttaa taajamissa paljon tuhoa marjapensaista ja kirsikkapuista se muutamassa päivässä tuhoaa koko sadon jos ei satu talonväki olemaan hätistelemässä siinä mielessä tätä oppivaisuutta on syytä korostaa mutta se on myös

puhemies kuten edustaja halmeenpää tässä edellä totesi niin kyllähän tämä koko lajin rauhoituksen purkaminen on varsin järeä keino puuttua niihin ongelmiin joita todellakin naakka aiheuttaa ja joiden takia naakalle on voinut hakea poikkeuslupaa sen hävittämiseen ja ja niin kuin tässä tuli varsinais suomen ely keskus nämä käsittelee ja on niitä myöntänyt ja todellakin myös useaksi vuodeksi kerrallaan niin että siinä mielessä se on kevyt menettely nyt kun lajin rauhoitus purettaisiin niin sehän tarkoittaisi myös sitä että näihin vahinkoihin ei voisi hakea korvauksia mikä on mielestäni hyvin valitettavaa näiden viljelijöiden kohdalla joille naakka on vahinkoa aiheuttanut ja jotka ovat ennen korvausta voineet hakea tämä käytäntö purkautuu mutta minun täytyy kyllä kysyä nyt valiokunnan puheenjohtajalta ja ihmetellä sitä kuinka valiokunnassa ei ole ollenkaan ollut kuultavana varsinais suomen ely keskus joka on se viranomainen joka näitä poikkeuslupia tällä hetkellä käsittelee ja on niitä antanut olisi ollut erinomaisen tärkeää että myös viranomaiselta olisi olisi kysytty miten tämä asianlaita nyt tällä hetkellä oikein on

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustaja halmeenpäälle aivan ensimmäisessä lauseessa puhutaan ennaltaehkäisevistä toimista ja tämä lainsäädäntö tulee siis niiden lisäksi päätettiin yksissä tuumin lopettaa

ja olimme kuulleet kaikki keskeiset katto organisaatiot myöhemmin edustaja halmeenpää kyllä ihan oikein nosti sitä avataanko asiantuntijakuuleminen vielä kerran mutta katsoimme että ministeriö tietää samat asiat kuin tietää elykin joten emme päättäneet

asiantuntijakuulemista enää uudestaan avata ja tämä oli myöskin aivan yksissä tuumin tehty päätös

arvoisa rouva puhemies pari asiaa tässä puhuttiin poikkeusluvalla pyytämisestä ja hallitusohjelmaan on kirjattu tämä sana norminpurku kyllä täytyy sanoa että joka kerta kun jotakin tällaista naakanpoistamista varten pyydetään erikseen poikkeuslupa oli se sitten viikoksi tai kolmeksi vuodeksi niin se on ylimääräistä työtä hallituksen linja on se että meidän pitää pyrkiä vähentämään tällaista ylimääräistä byrokratiaa ja tässä on erinomaisen hyvä esimerkki siitä että näillä keinoin se byrokratia vähenee kantaa tuohon että ei ole erikseen korostettu sitä tai ei mukamas olisi erikseen korostettu sitä että naakkaa ei saa pesintäaikana metsästää eikä häiritä metsästäjä vastuullinen metsästäjä noudattaa metsästyslakia itse olen yli neljäkymmentä vuotta metsästänyt ja minä tiedän sen että ei naakkaa eikä mitään muitakaan nisäkkäitä tai lintuja saa pesintäaikana häiritä ei sitä tarvitse erikseen laissa korostaa se riittää että metsästäjä noudattaa voimassa olevaa metsästyslakia ja metsästysasetusta
vastauspuheenvuoro edustaja halmeenpää ja sitten mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies tässä nyt vähän kuulostaa siltä että laitetaan suomi kuntoon naakka kerrallaan minä vähän luulen että tämä ei ole suomen tulevaisuudelle niitä suurimpia uhkia naakka ei häviä poikkeusluvilla eikä se häviä metsästämälläkään ja tämän lakiesityksen tarkoituksena ei ole hävittää lintulajia

kommentoin tässä edustajakollegojen puheenvuoroja arvoisa puhemies juuri tästä syystä on tärkeää ymmärtää se näkökulma mitä ympäristöministeriö korosti ensisijaisen tärkeää on poikkeuslupamenettelyjen tai metsästyksen ohella korostaa myös muita häätötoimenpiteitä kuten rakennusten verkotusta ja naakkojen häirintää poikkeusluvin itse olen katsonut että kun poikkeuslupamenettelyjen on on todettu toimivan ja niitä poikkeuslupia myönnetään monivuotisina

nyt mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies naakan siirtäminen rauhoittamattomien lintujen luetteloon mahdollistaa naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamisen aiempaa joustavammin ja tehokkaammin tässä ihmeteltiin sitä miksi otetaan käyttöön näin järeitä toimenpiteitä yksinkertaisesti siitä syystä että jos joku eläin tai lintulajikanta kasvaa liian isoksi ja aiheuttaa järeitä vahinkoja niin sitten otetaan järeitä toimenpiteitä käyttöön tässä mielessä haluan kyllä kiittää

ja erityisesti myöskin maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaa joka on jämäkästi vienyt tätä asiaa eteenpäin olen erittäin tyytyväinen siitä että me maa ja metsätalousvaliokunnassa uskalsimme tarttua myös toiseen ongelmaan tämäkin tuli puheenjohtajan esityksestä kiitos siitä nimittäin niin kuin olemme tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa kuulleet rannikkoalueiden merimetsokanta on päässyt kasvamaan liian isoksi ja se aiheuttaa paikallisesti haittaa sekä kalataloudelle että alueen virkistyskäytölle valiokunta lisäsi mietintötekstiin tällaisen kappaleen valiokunta katsoo että valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästystä suojametsästystä tulee voida harjoittaa luonnonsuojelulain piirissä jolloin vahinkoja voidaan edelleen korvata edelleen valiokunta pitää tarpeellisena tätä koskevan sääntelyn toteuttamista mahdollisimman pian nyt katseeni kääntyy ministeriöön nimittäin valiokunnan tekemä tekstilisäys velvoittaa odotamme pikaista sääntelymuutosta jotta voimme puuttua kasvavaan merimetso ja valkoposkihanhiongelmaan

arvoisa haluan vielä alleviivata sen että aivan samalla tavalla kuin tämän susiongelman kanssa me emme luovuta ennen kuin me näemme muutosta muun muassa tässä merimetso

arvoisa rouva puhemies esitin naakan täysrauhoituksen purkamista kirjallisessa kysymyksessäni jo vuonna kaksituhattayksitoista toistin esitykseni vuotta myöhemmin kaksituhattakaksitoista mutta silloin ei ensimmäisen kauden kansanedustajan ääntä kuultu saatikka kuunneltu varsinkin kun olin oppositiossa ja asiasta vastuussa oleva ministeriö ei tiedostanut maaseudun naakkaongelmaa ministerinä oli muistamani mukaan silloin ville niinistö viimeisen naakkoja koskevan kirjallisen kysymykseni jätin vuonna kaksituhattaviisitoista silloin tarkastelin naakkaongelmaa pelastuslaitosten ja nuohoustoimen näkökulmasta naakka esiintyy suuressa osassa läntistä euraasiaa ja myös pohjois afrikassa suomen naakkakannat ovat vahvimpia maamme etelä länsi ja itäosissa mutta naakan on viime vuosina havaittu pesivän rovaniemellä ja kemijärvellä saakka arvioidaan että suomessa pesii noin viiva satakolmekymmentätuhatta naakkaa kanta on varsin runsas ja voimistuu koko ajan ilmastonmuutoksen seurauksena naakat ovat yleistyneet niin kuin on monessa puheenvuorossa tässä todettu kaupunkilinnusta on tullut lokkeihin verrattava taajamien ja maaseutujen lintu naakkojen aiheuttamia tuhoja korvataan vuosittain kymmenillätuhansilla euroilla korvausvaatimukset ovat moninkertaiset

maa ja metsätalousvaliokunnan mielestä naakkavahinkojen vähentäminen edellyttää naakkakannan vähentämistä kuten on tänään kuultu useissa puheenvuoroissa karkotuskeinot eivät ole riittäviä eivätkä ne enää toimi ajattelen niin että vahinkojen aiheuttajien määrä on suoraan verrannollinen vahinkojen määrään jos vahinkoja halutaan vähentää minun ymmärrykseni mukaan meidän täytyy vähentää silloin vahinkojen aiheuttajia puhutaan sitten naakasta tai muista vaikkapa maasuurpedoista eun lintudirektiivin seitsemäs artikla mahdollistaa naakan ympärivuotisen rauhoituksen purkamisen joten naakka voidaan siirtää rauhoittamattomien lintujen joukkoon naakkojen vähentäminen on näin ollen mahdollista metsästyslain säädöksiä noudattaen arvoisa puhemies äskeiseen keskusteluun viitaten huomautan että kaikki linnut ovat pesimäaikana rauhoitettuja kaikki linnut naakka muiden mukana rauhoitusaikana pyydystämiseen tarvitaan suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa tai metsästyslaissa säädetty ilmoitusmenettely näin siis silloin jos lintua halutaan pyytää taikka häiritä rauhoitusaikana tai pesintäaikana pesintäajan ulkopuolella tällaista menettelyä ei sitten enää tarvitse jos ja toivottavasti kun tämä laki menee läpi korostan että naakat aiheuttavat vahinkoja ympäri vuoden mutta suurimmat vahingot ajoittuvat pesimäajan ulkopuolelle lainmuutoksen jälkeen

naakkojen aiheuttamia vahinkoja ei enää korvata tätä naakka asiaa käsiteltiin valiokunnassa perinpohjaisesti ja lähes yksituumaisesti vain vihreiden edustaja vastusti naakan täysrauhoituksen purkamista niin kuin on tässä salissa useaan otteeseen kuultu ja hän jätti valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteensä

valiokunta otti tämän naakan rauhoituksen purkamisen esille omana asianaan minä kiitän erityisesti jämäkästi toiminutta valiokunnan puheenjohtajaa ja kaikkia asiassa myötävaikuttaneita edustajia erityisen tunnustuksen minä annan niille opposition edustajille jotka näkivät tämän lain merkityksen ja tarkoituksen ja seisovat tämän meidän

takana arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen valiokunnan päätökseen sillä nyt viimein ja vihdoin voidaan naakkoja vähentää ilman poikkeuslupia viljelyksiltä viljasiiloista ja savuhormeista näin me puramme byrokratiaa kiitoksia

värderade talman arvoisa

oli hienoa huomata että myös kollega edustaja hongisto jo tänään paikallismediassa ja juuri äskenkin totesi että seuraavaksi käännetään katseet merimetsoihin ja että selvitetään niiden täysrauhoituksen purkamista

pohjanmaan vientirannikon edustajana oli hieno huomata jo toissa päivänä ja myös tänään kuinka moni muukin hyvä kollega eri puolilta suomea ja yli puoluerajojen nosti tämän merimetso

nyt on korkea aika että erityisesti merimetso ongelman osalta ryhdytään ripeästi kunnon toimenpiteisiin kaikilla tasoilla

arvoisa rouva puhemies

tämä naakka asia on nyt tämän hallituksen aikana käsittelyssä meillä täällä eduskunnassa niin se on kyllä viimeinen hetki ottaa tämä iso haitta nyt oikeasti myöskin käsittelyyn kuuleminen tuolla valiokunnassa on myöskin noussut esille nyt täällä tässä keskustelussa valiokunnan puheenjohtaja edustaja kalmari

toi esille kuulemisen laajuuden ja yksimielisyyden ja nyt edustaja mikkonen täällä kyseenalaisti sitä miksei varsinais suomen elyä oltu kuultu kuulemisten yhteydessä ei kuultu myöskään yhtäkään niistä poikkeusluvan saaneista viljelijöistä jotka olivat tätä haittaa poikkeusluvan turvin vuosien mittaan hoitaneet saatikka ei kuultu ketään niistä viljelijöistä tai elintarvikeketjun toimijoista jotka eivät ole kertaakaan hakeneet poikkeuslupaa tai jotka ovat jollakin tavalla siinä poikkeuslupaprosessissa kokeneet sellaista toimintaa etteivät mukaan no tietysti kuulemisen päättäminen oli yksimielinen päätös totta kai niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä totesi ja jos näitä kahta osapuolta olisi kuultu niin en minä usko että valiokunnan enemmistön kanta olisi siitä miksikään miksikään muuttunut

edustaja mikkonenkin täällä kyllä todistivat äsken

ja nämä ovat pitkiä poikkeuslupia niin minun käsitykseni mukaan ne ovat kuitenkin lukumääräisiä lupia elikkä eivät ne ole sillä tavalla haitanpoistamislupia kyllä siinä sillä tavalla myöskin kontrolloidaan sitä kuinka paljon lukumääräisesti sinä aikana niitä niitä hävitetään mutta sitten kun mennään tähän aikaan ennen kuin tämä laki tulee voimaan niin niin kyllähän se on selvä asia että näihin karkotusmenettelyihin on erilaisia toimintamalleja ollut ja kun karkotetaan esimerkiksi näillä paukkuputkilla on sitten minkälaisista elintarviketiloista tahansa kyse niin siinä vaan tulee käymään niin että naakat hetkeksi aikaa häipyvät ja sitten ne tulevat melkein putken päähän istumaan ja katselemaan koska paukahtaa seuraavan kerran elikkä naakka on niin viisas eläin ettei se pelkällä häirinnällä tule häviämään sieltä haitta alueelta

aistin vähän sitä että täällä kyseenalaistetaan sitä onko tämä haitta nyt kuinka laaja arvoisa puhemies meitä on täällä ympäri suomen edustajia ja meihin otetaan erilaisista asioista yhteyttä kyllä minulla on ainakin sellainen yhteydenottoverkosto ollut että minulle on tullut vähän pitkin suomea näistä naakoista tässä vuosien mittaan yhteydenottoja ja uskon että siellä siellä edustaja halmeenpäänkin maakunnassa näitä näitä haittoja on kyllä melko paljon ollut ja olette varmaan myöskin saanut niistä yhteydenottoja

esimerkiksi vaikka ne viljelijät ketkä tästä haitasta ovat kärsineet hyvin paljon ja mietitään mitä kaikkea he ovat olleet valmiita tekemään tähän mennessä he ovat karkottaneet niitä he ovat peittäneet niitä he ovat tehneet pelättimiä he ovat tehneet rakennuksen suojaamisia he ovat käyneet niitä iltasella hätystelemässä elikkä se on äärimmäisen kova työ ollut ja jos nyt ajatellaan sitä että meille tulee tämmöinen mahdollisuus hävittää myöskin ampumalla elikkä lopettaa näitä naakkoja niin ei tämä missään määrin tarkoita sitä että tätä koko lintulajia ollaan poistamassa meidän

on turha turha pelotella ja kertoa että tällä nyt sitten tapetaan koko naakkakanta sukupuuttoon ei missään määrin mutta haluan arvoisa puhemies kyllä kollegoiden nyt kiinnittävän huomion siihen että tässä puhutaan haitasta joka on sitä siis koko meidän elintarvikeketjulle puhutaan minkälaisesta elintarviketuotannosta tahansa alkutuottajasta viljelijästä siellä maitotilalla sitten on on erilaisia siemenpakkaamoita ja kalanjalostamoja missä nämä ovat haittana kaikenlaista mitä tähän elintarvikeketjuun kuuluu ja se saaste mitä siitä tulee ja se se kun ne rikkovat niitä pakkauksia ynnä muita on sellainen tautiriski että onneksi me emme tässä ole joutuneet kuitenkaan minkäänlaisiin isompiin ongelmiin vielä mutta joka päivä tietysti se riski kasvaa käytin myöskin valiokunnassa esimerkkinä sitä ettei teidän tarvitse kuin mennä mennä juhannusaattona oman kylänne torille ja katsoa kuinka paljon naakat häiritsevät siellä siellä meidän elintarvikemyyntiä torilla toritapahtumissa tahrivat kaupungin kattoja jotka ovat ihan tosi epäeettisen näköisiä elikkä kyllä näistä naakoista on monenlaista haittaa haittaa ollut

kun palaan vielä sinne maatilahaittoihin niin en voi olla rinnastamatta näitä osin myöskin myöskin siihen että kun oikeasti sitä isoa parvea siellä koetetaan hävittää tuhota niin niin se on vähän samanlaista kuin rottataistelu kun tulee jyrsijöitä jonnekin kotieläinrakennukseen niin se on vähän samantyyppistä rupeaa tuntumaan toivottomalta jossain vaiheessa mutta ne on pakko saada pois jotta se oma tuotanto voi voi jatkua myöskin elintarviketurvallisuuden näkökulmasta arvoisa puhemies tämä on äärimmäisen hyvä hallituksen esitys ja on äärimmäisen hyvä tämä tämä mietintö joka valiokunnassa tehtiin tehtiin hyvin hyvin nopeasti kun kun tämä meille sinne tuli

täysin kannatettava

arvoisa rouva puhemies varmistin pois ja liikkuvat taa sanotaan jossakin laulussa täytyy sanoa että lähtökohtaisesti edustaja halmeenpää nosti esille ne kolme pointtia joilla hän sitten perusteli omaa kriittistä näkemystään tietyiltä osin tästä ja olen täysin samaa mieltä on aivan selkeä asia että naakat aiheuttavat vahinkoa ja ovat osaltaan haittaeläimiä ja niitten torjunnalla on pystyttävä reagoimaan mutta toivoisin että edustaja halmeenpään esille nostamia asioita poikkeuslupamenettelystä ja niin edelleen

valiokunnan kansanedustajat eivät tuomitsisi

epäasiallisina taikka vailla perusteita olevina näkemyksinä ne ovat faktaan perustuvia totuuksia itse kannatan tätä mietintöä olen melkoisen varma että

todennäköisesti jakautuu tässä eikä se minulta ole pois käsittely oli oli nopeaa ja meillä oli hyvät kuulemiset mutta varmasti edustaja mikkosen huomio siitä että olisimme voineet kuulla enemmän oli kyllä osuva koska silloin olisimme voineet todentaa sen mikä valiokunnassa kylläkin tuli aika hyvin todettua että lupia on myönnetty niitten valitusprosenteista en kyllä saanut aivan selkeyttä vaikka valiokunnan puheenjohtaja tuossa viittasi että niistä on valiteltu mutta esimerkiksi birdlife finlandin mukaan he eivät ole tehneet ainoatakaan valitusta poikkeuslupamenettelyistä se mitä sitten muut ovat tehneet on toinen asia on valitettavaa että emme pystyneet

toimimaan siten että tämä olisi mennyt ilmoitusmenettelyllä se nyt ei vain ollut sitten mahdollista me joudumme olemaan sen poikkeuslupamenettelyn piirissä edelleen kun puhutaan pesimäaikaisesta ongelmasta ja se on fakta tämä ei poista mitään muuta kuin sen että ehkä tämä poikkeuslupien hakemista helpottaa kun tämä tulee riistakeskukselle jolloin lupien hakeminen ely keskuksen veloittamasta sadastaviidestäkymmenestä eurosta tulee euron hintaiseksi se oletettavasti on se polku mikä sitten elinkeinonharjoittajan kynnystä madaltaa siihen että voidaan hakea poikkeuslupaa kun kustannukset ja hallinnollinen byrokratia no hallinnon byrokratia ei tästä hälvene mutta hinnat tulevat ehkä lähemmäksi olisin ollut kyllä henkilökohtaisesti tämmöisen ilmoitusmenettelyn kannalla se olisi ollut sujuvampi ja vielä vielä helpompi byrokratian kannalta ja olisi ollut suotavaa tuoda tähän

meidän on pakko myöntää että nämä vahingot ovat osaltaan merkittäviä ja silloin pitää pystyä katsomaan niin sanotusti totuutta silmiin täällä edustaja hongisto ei käyttänyt rohkeasti susi sanaa mutta nyt tässä sitten puran sen mitä edustaja hongistolta jäi sanomatta hän tarkoitti varmasti myös sitä että meidän pitää pystyä reagoimaan myös sillä sektorilla harmillista tässä on että tämä ei enää mahdollista korvausten hakemista ja tämä on osaltaan semmoinen riski että

ne tuottajat joilla ei ole omia mahdollisuuksia tai ei ole yhteistyömahdollisuuksia metsästysluvan omaavien henkilöiden kanssa ovat vähän ulkona nyt tästä sitten että heille ei tulekaan sitä mahdollisuutta hakea edes korvauksia ja se on tässä

tuottajan kannalta semmoinen huono asia toki niitä on haettu vähän mutta uskoisin että se johtuu monesti juuri byrokratiasta ja aika kalliista sadanviidenkymmenen euron hakemusmaksusta arvoisa rouva puhemies

kun valiokunta tätä asiaa lähti käsittelemään olimme hyvinkin yksiniittisiä siitä että meidän pitää pystyä naakkojen aiheuttamiin vahinkoihin tekemään joku ratkaisu mutta pikkusen olen kuitenkin surullinen siitä että vielä sitten sotkimme sinne merimetsot ja valkoposkihanhet

no meillä satakuntalaisilla enää sitä ongelmaa ei olekaan vaan olemme siirtäneet sen tuonne pohjoisemmalle rannikolle meillä on ollut hyviä kokemuksia siitä mitä häätämällä voidaan tehdä merikarvialta pystyttiin koko merimetsopopulaatio siirtämään sinne ruotsinkieliselle alueelle tämä ei ole huumoria mutta

jonka ministeri tiilikainen perusti puheenjohtajana toimi edustaja henriksson joka sai sitten huomenlahjana merimetsot sinne omaan vaalipiiriinsä näitä erilaisia järjestelyjä luontokappaleitten osalta tappaminen ei aina ole paras vaihtoehto ja sen hyväksyttävyyden kannalta mitä täällä eduskunnassa tehdään sen osalta että vahinkoja estetään varmasti nämä muut keinot ovat ehkä merimetson pesimäaikana munaa ei saa reiittää koska se ely keskuksen arvion mukaan tuottaa inhimillistä tuskaa niin täytyy sanoa että kun aamuisin syön kananmunia tulee pikkusen huono omatunto tuon tulkinnan perusteella

puhemies me ihmiset vaikutamme luontoon erittäin paljon me vaikutamme siihen mikä on kasvitilanne mikä on eläintilanne mikä on ilmaston tilanne meidän on kannettava myös vastuu tästä kaikesta ja vastuu on se että esimerkiksi tämä naakka asia on nytten tässä käsittelyssä kiitos siitä että se asia on otettu täällä nytten tosissaan ja sitä

koko lintua tunne sitä ei meillä itä lapissa onneksi ole mutta meillä taas siellä semmoisia eläimiä ja ongelmia olemassa mitä ei muualla ole olen todella kiitollinen siitä että myös niihin täällä puututaan vaikka ne eivät ole tämän perän ongelmia ollenkaan

mikä on meidän tilanteemme sitten eri puolilla meillä on omat ongelmamme meillä ovat monet petoeläimet

on todella pystytty puuttumaan täällä eduskunnassa tämä vahinkojen korvausasia mistä on nytten tänään myös keskusteltu kukaan meistä ei halua elää korvausvaroilla ne korvaukset ovat vihoviimeinen asia aina ensin on mietittävä ja pyrittävä siihen miten ne vahingot pystyttäisiin estämään se estäminen on ykkösasia ja nyt onneksi tässä siihen tilanteeseen että oikealla lailla estämään ne vahingot ja sitten pitäisi miettiä jos ne kuitenkin jollekin vielä tulevat mitä sen jälkeen aletaan tässä hommassa tekemään vahinkojen

on käytetty kokonaisuudessaan mitä eun eun hyväksynnällä suomessa pystytään maksamaan se on todella huolestuttava asia meille porotalouspuolen ihmisille se on siinä hankalaa että moniltakin on nyt jouduttu leikkaamaan niitä korvauksia mitä ihmisten olisi pitänyt saada poromiehet olisivat ehdottomasti mieluummin halunneet pitää poronsa kuin petoeläimille

kenenkään toive

että he oikeasti haluavat sen lisääntymisen tapahtuvan karhu on pahin vahinkojen aiheuttaja se on pahin vahinkojen aiheuttaja sen takia että nyt kesäaikaankin kun se poron tai lampaan tai minkä muun tahansa eläimen tappaa

jäljellä niitä vahinkoja ei pysty mitenkään toteamaan karhujen määrä on lisääntynyt suomessa erittäin paljon vähäsen lisätty mutta ei todellakaan niin paljoa kuin niitä pitäisi olla siihen miten niitä saataisiin poistettua enemmän meidän pitää pystyä kiinnittämään huomiota sen takia minä ymmärrän naakka asiat todella hyvin kun minä tiedän että meillä on itsellämme omat ongelmat ja nämä ovat ihmisten aiheuttamia ongelmia eläinten määrät lisääntyvät tietyissä asioissa paljon kun ajoissa hoidettua kuntoon näitä asioita tänään on keskusteltu myös merimetsosta olen itse kalatalouden keskusliiton puheenjohtaja ja siellä on tuotu näitä hylje ja merimetsoasioita todella paljon esille vaikka niitä merimetsoja ei ole meillä näkynyt kuin yksi lintu kerran ja älyttömät vahingot merimetsotilanteen nytten todella hyvin se että vain häädetään ongelma naapurille ei todellakaan ole kenenkään etu vaan koko merimetsoasia pitää pystyä suomessa ratkaisemaan järkevästi olen nyt saanut tutustua merimetsotilanteeseen eri puolilla suomea rannikkoalueella paljon ja nähnyt sen minkälainen peto se on siihen tilanteeseen on pakko puuttua jollakin tavalla suomessa on tilanne se että jos me kerran eläimistä olemme huolissamme niin olemme huolissamme myöskin rannikkojen kalamääristä ja näistä rannikkokalastajista ja kotimaista kalaa koska kaikki menevät merimetsojen ja hylkeitten suihin hylje on myös minun silmissäni peto ihan samalla tavalla kuin nuo maasuurpedotkin ovat hylkeitten määrä niin kuin merimetsojenkin määrä on nytten kymmenessä vuodessa eksponentiaalisesti kasvanut aivan mielettömästi meillä on vastuu luonnon tilanteesta ja meidän pitää todellakin puuttua niiden eläinten määrään

esitys ainakin saataisiin nytten vielä lähiaikoina tehtyä

maalintujen metsästyslupia ei tällä hetkellä

hoitamaan ollenkaan matkailuyrityksistä ja olisi todella tärkeää että erityisesti lapissa niiden maalintujen metsästyslupia voisivat myydä paikalliset matkailuyritykset jolloin ne varmistaisivat omat ohjelmapalvelu ja muut matkailutuotteensa ja elinkeinonsa

arvoisa

nykyään naakkojen vahinkojen korvaamiseksi on saanut hakea ely keskuksilta avustuksia korvaushakemukset ja maksetut avustukset ovat lisääntyneet kaksituhatta luvulla mikä on osoitus siitä että naakkakanta ja myös sen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet tuntuvasti esimerkkinä vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakuusitoista avustusta on maksettu yhteensä yli neljäsataatuhatta euroa jatkossa lakimuutoksen jälkeen naakkojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi ei enää maksettaisi avustusta naakkojen pyydystäminen ja tappaminen tapahtuisi jatkossa metsästyslain säännösten rajaamissa puitteissa naakkojen pesimäajan ulkopuolella kaikkien lintujen pesimäaika on rauhoitettu joten myös naakalle säädettäisiin asetuksella pesimäajan kattava rauhoitusaika pesimäaikana lintuja ei saa tappaa ilman poikkeuslupaa ei siis myöskään naakkoja minulla sinällänsä ei ole mitään lintuja vastaan eikä naakkojakaan mutta jos niiden määrä kasvaa kohtuuttomaksi niin sitä pitää pystyä rajoittamaan tämä periaate voitaisiin ulottaa koskemaan myös valkoposkihanhia ja merimetsoja niiden metsästystä luonnonsuojelulain piirissä on toki mahdollista jatkaa tässä asiassa tietenkin se myönteinen puoli että kun se tapahtuu sen lain piirissä niin on myös mahdollisuus hakea vahingonkorvausta valkoposkihanhet ja merimetsot aiheuttavat paljon haittaa ja epäsiisteyttä täällä helsingissä pääkaupunkiseudulla mutta myös viljelymailla ympäri etelä suomea tältäkin osin toivon että eduskunta saa toimenpiteitä aikaiseksi ripeään tahtiin poikkeusluvilla näitä asioita ei mielestäni pysty hoitamaan riittävän tehokkaasti koska niin kuin täällä keskustelussa on ilmennyt naakka on todellakin oppivainen lintu se oppii temput ja oppii myös väistämään ne taajamassa missä itse asun naakkojen haitat ovat

esteettisiä mutta myös aiheuttavat paljon epäsiisteyttä valtavat naakkaparvien määrät

lisääntyneet ihan silmiinpistävästi ja täällä on esitetty naakkojen kokonaismääräksi lukuja itse pitäisin että ne ovat varmasti aika alakanttiin koska jo oma silmämääräinen havaintokin on merkittävä siinä mielessä että naakkamäärät ovat lisääntyneet ei siis naakkoja hävitetä mutta ongelmat mitä naakat aiheuttavat hävitetään ja poistetaan siksi tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja kannatettava ja toivon että se saa

puhemies esitys on varmasti tarpeellinen ja perusteltu joskus viihdytän itseäni miettimällä sitä että jos tätä istuntoa kuuntelisi joku henkilö jolla on vielä maalaisjärki tallella niin mitä hän ajattelisi olettaisin että hän ihmettelisi miksi tällaisesta asiasta ylipäänsä on tarpeen keskustella jos kerran on joku lintulaji tai muu eläinlaji jonka kanta on riittävän suuri aiheuttamaan merkittäviä haittoja metsästyksen niin miksi ei saisi metsästää tämä on outoa puhuttaessa linnuista erityisen outoa tämä on puhuttaessa vaarallisista suurpedoista olemmeko todellakin näin vieraantuneita luonnosta ja sen kiertokulusta todellisuudessa asia on valitettavasti mutkikas erityisesti eun takia se on tässäkin ongelma mutta jos oikein ymmärsin niin eihän eu ole meitä kieltänyt sallimasta naakan metsästystä kansallisella tasolla me emme vain itse ole päättäneet sitä sallia yleisemminkin suojelun purku tuntuu olevan hämmästyttävän paljon vaikeampaa kuin suojelupäätöksen tekeminen ja onkin hyvä että valiokunta on ottanut kantaa valtavaa vahinkoa aiheuttavan merimetson metsästämisen mahdollistamiseen nythän on niin että ahvenanmaalla merimetson metsästys on jo mahdollista heidän paikallisella päätöksellään joten emmehän halua täällä mannermaalla jäädä huonommiksi

arvoisa rouva puhemies minusta

on aiheellinen käydä myös täällä me näemme nyt mihinkä tilanteeseen tilanteeseen on menty jos mietitään naakan olintilaa ja olinpaikkoja missä kaikkialla se on ollut suomessa niin eihän se lintu ole itä suomeen koskaan kuulunutkaan kun mietitään varkautta ja varkauden paikkaa teollisuusalueena niin meillä naakkoja on todella valtavasti ja tehtaalle etenkin talviaikana kun edellisessä työelämässäni olin ulkotöissä oli hyvä seurata kun ne pakkastalviöinä muuttivat kaatopaikalle se oli kello yhdeksällä aamulla kun ne lähtivät kulkemaan sinne ja kello neljäntoista jälkeen ne tulivat takaisin tehtaalle lämmittelemään pakkasaamujen jälkeen eli olivat saaneet ruokaa sieltä kaatopaikalta siihen nähden minulle on tullut semmoinen kuva että naakasta on muodostunut semmoinen lintu mikä on taudinlevittäjä minun mielestäni naakan hävittäminen tai tai tämän lain muoto on ihan oikeutettu tässä tilanteessa ottaa käyttöön

ne levittävät tauteja myös pihoihin ne niitä liikkuu erittäin paljon ja ne käyvät syömässä

se saattaa aiheuttaa muille näille tavallisille linnuille semmoisia tauteja enää kestä mutta mitä sitten tulee tähän hanhikuvioon niin minusta me suomessa suojelemme hanhia erittäin hyvin meidän metsästysaikamme ovat erittäin rajalliset ja kun miettii tätä muuttohanhien tilannetta erittäin upeita kun ne lentävät keväällä ja syksyllä mutta kun ne menevät keski eurooppaan eu maitten alueelle esimerkiksi vaikka hollantiin ja laskeutuvat sinne pellolle niin niitä pyydetään verkoilla sieltä pois syynä on se että ne likaavat peltoja ja sitä rehua mitä karjat syövät ja aiheuttavat näin

tavallaan sen että maitotuotanto saastuu ja lihatuotanto saastuu ulosteen takia se on se perustelu miksi siellä saadaan

minun mielestäni näissäkin puitteissa kun puhutaan valkoposkihanhien tilanteesta ei tässä nyt liiallisuuksiin vielä ole menty merimetso minä ymmärrän sen merimetsotilanteen meillä itä suomessa se on harvinainen eläin sitä ei ole oikein näkynyt pahemmin siellä ehkä joku pieni havainto saattaa olla mutta siellä missä se on ollut

niitä halutaan vähentää täytyy sanoa että suomalainen luonto muuttaa aika paljon näitä elinolosuhteita kun tämmöinen kuin meriharakkakin on meillä sisävesialueilla varkaudessa tavattu sitä pidetään erittäin harvinaisena lintuna mutta meillä se on tullut jo sillekin alueelle eli linnut liikkuvat ilmeisesti sään lämpiämisen myötä ja muitten tämmöisten ilmastonmuutosten takia laajemmille alueille me olemme nyt siinä tilanteessa että tämmöisiä uusia eläinlajeja tulee ja niihin pitää sitten sopeutua jos niitä on liikaa niin sitten niitä pitää poistaa

niin kuin tässä keskustelussa on hyvin käynyt ilmi me kaikki jaamme kyllä sen yhteisen tilannekuvan siitä että naakka on lisääntynyt naakkakanta on runsastunut ja se on myös levinnyt laajemmalle alueelle kuin aiemmin ja aiheuttaa myös erilaisia vahinkoja ja ja kukaanhan ei ole sanonut että että se että nyt tämä rauhoitus purettaisiin johtaisi jotenkin siihen että naakka häviäisi lajina ei minusta edustaja myllykoski hyvin pohdiskeli tuossa omassa puheenvuorossaan sitä mitä ovat nämä ongelmat

mihin tämä naakkakannan kasvaminen on johtanut ja miten niihin voidaan puuttua ja ja miten niitä voitaisiin estää omasta mielestäni kyllä tämä naakan rauhoituksen purkaminen on hyvin ja liiankin järeä keino puuttua paikallisiin ja pistemäisiin ongelmiin mutta ongelmia toden totta on ja sen takia meillä on tämä poikkeuslupakäytäntö nyt ollut ollut olemassa ja näkisin että se jatkossakin olisi se kanava mitä tulisi käyttää täällä täällä useampikin edustaja totesi että poikkeusluvalla ei voida poistaa ongelmaa mutta kun minä olen ymmärtänyt että tällä poikkeusluvalla nimenomaan on nyt haettu sitä lupaa metsästää ja samalla tavallahan se ongelma jää vaikka nyt sitten metsästettäisiin lintua ilman poikkeuslupaa vapaasti pesimäajan ulkopuolella sen takia on äärimmäisen tärkeää löytää myös muita keinoja siihen miten me saamme naakkakannan pysymään kurissa ja miten me saamme varmistettua sen että ne eivät aiheuta niitä vahinkoja joita ne eittämättä

kuvittelemme ehkä että nyt kun rauhoitus puretaan ja ja voidaan vapaasti metsästää se olisi sitten se ratkaisu tähän ongelmaan niin mielestäni todennäköisesti se ei ole vaan vaan edelleen vahinkoja naakka aiheuttaa maataloudessa ja sen takia pitäisi ennen kaikkea miettiä niitä niitä muita keinoja tässä on moneen kertaan tullut esille myös se että että tämä statuksen muuttaminen johtaa myös siihen että vahingonkorvauksia ei jatkossa pysty hakemaan naakan naakan aiheuttamille vahingoille ja tämä on mielestäni huono huono asia näiden näiden tuottajien tai muiden kannalta jotka näitä näitä korvauksia ovat saaneet sillä vaikka metsästystä nyt lisättäisiin niin niin en usko että että joka kohdassa pystytään hävittämään ne linnut ennen kuin niitä vahinkoja on aiheutunut todella ehkä ehkä nyt niin kuin yhteenvetona se että että todellakin meidän täytyy pyrkiä vahinkoja ehkäisemään mutta nyt käytetään kyllä liian järeää keinoa

arvoisa rouva puhemies kiitän hyvästä keskustelusta ja haluan vielä korjata yhden ehkä hieman väärinkäsityksen siitä voiko ilmoitusmenettelyä nyt jatkossa tehdä naakalle kyllä voi koska nyt se on siirtynyt metsästettäväksi lajiksi ja nythän päätökset poikkeusluvista tekee riistahallinto ja sen jälkeen kun kerran tämä päätös on tehty voidaan siirtyä jos joku taho sattuisi innostumaan valittamisesta vaikka viranomaiset ovat erittäin suuren harkinnan jälkeen päätöksen tehneet ja vain vain vahinkoperusteisesti jos joku sattuisi valittamaan näistä asioista niin ilmoitusmenettelyä sitten tämä valittaminen valittaminen ei enää koske minulle on kahden viimeisen tunnin aikana kerrottu esimerkiksi siitä miten miten lupapäätös on saatu

kohtuullisen pitkän prosessin jälkeen ja esimerkiksi tuhannen naakan parveen saatiin kymmenen naaraan ja kymmenen koiraan lupa ja se kesti tosiaan parisen kuukautta ja ja maksoi satakuusikymmentä euroa kohtuuttoman kallista ja joka kerta tämä on täytynyt erikseen hakea jos nyt sitten ajatellaan esimerkiksi elintarviketiloja joissa ongelma on kesäaikaan tai muitakin tapauksia joissa ongelma on kesäaikaan niin näihin ongelmiin voidaan päästä käsiksi silloin kun se on ajankohtaista eikä sitten kun kun esimerkiksi marjasato on jo

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomainen asia että tämä metsästyslain muutos on saatu aikaiseksi ja maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt erinomaisen mietinnön tällaista lakimuutosta tervehdin suurella tyydytyksellä koska olen omassa kotipiirissänikin nähnyt siinä lähialueella miten naakat ovat terrorisoineet sitä ympäristöä niitä on aivan valtavasti siellä minne ne sattuvat kotipihallani sattuu nimittäin olemaan hyvä metsäreuna alue missä on paljon oravia ja niitä on mielenkiintoista talvella seurata mutta jostain syystä nämä oravat ovat hävinneet ja syy on tämä naakka se on terrorisoinut pistänyt hengiltä syönyt ilmeisesti suihinsa nämä oravat ja aiheuttaa totta kai tällaista kosmeettista haittaa kun niitä pyörii siinä jatkuvasti mutta se ulostemäärä minkä ne siihen lähialueelle kylvävät on aivan mahdoton olkoon että se on yksittäinen ilmiö luonnossa ymmärrän sen se on tärkeä luontokappale naakkakin se on pakko myöntää mutta pitäisihän joku mittasuhde näissä keskusteluissa olla kun sitten kuitenkin meidän pitää säädellä muutenhan tilanne karkaa käsistä hyvä esimerkki on tämä valkoposkihanhi meillä suomessahan luonnonsuojelulain nojalla ja erilaisilla rauhoitusmääräyksillä käytännössä vaikutetaan hyvin vahvasti elinkeinoihin keski karjalan alueella rääkkylä kitee tohmajärvi alueella kävin tutustumassa viime keväänä valkoposkihanhien tekemiin vahinkoihin aivan valtavia vahinkoja tässä salissa en usko että kukaan uskoisi jos lähtisin kuvailemaan mitä siellä niillä pelloilla tapahtui kun hanhiparvi laskeutuu pellolle niin kymmenen hehtaarin pelto on yhdessä yössä syöty koko sato tuhoutunut ja kun maanviljelijä ei tietenkään saa korvaavaa ravintoa hyötyeläimille eli lehmille ja vasikoille ja muulle karjalle mitä hän välttämättä elinkeinossaan tarvitsee niin peli on menetetty sitä paitsi ne kyseiset linnut levittävät erilaisia tauteja kaikkia en edes tiedä mitä ne levittävät tässä on parempia asiantuntijoita jotka tietävät mitä tauteja niiden lintujen mukana tulee mutta minkä tautta sitten virossa ja ja ruotsissa asia on hoidettu ei siellä ole mitään ongelmaa asiat osataan hoitaa tästähän voi ihan suoran johtopäätöksen vetää että meillä käydään näillä luonnonsuojeluasioilla ihan puhtaasti maaseutuihmisten kimppuun ja tehdään elinkeinopolitiikkaa haittaavaa toimintaa sama koskee merimetsoa

että suomessa näillä erilaisilla luonnonsuojeluhankkeilla estetään järkevää elinkeinotoimintaa mikä ikävä kyllä kohdistuu suurimmaksi osaksi maaseudulle kun eihän niitä maanviljelijöiden peltoja kaupungeissa juurikaan ole ja kun nämä pienillä katteilla toimivat maatilat törmäävät törmäävät tällaisiin esteisiin joita keinotekoisesti tehdään luonnonsuojelun nimissä

niin pienikin sadon menetys vie sen tilan tuloksen miinukselle ja sen jälkeen sitten ollaan todella todella vaikeiden asioiden edessä toivoisin että suomen eduskunnassa jonain päivänä löytyisi sydämensivistystä sen verran että tunnustettaisiin tosiasiat ja lopetettaisiin ihmisten elinkeinojen haittaaminen näillä luonnonsuojeluasioilla kaikille näille eläimille on tässä maassa tilaa mutta järki pitää siinäkin hommassa pitää

arvoisa rouva puhemies edustaja hoskosella oli erinomainen puheenvuoro puheenvuoro mitä näihin naakkoihin tulee niin mitenkähän vihreät suhtautuvat rottiin nämä ovat samanlaisia taudinlevittäjiä ja syövät viljat ja elinkeinon kaikilta ihmisiltä jos rottia tulee vihreitten alueelle vaikka tänne kaupunkiin niin silloin niitä ruvetaan hävittämään ei siinä kysytä keiltäkään luonnonsuojelijoilta mitään mutta nyt tällä hetkellä luonnonsuojeluohjelmat antavat yksipuolisen kuvan katsoin muun muassa naakoista ohjelman kuinka tarpeellinen lintu tämä on kuitenkin palaute mikä tulee tuolta maaseudulta on toisenlainen sama merimetsoissa sillä alueella missä niitä on pitää kanta säännöstellä semmoiseksi että niitten kanssa tullaan toimeen joutsenet

esimerkiksi meillä päin joutsenia useampikin pari tulee pienelle alueelle ne häätävät muut pois sieltä vesilinnut ja kaikki se on hyvin vihainen elukka ja nyt se on ryöstäytynyt käsistä sama näillä valkoposkihanhilla kuin kattilaan kaikki ylimääräiset kiitos

arvoisa rouva puhemies tämä esitys metsästyslain muutokseksi on hyvä ja tervetullut ja maa ja metsätalousvaliokunnan linjaukset siihen siihen oivallisia erityisen hyvä on naakan rauhoituksen purku ja se että naakan aiheuttamiin ongelmiin voidaan jatkossa puuttua kätevämmin ja jouhevammin meillä on esimerkkejä ollut siitä millaista rumbaa ja byrokratiaa on on aiheuttanut tämä naakkojen metsästys ja nyt tämä tämä ongelma siis ratkeaa helpommin en usko että naakkakanta tästä erityisesti kärsii ja jos niin hassusti kävisi että että se alkaa olla jälleen uhanalainen laji niin silloin voi lainsäätäjä jälleen tähän asiaan puuttua mielestäni edustaja hoskonen otti erinomaisen tärkeän asian esille puhumalla valkoposkihanhista niiden aiheuttamista ongelmista ne jäljet mitä täällä pääkaupunkiseudulla voi puistoissa nähdä ovat tosiaan vähäisiä verrattuna niihin tuhoihin mitä nämä linnut parvittain saavat aikaan muualla suomessa valitettavasti tässä yhteydessä maa ja metsätalousvaliokunta ei voinut tätä valkoposkihanhiasiaa ratkaista mutta toivottavasti eduskunta lähitulevaisuudessa tähän asiaan puuttuu ja hoitaa asian siten että myös valkoposkihanhen aiheuttamat tuhot voidaan torjua

rouva puhemies tässä meinasi käydä itselleni melkein kuin tuhoa tekevälle naakalle huonosti kun oli puheenvuoro varattuna ja tietoa ei tullut siitä että lista eteni nopeammin mutta oli hienoa että tämä mahdollisuus tuli puhua kun joskus tuntuu että liikaa ei tule sellaisia mukavia arkeen osuvia päätöksiä meillä tehtyä joskus tuntuu että ne hyvät päätökset joita teemme näkyvät vasta sitten vuosien

on todella pahoja ongelmia ollut naakkojen kanssa ja tämä on ollut sellainen asia mistä itse olen saanut paljon palautetta pidän tätä sellaisena esityksenä ja tekona joka vähentää tarpeetonta byrokratiaa se on osa hallituksen sääntelyn sujuvoittamista ja se on myös semmoista käytännön arjen helpottamista haluankin tässä lausua kiitokset siitä että ministeri jari leppä on tätä työntänyt eteenpäin ja haluan myös osoittaa omat kiitokseni anne kalmarin johtamalle maa ja metsätalousvaliokunnalle joka erittäin laajapohjaisesti on tätä vienyt eteenpäin tämä ei ole ollut hallitus oppositio kysymys aivan aivan erinomainen hyvä esitys

myös monen muun rauhoitetun lajin aiheuttamista ongelmista ja jaan sen huolen merimetsojen aiheuttamat tuhot ovat aivan hirveitä se on ekokatastrofi ja se on luonnon tuhoamista jota tällä hetkellä ne elukat ne linnut aiheuttavat tuolla rannikolla myöskin minusta kyllä meidän vain täytyy tähän susikysymykseen löytää järkeviä ratkaisuja kaatolupia nyt vain on saatava ei susi kuulu ihmisten pihoille ei ole normaalia että kirkkonummella ja espoossakin jo sudet pyörivät ihmisten pihoilla muutenkin arvoisa puhemies meillä on vähän haastetta siinä että kun laji rauhoitetaan niin totta kai sen kannat lisääntyvät ja silloin on on inhimillistä se että niitä voi olla haitallisenkin paljon jotenkin nopeammin pitäisi reagoida tähän kantojen lisääntymiseen

arvoisa rouva puhemies todellakin tervehdin maa ja metsävaliokunnan tekemää hyvää mietintöä muutama sana vielä näistä luonnonsuojelulain nojalla tehdyistä erilaisista haitallisista toimenpiteistä jotka nimenomaan kohdistuvat maaseudun ihmisiin tämä naakkahomma nyt on aika hyvällä mallilla merimetso samoin samoin valkoposkihanhien aiheuttama haitta maanviljelijöille katsoin juuri edustaja torniaisen kanssa valokuvaa viime keväänä otettua kaksituhattaseitsemäntoista toukokuussa pellon pinta ala näkemäni silmähavainnon mukaan arvioni mukaan noin viisitoista hehtaaria suurempikin se voi olla mutta vähintään viisitoista hehtaaria yön aikana kun siihen laskeutui valkoposkihanhien lauma koko sato oli koko pellolta menetetty maanviljelijä oli epätoivoinen hän sanoi suoraan että kyllä hän korvauksia hakee mutta kun se ei mihinkään riitä koska sitten kun tulee pulaa karjan ravinnosta totta kai myyjäkin tietää sen että hinta nousee ja se raha minkä korvauksena saa vähäinen vahingonkorvaus sieltä on niin pieni että sillä ei saa mitään tilan kannattavuus on käytännössä siltä vuodelta mennyt no jos se olisi yksi vuosi arvoisat suuret luonnonsuojelun ystävät jos se olisi vain yhden vuoden korvaus maanviljelijä varmaan selviäisi siitä mutta kun menossa on viides vuosi mitä te teette arvoisat vihreän liiton edustajat menettekö te sille ihmiselle apuun ja sanotte että kyllä me maksamme nämä laskut maksetaan polttoainelaskut karjanrehulaskut eläinlääkäreiden palkkiot verot vakuutukset

ette varmasti mene toinen esimerkki kuhmosta viime syksyltä se ei liity naakkaan mutta se on kuitenkin liittyvä susiasia luonnonvarakeskushan julkisti juuri susikanta arvionsa kaksisataa yksilöä noin suurin piirtein suomessa viime syksynä kun hirvenmetsästys alkoi kuhmon kaupungin alueella kuhmon riistanhoitoyhdistys suoritti susikantalaskennan kun sattui niin onnellisesti että oli kova lumisade ja kuten tiedämme niin susihan ei liiku lumisateen jälkeen se on hyvin paikallinen eläin se pysyy paikallaan muutaman päivän ennen kuin lähtee liikkeelle kuhmon alueelta laskettiin siinä laskennassa kolmekymmentäkolme sutta luonnonvarakeskuksen arvio samaiselle alueelle viisi sutta en väitä että kuhmon riistanhoitoyhdistyksen miesten laskema luku on millilleen oikein mutta ihan varmaa on että se on kahdenkymmenen prosentin tarkkuudella oikein sen uskallan luvata elikkä kaksikymmentäviisi viiva neljäkymmentä siihen väliin se sattuu virallisen kanta arvion mukaan kuhmossa on viisi sutta ja todellinen luku yli kolmekymmentä mitä te luulette hyvät ystävät kun missä kävin on kaksi pientä poikaa ja heillä on tilanne elämässään sellainen että lapsilla on ulkonaliikkumiskielto yksinään eivät saa mennä pihalle jos isä ja äiti maanviljelijöinä kun ovat eivät jouda lapsia vahtimaan ulkona ja suojaamaan heidän leikkiaikaansa niin kuka sen sitten tekee onko tämä oikein kun täällä etelä suomessa nähdään susi tai joku muu vastaava karhu niin kyllä ovat ilmavoimat liikkeellä merivoimat rajavartiot poliisit ja vaikka mitkä jos tällä tavalla meneteltäisiin vaikka kuhmossa tai ilomantsissa meillä olisi jatkuva poikkeustila aivan jatkuva poliisit olisivat jatkuvasti vahtimassa ihmisten turvallisuutta ja armeija varmaan turvaamassa lasten koulutietä arvoisa rouva puhemies tällä puheellani halusin todistaa että kyllä luonnonvarakeskuksen toiminnassa on jotakin pahasti vialla eihän tällaisia arvioita voi tehdä kun paikallisten ihmisten toimesta lasketaan syntyneet vahingot ja nähdään mitä esimerkiksi suurpetokanta esimerkiksi suurpetokanta on tai nyt käsillä oleva naakka asia joka on kiitettävän hyvällä mallilla kiitoksia vain maa ja metsävaliokunnalle erinomaiselle puheenjohtajalle ja koko valiokunnalle siitä että tämä homma on hoidettu kuntoon tämä ennakkoluulottomuus meidän pitäisi ottaa sellainen kirkasotsainen suojeluvimma mitä tässä maassa on katsokaapa muuten noita merialueita siellä itämerennorppa ja harmaahylje syövät kaikilta kalastajilta elinkeinot pois sitten meidän ainoaksi vaihtoehdoksemme hyvät ystävät jää syödä ulkomaista kalaa ja saadaan siitä dioksiinia ja muita hyviä lisäaineita kehoomme onhan siinä tietysti se hyvä puoli että kun dioksiinia saa riittävän paljon ei tämä maallinen tomumaja happane ja madot ihmettelevät tuolla haudassa että mikäs tällä kaverilla on kun tähän ei mikään pure tämä on vakava juttu mutta toivon että te arvoisat vihreän liiton edustajat jonain päivänä laskeutuisitte sieltä norsunluutornista oikeaan elämään kävisitte siellä maatilalla näkemässä mitä maanviljelijät tänä päivänä esimerkiksi näiden hanhien takia näkevät tai suurpedot pitääkö niiden kahden pienen pojan illalla olla sisällä sen tautta että isä ja äiti eivät jouda niitä valvomaan pihalla tai ukki ei jouda tai mummi on jossakin muualla arvoisat edustajakollegat ja luonnonvarakeskuksen johto siellä jos satutte kuulemaan en ole sellaista luonnonvarakeskuksen johtajaa joka olisi aidosti tullut kuuntelemaan kyllä he ovat kuulevinaan mutta eivät kuuntele missä teidän moraalinne on kun tällaista teette kyllä minä pikkuisen peräänkuulutan sitä virkamiehille kuuluvaa laissa edellytettävää rehellisyyttä ja virkamieslaissa olevaa edellytystä että pitää vaalia yhteistä hyvää ja toimia rehellisesti ja avoimesti tässä asiassa sitä ei ole tehty ja siitä olen hyvin pahoillani

arvoisa rouva puhemies vertauksenne siitä että vihreät ovat norsunluutornissa oli kyllä niin ontuva että en pysty sitä allekirjoittamaan ja pidän hieman hämmentävänä sitä että käytätte tällaista vertausta

arvoisa rouva puhemies palatakseni nyt tässä käsittelyssä olevaan varsinaiseen asiaan esitykseen metsästyslain muuttamisesta suomen metsästäjäliitto lausunnossaan ja moni muukin asiantuntijataho lausunnossaan toteaa

naakka on älykäs lintu joka oppii nopeasti välttämään vahinkokohteita joilla niitä ammutaan näinhän tämä asia on ja juuri tästä syystä nyt käytössä olleet poikkeuslupamenettelyt ovat tehonneet poikkeuslupia myöntävän tahon mukaan hyvin kyse ei ole siis siitä ettemmekö me ymmärtäisi että naakkakanta on runsastunut niin että sitä pitää häätötoimenpiteitten ja rakennusten verkottamisen ohella ampumallakin metsästää vaan kysyisin niinpäin että ettekö te ymmärrä että se ampuminen ei ole lopullinen ratkaisu ongelmaan eikä tässä sellaista byrokratian

tapahdu jota perusteluna käytätte koska edelleenkin pesimäaikana poikkeuslupamenettelyt ovat voimassa se että poikkeuslupia on myönnetty nyt kaksi ja jopa kolmevuotisiksi on mielestäni aika joustava käytäntö ja hyvä niin mutta siitä olen siitä olen eri mieltä nykykäytännön suhteen että kun hinta on sataviisikymmentä euroa niin mielestäni se on aika korkea ja silloin sitä voitaisiin kyllä joustavoittaa laskemalla sitä hintaa valiokunta on todella käsitellyt asian hyvin ripeästi niin ripeästi että ennen kuin itsekään ehdin ymmärtää niin asiantuntijakuuleminen oli jo päätetty eikä siinä kuultu sen enempää viljelijöitä kuin poikkeuslupia myöntävää tahoakaan eikä esimerkiksi eviraa missään asiantuntijalausunnossa ei ole tullut ilmi sellaista että naakasta olisi muodostunut lintu joka on taudin levittäjä ja tässä erityisen hygieniariskin vuoksi oltaisiin naakkaa metsästyksen piiriin siirtämässä hyvät ystävät jos teillä on kotinne pihalla lintulauta niin siellä on vakavia tauteja suosittelen pesemään kädet joka kerta kun lintulaudalla asioitte mutta sellaista tietoa ei ainakaan valiokunnalle ole saatettu naakka olisi nyt jotenkin erityinen taudin levittäjä ja ja siitä olisi tässä lakiesityksessä kyse tauteja on kaikkien lintujen ulosteissa naakka ei ole siitä poikkeus parempaan eikä huonompaan suuntaan arvoisa puhemies totean vielä sen että luonnonvaraiset eläimet eivät harjoita terrorismia pidän tämäntyyppisiä luontovihamielisyyden ilmauksia tässä salissa melko asiattomina

arvoisa puhemies todellakin täytyy todeta mielihyvällä se että tämä on ripeästi viety eteenpäin toivon tietenkin että tuo valkoposkihanhiin ja merimetsoihin kohdistuva asia sääntely menisi myöskin pian eteenpäin mutta sitten kun edustaja hoskonen otti esiin petojen aiheuttamat vahingot niin kyllähän asettelussa elinkeino vastaan suojellut eläimet joskus tuntuu että elinkeinonharjoittaja on siinä alakynnessä otan esimerkiksi poroelinkeinolle petojen aiheuttamat vahingot korvaus tulee mutta se ei missään tapauksessa kata sitä ja tuskaa mikä mikä niistä niistä tulee mutta monesti olen miettinyt tätä miten kankea on tämä systeemi siinä vaiheessa kun tätä rauhoitusta pitäisi purkaa edustaja kurvinen viittasi viittasi tähän eikö tässä voisi olla tällainen systeemi että kun populaatio kasvaa todellakin yli sen kestävän tason niin jollain tavalla pitäisi olla helpompaa se että raukeaisivat nämä rauhoitukset se tietenkin tarkoittaisi sitä että pitäisi laskentajärjestelmien olla sitten hyvin tarkkoja joten se voi siihen siihen kaatua mutta toivoisin että ei aina olisi tällainen vastakkainasettelu sitten kun näitä näitä asioita yritetään uudelleen ratkoa

arvoisa rouva puhemies kysyn vielä

petokannoista kun naakka asia nyt on kiitettävästi hoidettu tällä kuntoon ja näin pitää toimia merimetsojen ja näin pitää toimia valkoposkihanhien ja muidenkin kanssa sen perään kun luonnonvarakeskus suurpetoarvioita tekee muistan sen ajan kun alexander stubb ollessaan pääministerinä joutui kerran muutamasta varomattomasta prosenttiarviostaan sanoiko hän sen väärinpäin vai muistiko hän sen väärinpäin tilanteeseen että heti oli välikysymyksen teko välittömästi kyseinen herra pääministeri joutui suuren epäilyksen alle siinä puhuiko hän totuuden vierestä en se tässä talossa kuulemma on kielletty mutta häntä syytettiin siitä mutta entäs sitten kun luonnonvarakeskuksen johtajat vääristelevät näitä petokantoja eikö heillä ole mitään vastuuta virkamieslaki ja myös suomen laki edellyttävät että heidän pitää virassaan toimia huolella ja edistää yhteistä hyvää jos kuhmon alueella on kolmekymmentäviisi sutta laskennassa laskettu ja virallinen kanta on viisi ja samaan aikaan luonnonvarakeskuksen työmies siellä harjoittaa susien ruokintaa ja valokuvausta valtion rahalla työaikana valtion kalustoa käyttäen niin siinä herää mieleen kyllä kysymys että onko tämä oikein ja uskallan seisoa omilla itse paikan päällä käynyt ja nähnyt ne valokuvat minä vain kysyn teiltä arvoisat kansanedustajakollegat onko tämä oikein että virkamies tekee tätä minä olen tästä niin pahoillani että ne ihmiset vaarantavat siellä rajaseutukunnissa joka päivä henkensä ei vain kuhmossa myös ilomantsissa ylä savossa vieremällä ja niin edelleen tässä huoneessa tällä hetkellä on monta äitiä kuinka moni teistä laskisi oman lapsen pihalle leikkimään kun tietää että susi on syönyt edellisenä päivänä naapurin koiran ja käynyt laitumella olevien lehmien kimppuun minä olen ihan varma että tässä salissa suuresti tietävät vihreän liiton muina miehinä katselevat muualle ja ovat ikään kuin eivät tietäisi mitään nämä lapset elävät siellä jokapäiväisen uhkan kanssa joka ainoa päivä joka ainoa päivä kun koulureppu pannaan selkään ja lähdetään tien varteen se uhka on edessä jos isä tai äiti ei jouda viemään taksille sinne tien varteen niin kuka heitä suojelee iltarukous aamurukous toivon mukaan mutta siitä ei ole apua jos hukkalauma sattuu kohdalle täällä me seisomme ja puhumme kauniita hyvä näin mutta peräänkuulutan virkamiesten asennetta tähän kyllä pitää valtion virkamiehen noudattaa lakia ja pysyä totuudessa ja sitä tässä asiassa ikävä kyllä ei ole ollut

edustaja halmeenpää kysyi eikö keskusta ymmärrä sitä että poikkeusluvilla olisi voinut selvitä poikkeusluvilla ei ole voinut kaikissa tapauksissa selvitä ja ilmoitusmenettelyä ei ole voinut käyttää niin kauan naakka on ollut luonnonsuojelulain piirissä nyt kun se on metsästettävä laji ilmoitusmenettelyyn voidaan siirtyä enkä usko että riistahallinnon ihmiset lähtevät rengastamaan lintuja silloin kun pitäisi myöntää poikkeuslupa vaan he käsittelevät poikkeusluvan asianmukaisesti ajassa ja sen jälkeen kun se on käsitelty voidaan siirtyä ilmoitusmenettelyyn kukaan ei halua suomesta tappaa naakkaa sukupuuttoon naakka naakka kuuluu suomalaiseen lajistoon ja siellä se tulee pysymään mutta saamme torjuttua haittoja ja saamme parannettua elintarviketurvallisuutta ja vielä mitä

kiihkottomasti pystyä arvioimaan silloin kun joku laji runsastuu niin että se aiheuttaa luontoon kohtuutonta haittaa

miten voimme näitä luonnolle ja ihmisille koituvia haittoja vähentää

puhemies olen aivan samaa mieltä kuten valiokunnan puheenjohtaja tässä päätti että meidän todellakin pitäisi pystyä kiihkottomasti näitä asioita käsittelemään mutta valitettavasti nyt tässäkään keskustelussa tämä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys

pieni esittelypuheenvuoro siitä mitä se sisältää asiaa on valiokunnassa käsitelty maantielain muuttamista koskeva hallituksen esitys liittyy keskeisesti maakuntauudistukseen koska esitykseen sisältyy tähän uudistukseen liittymättömiä aikataulullisesti kiireellisiä ehdotuksia liikenne ja viestintäministeriö on ehdottanut valiokunnalle että esityksestä poistetaan tässä vaiheessa kaikki maakuntauudistukseen liittyvät

antaman selvityksen mukaan maakuntauudistukseen liittyvät ehdotukset tuotaisiin uudelleen valiokunnan käsittelyyn erillisellä hallituksen esityksellä syksyn kaksituhattakahdeksantoista aikana esitettyjen muutosten myötä maanteiden luokittelua ja runkoverkkoa tienpidon yleisiä vaatimuksia palvelutasoa kunnossapitoa sekä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevat säännökset voisivat tulla voimaan mahdollisimman pian valiokunta pitää että liikenneverkon rahoitusta pohtineen parlamentaarisen työryhmän ehdotuksia pitkäjänteisestä liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja rahoituksesta saadaan tätä kautta vietyä eteenpäin esityksen keskeisenä tavoitteena on tienpidon laadun varmistaminen suunnittelua tehostamalla maanteiden palvelutason ja kunnossapidon tason määrittelyllä sekä valvontaa tehostamalla valiokunta pitää hyvänä että esityksen perusteella valtioneuvoston päätöksellä määriteltäisiin valtakunnallisesti merkittävä liikenteen runkoverkko valiokunta toteaa mietinnössään että runkoverkon määrittely ei saa johtaa siihen että muiden väylien rahoitustaso jää liian matalaksi niille säädetyn palvelutason toteuttamiseksi esityksen mukaan tavoitteena on että korjausvelka ei kasva runkoverkolla tai muilla valta tai kantateillä ja että se pysyy hallinnassa myös seutu ja yhdysteillä valiokunta toteaa selkeänä tavoitteena tulee olla että korjausvelkaa saadaan pidemmällä aikavälillä pienennettyä valiokunta pitää parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän esitystä vähimmäistasona josta rahoitusta tulee kehittää tulevaisuudessa ylöspäin saadun selvityksen mukaan esityksessä asetettava palvelutaso ja kunnossapidon taso vaativat jatkossa lisärahoitusta vähintään tällä hallituskaudella perusväylänpitoon osoitettujen lisäpanosten verran lisärahoitustarve vastaa parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän yksimielisesti loppuraportissaan esittämää kolmensadan miljoonan euron lisärahoitustarvetta perusväylänpidolle valiokunta pitää hyvänä ehdotusta ja pitkäjänteisen kahdentoista vuoden aikajänteen kaikki liikennemuodot kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta valiokunta valiokunta on pykälämuutoksella lisännyt maakunnan liitot niiden kuultavien joukkoon joilta valtakunnallisesta suunnitelmasta tulee pyytää lausunto valiokunta pitää tärkeänä myös että liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja suunnitelmissa otetaan huomioon myös yksityistiet keskeisenä osana liikennejärjestelmää esityksessä säädetään myös tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta valiokunta on lisännyt pykälän momenttiin säännöksen siitä että elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen on ennen rajoittavan tai kieltävän päätöksen antamista tehtävä yhteistyötä ilmoituksen tekijän ja asianomaisen kunnan kanssa valiokunta pitää tärkeänä että yhteistyön kautta pyritään löytämään tienvarsimainontaan tai ilmoitteluun liittyvän toiminnan kannalta kussakin tilanteessa toimiva ratkaisu sääntelyä pyritään uudistamaan nykyisten ongelmien välttämiseksi siten että monenlaiselle paikalliselle toiminnalle käytännössä elintärkeää tienvarsimainontaa ja ilmoittelua voidaan hyödyntää asianmukaisesti ja valtakunnallisesti yhtenäisesti arvoisa puhemies valiokunta on käsitellyt teiden talvikunnossapitoa koskevaa toimenpidealoitetta maantielain käsittelyn yhteydessä saadun selvityksen mukaan aloitteessa ehdotetut toimenpiteet ovat hyvin pitkälle käynnissä ja näin ollen valiokunta ehdottaa että toimenpidealoite hylätään arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan mainita että tämä mietintö on yksimielinen

arvoisa rouva puhemies kiitos valiokunnan varapuheenjohtaja pakkaselle erittäin selkeästä esittelypuheenvuorosta itse tästä lain sisällöstä voisi sanoa sen että kun kaikki maakuntauudistukseen liittyvä poistettiin niin muutokset koskevat maanteiden luokittelua ja runkoverkkoa tienpidon yleisiä vaatimuksia palvelutasoa kunnossapitoa sekä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua

valiokuntakuulemisissa tuli esiin että tämä laki on sujuvasti kirjoitettu ja valmisteltu aidosti vuorovaikutteisesti haluan myös täällä salityössä erikseen todeta sen että kun ministeriö päätti poistaa esityksestä kaikki maakuntauudistukseen sisältyvät säännökset mikä sinällään oli ainut oikea vaihtoehto niin

mitä sitten tapahtuu käytännössä jotta lain tavoite toteutuu keskeisintä tulee olemaan rahoituksen riittävyys uudet investoinnit ja tiestön korjausvelka kun lähes huutavat uusia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja budjettirahoituksen lisäksi syytä on myös huomioida että parhaillaan on vireillä äärettömän monta liikenteeseen liittyvää isoa uudistusta saumaton yhteistyö ja kokonaisuuksien hallinta vaativat tiukkaa seurantaa jotta nämä yhteiset tavoitteemme tulevat tulevaisuudessa toteutumaan

arvoisa rouva puhemies heti alkuun on paikallaan kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa hyvästä mietinnöstä ja toki myös venymisestä poikkeuksellisessa tilanteessa ymmärrän valiokunnan esittämän kritiikin sote ja maakuntauudistuksen valmistelun venymisestä aiheutuneista poikkeustoimista mutta samalla olen kiitollinen siitä että sote uudistukseen liittymättömien kiireellisten liikennepoliittisten hankkeiden osalta päästään vihdoin eteenpäin näitä ovat erityisesti maanteiden luokittelua ja runkoverkkoa tienpidon yleisiä vaatimuksia palvelutasoa kunnossapitoa sekä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevat säännökset näistä erityisen hyvä muutos on liikennejärjestelmäsuunnittelussa siirtyminen kahdentoista vuoden valtakunnallisen aikajänteen hyödyntämiseen muun muassa ruotsissa tällaisesta useamman vaalikauden kattavasta suunnittelusta on saatu hyviä kokemuksia pitkäjänteisellä on monia isojakin hankkeita voitu toteuttaa kustannustehokkaasti tarvettahan tällaiselle meillä riittäisi runsas kolme kuukautta sitten me juhlistimme suomen pisimmän ja vanhimman moottoritiehankkeen turku vaalimaa valmistumista kuudenkymmenenkahden vuoden jälkeen vastaavasti me keski suomessa saimme odottaa kirri tikkakoski välin valtatie neljällä siirtyvää toteutusta yli kolmekymmentä vuotta toisaalta arvoisa puhemies kuten valiokunta mietinnössään toteaa lain toimeenpanon ja tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä tulee olemaan rahoituksen riittävyys tässä hyvä tavoite on parlamentaarisen työryhmän suosittelema taso jos rahoitusta puolestaan halutaan viedä ylöspäin silloin keskusteluun pitää ottaa vaihtoehdot joissa voitaisiin julkisen rahoituksen rinnalla hyödyntää yksityisen puolen tarjoamia mahdollisuuksia isojen ja kiireellisten liikenneinfrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi

esityksellä saadaan väyläpolitiikkaan kauan kaivattua pitkäjänteisyyttä ja ryhtiä esimerkiksi valtakunnallisen liikennejärjestelmän

siitä tulee lakisääteistä lainmuutos edistää myös parlamentaarisen väylätyöryhmän helmikuussa kaksituhattakahdeksantoista yksimielisesti tekemien linjausten toimeenpanoa kun niistä tehdään nyt lakisääteisiä maantielain muutos ei

tosiasiallista perusongelmaa elikkä sitä ettei ole riittävää väylärahoituksen tasoa eikä väylärahoituksen budjettipainotteisuutta siksi tätä työtä väylärahoituksen uudistamiseksi on jatkettava siinä parlamentaarisessa työryhmässä mikä tässä sitten käytännössä muuttuu nyt jatkossa laissa säädetään maanteiden luokitteluun ja runkoverkkoon tienpidon yleisiin vaatimuksiin palvelutasoon kunnossapitoon sekä

liittyvistä asioista

esimerkiksi kaksitoista vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee lakisääteiseksi erittäin hyvä asia näin saadaan pitkäjänteisyyttä myöskin väyläpolitiikkaan niin ettei se aina vaihdu kun hallitus ja eduskunta vaihtuvat esityksen tavoitteena on että korjausvelka ei kasva runkoverkolla tai muilla valta ja kantateillä ja että se ainakin pysyy hallinnassa myös seutu ja yhdysteillä on myöskin erittäin tärkeää että koko liikenneverkkoa käsitellään kokonaisuutena edustaja pakkanen liikenne ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajana esitteli valiokunnan mietinnön erittäin hyvin ja otti myöskin esille tämän tienvarsimainonnan ja ilmoittelun joka nostettiin hyvin esille yksimielisesti nimenomaan kaikkien valiokunnan jäsenten taholta haluttiin selvennystä nimenomaan siihen että kunnissa voidaan myöskin päättää mitä asioita siellä halutaan tuoda esille ja tuoda niitä kaikille tiedoksi että opasteet ovat kunnossa edustaja taimela kiinnitti omassa puheenvuorossaan huomiota siihen että liikenneministeriö toi vastineella hyvinkin muutetun

hallituksen esityksen joka oli alkuperäisestä esityksestä paljon poikkeava sieltä oli karsittu kaikki maakuntauudistukseen liittyvät asiat omasta mielestäni on erittäin hyvä että näin voitiin menetellä näin saadaan myöskin

arvoisa rouva puhemies tämä esitys maantielaiksi on valiokunnassa huolella käsitelty ja siitä on paljon lausuttavaa löytynyt poikkeuksellista tässä lakiesityksen käsittelyssä oli se että se ei tosiaankaan tullut valiokunnasta ulos alkuunkaan sellaisena kuin se sisään silloin tuli siitä poistettiin nämä viittaukset maakuntiin ja korvattiin ely keskuksilla pari kolme nostoa haluaisin tehdä tästä valiokunnan pohdinnasta ja tämän lakiesityksen hyvistä puolista ensimmäinen on tämä siirtyminen kaksitoista vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun se on erittäin tervetullut muutos ja jäntevöittää ja tuo pitkäjänteisyyttä maamme liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön täytyy huomioida että tätä kaksitoista vuotista suunnittelua tehdään siis alueellisella jatkossa maakunnan tasolla ja myös sitten valtiollisella tasolla tämän lisäksi meillä on vielä parlamentaarinen kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnittelutyöryhmä

uskon että kun tämä menettely saadaan pyörimään ja käyntiin suomessa pääsemme laadukkaampaan ja parempaan suunnitteluun ja saamme parempia tuloksia ja parempia hankkeita kannattaa huomioida myöskin se että vielä ei olla luotu sitä käytäntöä miten tämä kaksitoista vuotinen suunnittelu toimii käytännössä ja siinä varmasti on syytä eduskunnankin pitää silmällä miten tätä aletaan sitten soveltaa sekä virastossa ministeriössä että sitten tässä parlamentaarisessa työryhmässä no edelleen erityisen ilahtunut voi olla siitä että valiokunta suhtautui yksimielisesti tähän kolmensadan miljoonan euron lisärahoitustarpeeseen perusväylänpitoon tämähän on sen ensimmäisen parlamentaarisen liikennejärjestelmän rahoitusta pohtineen työryhmän suositus ja parlamentaarinen suositus päätyi siis sellaisenaan tänne mukaan ja se on minusta erittäin hyvä asia ja osoittaa sen että meillä parlamentarismi täällä eduskunnassa edelleen olen hyvin iloinen ja kiitollinen valiokunnan hyvälle hengelle ja yhteistyölle ja yksimielisyydelle siitä että tätä maantielain viidettäkymmenettätoista pykälää saatiin muutettua se siis käsittelee näitä opaste ja mainoskylttejä olemme varmaan jokainen liikenneasioiden kanssa tekemisissä ollut kansanedustaja saaneet kuulla eri puolilta suomea tarinoita siitä kuinka hankalaa erityyppisten opastekylttien asettaminen on sellaisiinkin paikkoihin joihin talonpoikaisjärkeä noudattaen niitä tarvittaisiin kulttuurikohteisiin ja merkittäviin kauppakeskittymiin ja niin edelleen valiokunta nyt tällä omalla kannanotollaan haluaa täsmentää tätä asiaa ja luoda sellaiset olosuhteet että vastaisuudessa näiden opastekylttien ja mainoskylttien asettaminen olisi helpompaa ja jouhevampaa osaltaan tämä toteuttaa myös hallituksen norminpurkutavoitteita

arvoisa puhemies tätä esitystä olin itsekin käsittelemässä ja olen pääosin tyytyväinen tuohon mietintöön toki mainituin huomioin siitä miten tämä maakuntien poisretusointi kesken lain käsittelyn oli varsin tavatonta mitä tulee ja kylttibyrokratian purkamiseen joka on tullut useissa puheenvuoroissa esille niin totta kai se on hyvä että sitä asiaa saatiin tässä esityksessä korjattua hieman parempaan suuntaan mutta korjaantuuko se aidosti sen suhteen itse en ole täysin vakuuttunut koska se sanamuoto joka lopulta sinne pykälään saatiin vaikuttaa hieman vesittyneeltä siellä puhutaan yhteistyöstä mitä se sitten käytännössä tarkoittaakaan se jää nähtäväksi tässä tuntuu tulevan laajemmaltakin esille sellainen tuntuma että missä ely siellä ongelma nyt jos maakuntauudistus ei toteutuisi niin kyllä minun mielestäni elyjen mielivallalle täytyy jotain pystyä tekemään arvoisa rouva

arvoisa rouva puhemies edustaja hoskonen käytti hyvän kuutostie puheenvuoron ja voin vakuuttaa että merkittävä määrä valiokunnan jäsenistä asuu sen tien varrella joten uskon että se tulee kyllä huomioiduksi edustaja mäkelä kiinnitti huomiota ely keskukseen itse koen niin että nykypäivän ely keskuksen kanssa on hyvä toimia hyvässä yhteistyössä ja neuvotteluyhteydet ovat ainakin kaakkois suomessa hyvät tänään meillä oli erinomainen keskustelu myös heidän kanssaan kaikki edustajat olivat sinne kutsuttuina ja ja uskon että tämän pykälän siinä tämä mainokseen liittyvä asia on on tärkeä ja tällä saadaan hyviä hyviä ja ja joustavia ratkaisuja tässä vielä haluan erityisesti kiittää edustaja taimelaa joka kiinnitti huomiota tähän mihinkä valiokunta yksimielisesti kiinnitti huomiota tähän poikkeukselliseen menetelmään että näitä poistettiin kiireellisesti näitä asioita mutta se on todellakin näin että kun tämä maakuntauudistuspäätös ei ole vielä valmis niin on hyvä saada nämä muut ja lakimuutokset etenemään jotta aikataulussa pysytään sitten voidaan palata maakuntauudistuksen valmistumisen jälkeen näihin kohtiin tämä oli tärkeä huomio edustaja taimelalta että aikataulusyistä otettiin tämä

arvoisa rouva puhemies näin liikennevaliokunnan jäsenenä ymmärtää käsimerkkejä joita antavat poliisit ja hyvät kollegat salista lyhennän siksi huomattavasti puheenvuoroani ensimmäisenä haluan kiittää edustaja taimelaa joka hyvin kuvasi minä en halua sanoa että opposition kansanedustajat vaan valiokunnan kansanedustajat olivat yhtä mieltä viedessään tätä asiaa eteenpäin ja se oli minun mielestäni lohdullista ja oli se oikein kriittinen kanta siihen kuinka ministeriö heittää niin sanotusti kaluamattoman luun valiokunnalle ja me joudumme sen pureskelemaan kunnioitan ja annan arvostuksen osoitukseni meidän valiokunnan neuvoksille jotka pystyivät siinä paineessa ja siinä kiireessä tekemään tämän mahdolliseksi että hallituksen toive toteutui ja tämä laki on nyt tässä vaiheessa on toki todettava että varapuheenjohtaja pakkanen käytti kyllä hyvän puheenvuoron esitellessään tätä tästä tulee enemmän kuin papukaijamerkki se oli hyvä ja siinä oli nostettu oikeat asiat esille sitten haluan täältä niin sanotusti pöntöstä kiittää edustaja kopraa joka nosti esille oliko

nyt viidennenkymmenennenneljännen pykälän viidennenkymmenennentoisen pykälän joka oli vähän luiskahtaa ohitse nimenomaan kun tässä mennään mainokset edellä niin minun mielestäni oli tärkeätä että ainakin siinä vaiheessa valiokunnassa edustaja kopra toi opasteet esille se oli hyvä siihen oli valiokunnan helppo yhtyä me olimme kaikki yksimielisiä siitä että meidän pitää saada päätöksentekoa niin että ja kunnille tärkeät matkailukohteet opastaa niin että ely ely keskus emme nyt saaneet kuntaa mukaan päätöksentekoon mutta heille annettiin kuitenkin mahdollisuus kertoa mielipiteensä sitä me edellytimme perusteluissa ja sekin on jo ensi askel siihen suuntaan koska jossain vaiheessa kyllä yrittäjät eri alueilla ovat kokeneet kokeneet voisiko sanoa aika syrjivääkin kohtelua että heidän oma elinkeinonharjoittamisessa estyy sillä että ei saada opasteita ei meidän pidäkään tieturvallisuuden takia tehdä värikarttaa meidän moottori tai valtateistä tai paikallisteistä vaan pitää kuitenkin katsoa kohtuullisesti mutta näkisin että meille kaikille on tärkeätä niin matkailullisesti kuin elinkeinonharjoittajien osalta että saamme riittävän hyvän opastuksen sinne missä sellainen kuuluu ollakin arvoisa rouva puhemies kaksitoistavuotinen suunnittelu jonka suhteen parlamentaarisen työryhmän kantaan me tässä mietinnössä olemme yhtyneet

ollut erittäin hyvä suunta ja siitä meidän tulee pitää kiinni täällä on kuultu tänään juuri niitä niitä järkeviä puheenvuoroja että tämä ei saa olla poliittisesta puoluekannasta kiinni siitä kuka on hallituksessa vaan pitää tehdä uskaliaasti ratkaisuja joilla tämä mahdollistetaan mutta täytyy myöntää että tämän hallituksenkaan hyvä kuudensadan miljoonan euron rahoitus ei kuitenkaan pysäyttänyt korjausvelkaa se on mielestäni hyvä mittasuhde pohtia sitä kuinka vähän valtiovalta lopulta laittaa rahoitusta siihen että meidän infra toimii ja mahdollistaa työmatkapendelöinnin ja opiskeluitten ja elinkeinoelämän mahdollisuudet toimia tässä maassa sujuvasti

arvoisa puhemies totta kai on niin että jokaisella maakunnalla on omat liikennehankkeensa mutta tahdon silti tukea edustaja hoskosen näkemystä kuutostien sekä lappeenrannan ja joensuun suunnan radan tärkeydestä paljonhan sen kuutostien suhteen on tapahtunutkin kyllä sinne on tullut suurta muutosta kun sitä on kaksikaistaiseksi saatu nyt viimeisimpänä luumäen kohdan pätkä jota pitkin tänäänkin ajoin ajoin tänne talolle se on nopeuttanut matkaa oleellisesti mutta kuitenkin on niin että ei läheskään koko matkaa pysty helsinkiin asti ajamaan kaksikaistaista tietä pitkin vaan kyllä siellä on vielä pienenkin nopeusrajoituksen alueita seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä kilometriä tunnissa eli siinä olisi parantamisen varaa että olisi poikittainen tie koko matkalta kaksikaistaisena se olisi ainakin tavoitetila mitä tulee tähän kaksoisraiteeseen joka on itse asiassa muuttunut joksikin muuksi kuin kaksoisraiteeksi rahoituksen tiputtua alle puoleen sekin olisi sellainen hanke johon tarvittaisiin lisää rahaa ei sinne kahta raidetta tule koko matkalle tällä rahalla ja nyt tilanne on vielä sellainenkin että valtio yrittää ilman mitään laillisia perusteita niistää kunnilta rahaa miljoonatolkulla sen radan melusuojauksesta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies meillä on käsittelyssä käsittelyssä hallituksen uudeksi tieliikennelaiksi jossa kootaan yhteen liikenteessä käyttäytymistä koskevat säännökset uuden tieliikennelain tarkoituksena on saada tien käyttäjät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja ennakoivasti valiokunta pitää liikenteen turvallisuutta ensiarvoisen tärkeänä sääntöjen muuttuessa erityisesti alkuvaiheessa muiden liikkujien huomioimisen merkitys korostuu liikenteessä koska uusien sääntöjen omaksuminen vie väistämättä oman aikansa valiokunta pitää erityisen hyvänä että lakiehdotuksessa on otettu huomioon ajoneuvojen ja liikenteen automaation käyttöönotto ja kehittyminen muutamia nostoja haluan tässä ottaa esille jalankulkijan heijastin ja pyöräilijän kypärä valiokunta pitää hyvänä että heijastimen käyttöä ja pyöräilykypärää koskeva sääntely säilyy tieliikennelaissa selkeänä viestinä niiden käyttämisen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä talvirengas ja nastarengasasiat puhuttivat valiokuntaa paljon valiokunta pitää periaatteessa hyvänä että rengassääntelyyn tuodaan joustavuutta itse autoilijoiden vastuuta korostetaan monessa eri yhteydessä talvirenkaiden käyttöä koskevat ehdotukset ovat asiantuntijakuulemisessa kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä ja huolia ehdotuksen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen tämä oli asia mikä montaa valiokunnan jäsentä

toimenpiteisiin pitää ryhtyä viipymättä jos niin katsotaan liikenne ja viestintävaliokuntaa monessa yhteydessä leikkisästi kutsutaan myös liikennemerkkivaliokunnaksi tässä tapauksessa oltiin myös aidosti liikennemerkkien käsittelyssä päästiin miettimään montaa uutta väriä ja näiden tarkoitusta eräistä uusista tieliikennesäännöistä muutama esimerkki esityksessä on useita sellaisia ehdotuksia joiden liikenneturvallisuutta koskevista vaikutuksista on asian käsittelyn aikana tuotu esille myös negatiivisia arvioita esityksen mukaan ajoneuvoille annettaisiin mahdollisuus poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muuta liikennettä vaarantamatta ja haittaamatta jos risteävällä ajoradalla on kaksi tai useampi kaista

vaikutuksia erityisesti turvallisuudelle tulee seurata huolella tässä vain muutama esimerkki mutta niin kuin sanoin niin valiokunta aina erityisesti turvallisuuden kannalta näitä uudistuksia seuraamusjärjestelmää koskeva uudistus esityksessä ehdotetaan tieliikenteen vähäisiä rikkomuksia koskevaa seuraamusjärjestelmää uudistettavaksi ottamalla käyttöön uusi hallinnollinen seuraamus liikennevirhemaksu valiokunta viittaa seuraamusjärjestelmän osalta lakivaliokunnan asiasta antamaan perusteelliseen lausuntoon jonka pohjalta liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt esitykseen useita muutoksia automaattisen nopeusvalvonnan kehittäminen siinä tuntui valiokunnan jäsenissä monta asiantuntijaa itse kuulun niihin kyllä monta valokuvaa on poliisi minullekin tieltä laittanut valiokunta korostaa että joko kunkin automaattikameran yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla nopeusrajoituksen ilmaiseva merkki samalla tulee arvioida voidaanko kameroiden huomioimista edistää jollakin jollakin keinolla ennalta ehkäisevän vaikutuksen vahvistamiseksi tällä on myös liikenneturvallisuutta parantava vaikutus kameroiden tehokkuus nopeusvalvonnassa on kiistaton myös lasten turvalaitteet puhuttivat valiokuntaa paljon valiokunta pitää lasten turvalaitteiden käyttöä ensisijaisen tärkeänä käytännön syistä valiokunta on kuitenkin lisännyt pykälään näitä turvalaitteita koskevan poikkeuksen jonka mukaan ehdoton velvollisuus ei koske taksiliikenteessä alle satakolmekymmentäviisi senttimetriä pitkän ja vähintään kolme vuotiaan lapsen kuljettamista alle kolme vuotiasta lasta ei kuitenkaan saa koskaan kuljettaa myöskään taksiliikenteessä ilman turvalaitetta arvoisa puhemies tähän sisältyy pari lausumaa ja haluan ne myös tässä lukea valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kaksi lausumaa joista ensimmäinen kuuluu näin eduskunta edellyttää että uuden tieliikennelain uudistuksista tiedotetaan tiellä liikkujaa tehokkaasti ja kattavasti ja että lain vaikutuksia seurataan ja arvioidaan erityisesti liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden osalta toinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palveluiden työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat

arvoisa rouva puhemies koska edustajakollega valiokunnan varapuheenjohtaja pakkanen piti jälleen kerran tästä laista äärettömän hyvän esittelypuheenvuoron aion hieman lyhentää omaa sanomaani elikkä tämä käsittelyssä oleva tieliikennepaketti on mietintölaajuudessaan todellakin kaksisataaviisikymmentä sivuinen ja jo se kertoo sen että tämäkään laki ei ole päästänyt meitä liikenne ja viestintävaliokuntaa sammaloitumaan tämän kevään aikana lain tarkoitus on vähentää säännösten määrää ja yksinkertaistaa hallinnon taakkaa ja laki tulee kyllä myös lisäämään vastuuta meille tienkäyttäjille liikenteen sujuvuudesta ja liikenneturvallisuudesta niin kuin edustajakollega pakkanenkin jo kertoi valiokunnassa puhuttivat muun muassa pysäköintiongelmat ajoneuvojen hetkittäiset pysäyttämiset jalkakäytäville ja pyöräteille lasten turvalaitteet pyöräilykypärän tarpeellisuus keltaisen sulkuviivan muuttuminen valkoiseksi ja erityisesti tämä talvirengasmääräysten muuttuminen niiden kohdalla kun on tarkoitus joustavoittaa sääntelyä vastaamaan paremmin suomen vaihtuvia keliolosuhteita tämä paketti on varsin laaja ja siitä syystä nostan esiin vielä vain valiokunnan kahden lausuman hengen näin laajasta uudistuksesta on tiedotettava erittäin kattavasti eri tienkäyttäjiä myös seurattava mahdollisia negatiivisiakin ilmiöitä liikenneturvallisuutta ajatellen tämä on yhden lausuman henki toinen lausuma koskee kaikkialta eri maakunnista tulevaa palautetta joka liittyy kotihoidon henkilökunnan pysäköintiongelmiin käyntiajat ovat jo muutoinkin liian lyhyitä ja siitä ajasta ei voi käyttää yhtään turhaa aikaa pysäköintipaikan etsimiseen ja niinpä edellytimme lausuman muodossa että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien kanssa yhtenäisen ratkaisun pysäköinnin helpottamiseksi

arvoisa rouva puhemies haluan vain lyhyesti kiittää sekä hallitusta että liikenne ja viestintävaliokuntaa erinomaisesta työstä tieliikennelain tai kuten tämän asian lähetekeskustelussa todettiin kansanlain päivittämisestä tähän päivään erityisesti kolmessa kokonaisuudessa otetaan hyviä loikkia parempaan suuntaan ensinnäkin on hyvä että liikenteen käyttäytymiseen liittyvät säädökset kootaan vihdoin yhteen paikkaan ja tästä johtuva byrokratia kaikki tien käyttäjät tiedämme millaisia tilanteita nykyinen tieliikennelaki on pahimmillaan tuottanut kansalaisten aikaa ja rahaa on kulunut tulkintojen hakemisessa yksittäisten liikennerikkomusten osalta toiseksi on hyvä että tässä uudistuksessa annetaan enemmän vastuuta yksittäiselle tienkäyttäjälle vaikka meidän päättäjien tehtävänä on tässä talossa liikenteen yleisten pelisääntöjen määrittely niin jokainen meistä tienkäyttäjistä vastaa lopulta siitä kuinka turvallista meidän tieliikenteemme on ovat tämän muutoksen myötä entistä helpommin ymmärrettäviä ja ne on koottu usean erillisen säädöksen sijaan yhteen paikkaan on tämä tavoite helpompi saavuttaa kolmas hyvä muutos tässä esityksessä on sen varautuminen tulevaisuuden liikkumisen tarpeisiin robottiautot ja automatisoitu liikenne ovat arkipäivää muutaman vuoden sisällä myös meillä suomessa tässä näkyvin muutos muutos nykytilaan on se että tienkäyttäjänä pidettäisiin jatkossa myös henkilöä joka ohjaa autoa muualta kuin auton sisältä ja ettei ajoneuvo saa pysäköinnin jälkeen lähteä liikenteeseen hallitsemattomasti esimerkiksi

arvoisa puhemies valiokunta on mietinnössään tehnyt monia järkeviä muutoksia niistä nostan esille valiokunnan linjaukset teknisten laitteiden käyttämisestä ajon aikana sekä nopeusrajoituksista taajamissa lisäksi kotiin tuotavien palveluiden pysäköintiongelmat ovat mietinnössä saaneet asianmukaisen lausumaehdotuksen toki jatkopohdittavaakin jää ja tässä yksi tärkeimmistä on tämä talvirengassääntely itse olisin mielelläni nähnyt että nastarenkaiden käytölle olisi asetettu selkeämpi päättymispäivä keväisin varsinkin kun suomi on asettanut poliittiseksi liikenneturvallisuustavoitteeksi tieliikennekuolemien määrän puolittamisen

vuoden kaksituhattakymmenen tasosta

arvoisa puhemies

esille kaikki nämä turvallisuusasiat puhuimme paljon suojakypärästä renkaista heijastimen käytöstä liikennemerkeistä tiemaalauksista turvaistuinten käytöstä kameravalvonnasta hyvin monesta liikenteeseen liittyvästä asiasta ja kaikissa asioissa oli ensimmäisenä lähtökohtana se miten ne vaikuttavat turvallisuuteen me kuulimme valiokunnassa paljon asiantuntijoita ja se oli meille kaikille varmaan semmoinen läheinen asia koska tämähän koskettaa meitä kaikkia me kaikki liikumme tuolla liikenteessä ja kaikille on tärkeää se että siellä säästyttäisiin kaikilta onnettomuuksilta mahdollisimman paljon kun me kuulimme asiantuntijoita niin sen mukaisesti myöskin tähän lakiin tehtiin useita pieniä korjauksia ihan sen mukaan mitä asiantuntijat sanoivat ja tästä asiasta otan nyt sitten esille yhden olennaisen muutoksen se on monien mielestä ihan pikkuinen sivuseikka ja laissakin se on pieni mutta meille lappilaisille ja maaseudun ihmisille ja porotalousihmisille se on todella iso ja tärkeä ja todella merkittävä asia kyse on siitä että henkilöille jotka käyttävät moottorikelkkaa töissä työtehtävissä tämä on iso juttu nimittäin kyse on suojakypärän käyttämisestä ja hätäkatkaisijan käyttämisestä työtehtävien aikana minä pidän todella tärkeänä sitä että kun moottorikelkalla ajetaan vapaa ajan vietossa niin silloin kypärää käytetään ehdottomasti siitä ei saa livistää ollenkaan olen nähnyt ja kuullut läheltä niin paljon onnettomuuksia kun käytetty näissä vapaa ajan kelkkailuissa silloin kypärän käyttö on aivan ehdottoman tärkeää mutta nyt sitten kun puhutaan työtehtävistä kyse on eli silloinhan on kyse hyvin hitaasti ajettavasta rauhallisesta kelkkailusta

alun perin hallituksen esityksessä oli että kaikkien tulee käyttää turvallisuussyistä moottorikelkalla ja mönkijällä ajaessa ja että hätäkatkaisijan tulee olla kytkettynä aina ennen kuin moottorikelkka käynnistetään tämä on tärkeä asia ja näistä minä haluan pitää kiinni mutta porotalous ja metsätaloustyöt ovat asioita joissa moottorikelkoilla ajetaan hyvin rauhallisella vauhdilla ja silloin kun porometsässäkin ajetaan kelkalla itse siinä mukana olleena tiedän kyllä mitä se on vauhti on hyvin hidas kymmenen viiva viisitoista kilometriä tunnissa kierretään puitten välistä lumet tulevat välillä naamalle ja hiki on päässä ja aina vähän väliä joutuu hyppäämään kelkan kyydistä poies ja liikkumaan paljon pitää havainnoida missä porot kulkevat

missä muut hakuporukat ovat liikkeellä nyt sitten onneksi me kuulimme näitä asiantuntijoita ja kun asiantuntijoita kuultiin niin sen jälkeen ne henkilöt jotka eivät ole ikinä ennen kuulleet tämmöisestä elinkeinotoiminnasta saivat ymmärtää että kyse onkin ihan kokonaan eri asiasta kyse ei ole vapaa ajan kelkkailusta jossa onnettomuuksia on tapahtunut tärkeä tieto meidän valiokunnallemme tässäkin asiassa oli se että

elikkä tässä kävisi justiinsa toisin päin ja sen jälkeen onneksi me saimme tehtyä muutokset kun olin tuolla poroparlamentissa pari viikkoa sitten niin eipä siellä juuri kukaan puhunut muusta kuin siitä että onko juuri tosi että meidän pitää alkaa käyttämään työtehtävissä kypärää kun se ei kerta kaikkiaan onnistu sitten me valiokunnassa saimme laitettua tämmöisen poikkeuksen yhdeksänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään siitä että suojakypärän käyttövelvollisuus ei koske poronhoito tai metsänhoitotöissä taikka energiansiirto tai televerkostotöissä olevaa moottorikelkan tai ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaa ja ja matkustajaa ja sama tuli sitten hätäkatkaisijan käyttöön näissä työtehtävissä moottorikelkan osalta kiitän vieläkin valiokuntaa siitä että huomioon turvallisuus mutta myöskin tietyt poikkeusasiat otettiin huomioon koska pitäähän meidän pystyä myöskin tekemään töitä monissa asioissa tämä oli niitä päiviä töissä kun minä huomasin kuinka tärkeää on se että meitä kansanedustajia on kaikkialta suomesta ja eri alojen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä nyt minä pystyn tämän lain kanssa myöskin menemään kotiin kun tämmöiset muutokset tähän saatiin aikaiseksi kiitos koko valiokunnalle oli mahtavaa käydä sitä keskustelua siitä kuinka tärkeää on turvallisuus

arvoisa rouva puhemies kuten jo edellä edustaja taimela kehui valiokunnan varapuheenjohtajan esittelyä niin minä myös koetan omalta osaltani pitäytyä lyhyemmässä ja kommentoin nyt vain tietyiltä osin edustaja maijalan käyttämää puheenvuoroa toivon että tämä laintulkinta mitä me teimme tässä kypäräasiassa ei kuitenkaan estä esimerkiksi voimayhtiöiden työmaalla työskenteleviä henkilöitä jos yritys edellyttää omien työturvallisuuteen liittyvien sertifikaattien kautta käytettäviä suojavarusteita niin että olisimme ristiriidassa yrityksen kanssa siinä kuinka he haluavat omaa henkilöstöään suojata tämä on tavallaan semmoinen seurantapaikka semmoinen seurantapaikka kuinka me haluamme toimia minulle perusteita kypärän käytön osalta tuli enemmän kuin edustaja maijala sanoi jolloin minäkin valaistuin täytyy sanoa että minä uskon että meidän valiokunnassamme kaikki tietävät että meillä on porotaloutta suomessa eli niin ei voi olla että edustaja maijala käy tuolta pöntöstä sanomassa että oli hyvä että että tässä kohtaa tuli valaistua myös niitä jotka eivät tiedä että meillä on suomessa poroja nyt haluan sen sen käsityksen kyllä oikaista että näin ei ole kyllä kaikki valiokunnassa sen tietävät no joo ei ei sotketa tähän joulupukkia koska hänellä ei ole kypärää kuitenkaan on tärkeätä huomioida se minulle tuli viestiä valiokunta päätyi tähän järkevään ratkaisuun että kypärän käyttö maasto olosuhteissa vaikkapa kahdeksan taikka kaksitoista tuntia päivässä on niskalle erittäin rasittavaa ja aiheuttaa kulumia eikä sitten toisekseen suojaa niskaa niin kuin karvalakki suojaa eli eli on monta käytännöllistä syytä jotka liittyvät työterveyteen eli oli hyvä tämä meidän ratkaisumme toivotaan että joku kypäränvalmistaja jossakin vaiheessa huomioi nämäkin jotta me sitten voimme tuoda kevyempiä malleja jotka kuitenkin pystyvät ehkäisemään ole mitään vanhanaikaisia moottoripyöräkypäriä tänä päivänä teknologia on edistynyt hiilikuidun avulla niin paljon että turvavälineen raskas paino ei olekaan enää rasite vaan se on lippalakkia muistuttava kuorma siellä päässä mutta sinällään vaikka jotakin voisi kritisoida jätän sen tekemättä koska olemme kuitenkin olleet tässä yksimielisinä viemässä tätä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tämä tieliikennelain uudistus on kokonaisuudessaan erittäin iso kokonaisuus ja haluan vielä painottaa sitä että koska nyt on näin isosta kokonaisuudesta ja uudistuksesta kyse niin tässä on tämän jälkeen kun tämä saadaan täällä eduskunnassa päätettyä myöskin syytä antaa ja jakaa tietoa tämän lain sisällöstä jotta liikenneturvallisuus säilyy tulevaisuudessakin tässä on niin isoja muutoksia tämän uudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille tienkäyttäjille sujuva ja turvallinen sekä kestävä liikenneympäristö laki on pyritty tekemään mahdollisimman yksiselitteiseksi ja ymmärrettäväksi muun muassa muun muassa poistamalla lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia tässä laissa huomioidaan myös automaattisten ajoneuvojen ja liikenteen automaation käyttöönotto ja kehittyminen tulevaisuudessa huomionarvoista on että tässä hallituksen esityksessä lisätään jossain määrin myöskin jokaisen tienkäyttäjän omaa vastuullisuutta liikennekäyttämisessä ja liikenneturvallisuudessa sekä liikenteen sujuvuudessa tässä myöskin annetaan tienpitäjille esimerkiksi kunnille uusia työkaluja tehdä liikennejärjestelyjä alueelliset olosuhteet ja tarpeet huomioivalla tavalla tässä liikennesäännöt kootaan isoiksi kokonaisuuksiksi luodaan edellytyksiä teknologisen kehityksen hyödyntämiselle ja uudistus sisältää uusia liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä erittäin paljon paljon huomionarvoista on myöskin että tienpitäjä päättää edelleen tiekohtaisista nopeusrajoituksista ja ajoneuvokohtaisiin nopeusrajoituksiin saattaa tulla muutoksia se on omasta mielestäni huomionarvoista niin kuin tässä on jo edellisissä puheenvuoroissa tullut esille että tämä on iso kokonaisuus ja

tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö saatiin yksimieliseksi kiitos siitä kaikille jos olisi käyty lävitse jokaista tai jotakin liikennesääntöä voin sanoa että siellä varmaan myöskin oli erilaisia näkemyksiä valiokunnassa niin kuin itsellänikin oli ja on edelleenkin siellä joitain sellaisia joista olen hieman eri mieltä mutta tämä on niin iso kokonaisuus ettei niitä kannata käydä läpi yksi liikennemerkki kerrallaan semmoisia asioita joista paljon keskusteltiin oli tämä että rikesakot poistuvat ja liikennevirhemaksu tulee tilalle tässä seuraamusjärjestelmässä talvirengassäännöstä myöskin keskusteltiin ja siitä voi olla monenlaista mieltä

puhemies noista moottorikelkoista ja kypäristä puhuttaessa muistan sen kun tämä asiantuntija kävi meille näistä asioista kertomassa joka omasi asiasta ilmeisesti niinkin omakohtaista kokemusta että sai meidät liikennevaliokunnassa ymmärtämään mikä siinä kypärän käytössä on ongelma siellä porotaloutta tehdessä seuraavana päivänä lehdessä oli uutinen jonka mukaan meillä ei käy asiantuntijoita lapista se oli mielestäni hieman hämmentävä uutinen ja jouduinkin siihen kommentoimaan että kyllä ainakin liikennevaliokunnassa on käynyt yleensäkin tämä käsittely oli hyvähenkinen ja järki voitti monessa asiassa kuten tässä mainitussa kypäräkysymyksessä ja siihen tyytyväinen esitys oli paksu teetti töitä ja oli laajavaikutteinen ja suurelta osin mielestäni hyväksyttävä aiemmat puhujat ovat jo kertoneet oleellisia asioita sen käsittelystä tuon esiin muutaman oman huomioni jotka matkan varrella herättävät epäilyksiä ja ovat ehkä vieläkin pienimuotoisia epäkohtia joita tarvitsee tulevaisuudessa miettiä ensinnäkin tämä alkuperäinen esitys liikennevirhemaksusta oli hämmentävä se herätti melkoisen julkisen kohunkin siinä oli epäilyksiä siitä minkälainen on oikeusturva tämän käänteisen todistustaakan kanssa mutta nyt sitten lakivaliokunnan lausunnon läpikäytyään se asia hioutui oleellisesti ja lienee nyt hyväksyttävässä muodossa ei tarvitse muutosehdotuksia tehdä talvirengaspakon muuttaminen ja lakiin kirjaaminen esitettiin painokkaitakin asiantuntijanäkemyksiä että tämä säätelyn muunnos ei lisää turvallisuutta vaan suorastaan heikentää sitä saattaa jopa aiheuttaa kuolemia sen myötä kun lähdetään liikenteeseen kesärenkailla vaikka pitäisi olla talvirenkaat vaikea sanoa ovatko he oikeassa vai väärässä se tullaan näkemään tulevaisuudessa tämän säätelyn voimaan tullessa omasta mielestäni oli jopa varsin epätyydyttäviä asiantuntijalausuntoja liittyen vakuutusoikeudellisiin kysymyksiin ja vastuukysymyksiin siinä kuka on syyllinen siihen jos näitä onnettomuuksia tapahtuu tämän uuden talvirengaspakon voimassa ollessa ja miten sitten ne korvaukset menevät sekin jää nähtäväksi tämä valkoinen sulkuviiva tuskin lisää turvallisuutta ainakaan keltaiseen verrattuna parempaan suuntaan mutta se nyt tuolla laissa on automaattisesta liikennevalvonnasta eli peltipoliiseista kylläkin tehtiin huomioita ja todettiin ongelmia mutta varsinaiset toimenpiteet ja pykäläkirjaukset sen suhteen ovat vähän onttoja nyt

mietinnössä tähän pitäisi mielestäni tulevaisuudessa kiinnittää huomiota koska eihän tuo mekaaninen nopeusvalvonta yksinään mitään liikenneturvallisuutta tuo vaan kysymys on liikenteen kokonaisuudesta ja myöskin poliisiviranomaisen läsnäolosta siellä elävässä liikenteessä

arvoisa puhemies aluksi ensin kiitoksia sitten pikkuisen ei moitteita vaan hämmästelyjä haluan myöskin kiittää tästä että olette ottaneet valiokunnassa huomioon juuri juuri moottorikelkkaa työssään käyttävät ryhmät itse olen poronhoitoalueelta kotoisin ja tämä on varmasti heille erittäin hyvä päätös edustaja maijala kuvasi jo tämän työn luonteen hyvin tarkkaan joten siihen ei tarvitse enää mennä mutta on todellakin hyvä asia että te olette ymmärtäneet tämän asian eikä edelleenkään ole pakko sitten maastossa heidän

eri ikäisten koululaisten kanssa monta erillistä keskustelua siitä mitä tarkoittaa se että on yleensä käytettävä jos minä sitten sanon että siellä seuraavassa pykälässä sanotaan että sairaus sairaus tai terveydellisistä syistä ei tarvitse käyttää niin siihen löytyy monta erilaista selitystä kyllä kyllä lapsilta se se olisi ollut hyvä että se olisi tullut täsmälliseksi se yleensä olisi poistunut ja olisi tullut vaikka ikäraja jonka jonka alla on sitä käytettävä nimittäin koulujen tehtävänä on huolehtia koulumatkan turvallisuudesta vaikka lapsi sitä kulkisi ilman kouluväkeä siinä tulee keskusteluun aina se kun tulet kouluun pyörällä onko sinulla kypärä päässä tämän olisin toivonut helpottuvan kyllä koulujen näkökulmasta

siitä puhutaan minkä kokee omaksi asiakseen ja minä nyt satun joskus puhumaan poroista suojavarusteista sitten niiden käyttämisestä pitää lisätä se että kyllähän poromiehetkin monet meistä käytämme kypäriä silloin kun ajetaan esimerkiksi jäälle pilkille tai muuta vastaavaa koko porukalle kypärät päähän se on eri asia silloin ei olla työtehtävissä kypärät päähän siinä tilanteessa mutta sitten

rakennusmiehilläkinhän pitää olla kypärä päässä kypäriäkin on hirveän monenlaisia olemassa ja on varmasti hyvä että esimerkiksi näissä sähkölinjatilanteissa jos siellä on korjaamassa

sen että jos sieltä putoaa jotakin päähän niin ei satu sitten vahinkoa eli ehdottomasti tilanteitten mukaan nämä kypäräasiat sitten olihan meillä monia mielenkiintoisia keskusteluja siellä valiokunnassa näistä asioista esimerkiksi kypärää käyttää kun vanhalla hytittömällä traktorilla ajetaan vaikka perunoita maahan no nyt onneksi saatiin laki laitettua että ehkä silloin ei kypärää tarvita tosin mietin että mihin silloin kun oikein hitaasti ajetaan sillä hytittömällä traktorilla siellä pellolla siellä kypärää olisi tarvittu ehkä siihen että minä nakkaan potulla isäntää päähän että nyt ajat väärällä tavalla mutta sitten vielä edustaja parviainen otti esille tämän tämän pyöräilykypärän käyttöasian olisiko hyvä ollut ihan lainsäädännössä velvoittaa käyttämään pyöräilykypärää me tulimme siihen ratkaisuun että laitamme tämmöisellä muodolla että on yleensä käytettävä kypärää yleensä käytettävä heijastinta koska sitä ei pysty varsinaisesti laittamaan niin että pitää käyttää koska siellä on monta semmoista asiaa se on vaikeasti valvottava asia ynnä muuta se teksti millä tavalla me laitoimme tuohon lakiin sen ei ole välttämättä hyvää lainsäädäntöä koska se ei ole selkeästi semmoinen kielto mutta se on kuitenkin tämmöinen merkittävä tärkeä ja turvallisuutta lisäävä ja ohjaava toimenpide että me otimme tämmöisen heikkouden tähän laittaa parhaalla mahdollisella tavalla tämän

arvoisa rouva puhemies haluan vielä nostaa tässä esille sen mitä edustaja kopra toi esille juuri kuinka virhemaksuista tai pienistä sakoista viedään kortti pois ja niin sanotusti viedään elinkeino tämä oli erityisen hyvä ja täytyy kiittää valiokuntaa että oli ymmärrystä nähdä se että tämä on ammatinharjoittajille ja palkkatyöntekijöille erityisen tärkeä asia koska tällä hetkellä sinulta otetaan ajo oikeus kolmeksi kuukaudeksi pois se tarkoittaa että sinä et saa työstäsi rahaa koska työnantaja lomauttaa siksi ajaksi se tarkoittaa myös sitä että kun sinulla palkansaanti on kiinni siitä että se on ollut omasta syystä johtuva virhe niin et myöskään tule saamaan an siosidonnaista päivärahaa eli kaksinkertainen rangaistus yhdestä virheestä joka voi olla myös kuljettajasta riippumaton syy esimerkiksi se että perävaunussa ei ole jarruja ja se on se kolmas kerta joka tulee tähän monella maaseudun taksiyrittäjällä näitä kokemuksia on että leipä lähtee kun kolmeksi kuukaudeksi se kielto pistetään niin koulukyydit loppuvat siihen hetkeen tämä on erittäin hyvä ja antaa mahdollisuuden että joustavoitetaan sitä ettei elinkeinon harjoittaminen tai työtehtävissä pieni virhe aiheuta sellaista että joudumme menemään toimeentuloluukulle josta sitten ehkä mahdollisesti saa niin sanotusti lainaa kunnes seuraavat palkat tulevat sulkuviiva heijastin kypärät keltainen tai valkoinen viiva ja talvirenkaat on varmasti niin että valiokunnassa oli aika laillakin erimielisiä näkemyksiä siitä mikä oli valtioneuvoston eli hallituksen esitys itse en ymmärtänyt sitä keltaisen viivan asiaa koska kyllä se talviolosuhteissa kuitenkin näkyy paremmin kuin se valkoinen viiva kun ollaan lumisella seudulla enkä sitä että automatiikka niin kuin minullakin omassa autossa on aistii näitä viivoja ei se väri ole se ratkaiseva asia ei se väriä vaan meidän olisi pitänyt pystyä tässä näkemään mutta asiat etenevät kun saatiin se yksimielisesti niin se oli parempi asia kuin se että se olisi tästä jätetty tässä oli hallituspuolueittenkin kansanedustajienkin kanssa yhteinen näkemys siitä että tämä oli turhaa yleiseurooppalaiseen järjestelmään menemistä puhemies jos saan viisitoista sekuntia niin en tule pönttöön vielä sen sen verran että tämä seuranta mietinnössä on on tärkeä meidän tulee seurata talvirenkaiden tilannetta ja toivoisin että siellä ministeriössä ja liikennevirastossa keskitytään siihen että talvirenkaista johtuvissa onnettomuuksissa seurataan sitä mikä ryhmä on se joka näihin onnettomuuksiin joutuu koska itse pelkään eniten että ne joilla ei ole varallisuutta ostaa talvirenkaita ajavat sitten ehkä vähän varomattomammin niillä kesärenkailla

arvoisa rouva puhemies edustaja ulla parviainen nosti erittäin tärkeän asian ja huomion esille nimenomaan pyöräilykypärän käytön käytetäänkö sitä ja tuleeko sen olla pakollinen vaiko vain suositus liikenne ja viestintävaliokunta päätyi omassa mietinnössään toteamaan että valiokunta pitää hyvänä että heijastimen käyttöä ja pyöräilykypärää koskeva sääntely säilyy tieliikennelaissa selkeänä viestinä niiden käyttämisen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä kun valiokunnassa kuultiin asiantuntijoita nimenomaan tästä pyöräilykypärästä niin täytyy todeta että asiantuntijoiden näkemykset menivät erittäin hajalleen nimenomaan niin että pyöräily ja pyöräjärjestöt ovat sitä mieltä että pyöräilykypärää ei tarvitse ollenkaan perusteena on muun muassa se että esimerkiksi kaupunkipyörät niin kuin täällä helsingissäkin ovat yleistyneet erittäin paljon eikä niissäkään ole sitten sitä kypärää ja jos se kypäräpakko tulisi sen jälkeen varmaan kaupunkipyörien käyttö vähenisi nyt kun se on nykylain muodossa kaupunkipyörät ovat erittäin suosittuja ja ja niitä keltaisia pyöriä näkee hyvin paljon tuolla kaupungilla puolestaan liikenneturva ja vastaavat järjestöt ovat sitä mieltä että pyöräilykypärää tulisi käyttää entistä enemmän sen takia me päädyimme siihen että tämä nykyinen järjestelmä on hyvä ja oikea ja että suositellaan pyöräilykypärän käyttöä ja sitten kouluissa se yleensä jää sinne sinne koulujen kehotuksiin miten oppilaat käyttävät pyöräilykypärää itse toivon että kaikki käyttäisivät pyöräilykypärää

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidettävään täysistuntoon

joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina kahdeskymmenesensimmäinen kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista kello kymmenen asian käsittely alkaa maanantaina kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakahdeksantoista klo kahdessatoista pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja yksi tai kaksi minuuttia asian yksityiskohtainen käsittely on keskiviikkona kahdeskymmenesseitsemäs kuudetta

pidettävässä täysistunnossa yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön

päiväjärjestyksen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies nykyisessä voimassa olevassa laissa matkailuyrityksille on myönnetty poikkeuslupa tarjota kuljetusta osana matkailupalvelukokonaisuutta ilman taksilupaa olemme käsitelleet tässä salissa tällä vaalikaudella liikenteen palveluista ykkös ja kakkospaketin ensimmäiseen me sosiaalidemokraatit teimme useamman pykälämuutosesityksen liittyen taksilainsäädäntöön ja toiseen pakettiin jätimme hylyn sisältävän vastalauseen on syytä muistuttaa miksi olemme tässä tilanteessa että viikkoa ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa sitä jo korjataan ja täydennetään ensimmäisen paketin yhteydessä kehotimme valiokunnassa siis koko liikenne ja viestintävaliokuntana palaamaan lain kakkosvaiheessa siihen tulisiko lupavaatimukseen lisätä jonkinlainen rajanpito sellaista toimintaa varten jossa henkilöiden kuljettaminen on vain hyvin pieni osa jotain kokonaan muuta palvelukokonaisuutta

luulenpa etten ollut ainut näitä yhteydenottoja joissa

selkeästi oltiin jo sitä mieltä että että nyt sitten jatkossa enemmänkin pystytään lakia muuttamaan vielä laajemmin liittyen muun muassa päivystysvelvoitteen poistoon asemapaikkaan ja niin edelleen useat matkailupalveluyritykset toimivat tuhansien kausityöntekijöiden varassa ja näiden koulutus taksinkuljettajiksi liittyen jo pelkästään kielellisiin haasteisiin on etten sanoisi täysin mahdotonta ja myös kustannuksia aiheuttavaa

arvoisa puhemies

ministeriön asioita työn alla todella paljon ja yllättävän vähän on tähän mennessä tullut tilanteita vastaan että on jouduttu tämmöisiä korjausliikkeitä tekemään eli tekevälle sattuu tietenkään ei pitäisi mitään selittää mutta kyllä minä tunnustan sen että on tapahtunut tämä asia mutta nyt sitten olemme onneksi korjaamassa ja me pystymme korjaamaan tämän niin ettei mitään olennaista isoa vahinkoa pääse tässä tapahtumaan tilannehan oli se että kun me ykkösvaiheen tästä laista liikenteen palveluista niin siinä vaiheessa me kirjoitimme mietintöön että valiokunta kehottaa mietinnössään tarkastelemaan lainsäädäntökokonaisuuden kakkosvaiheessa sitä tulisiko lupavaatimukseen lisätä jonkinlainen rajanveto sellaista toimintaa varten jossa henkilöiden kuljettaminen on vain hyvin pieni osa

että minä henkilökohtaisesti sanon että kakkosvaiheen osalta minä en huomannut että tämmöinen vaihe siinä meni ohi ja olin itse niin kuin moni muukin valiokunnan jäsen siinä käsityksessä että tämä asia tuli matkailuyrittäjien osalta hoidettua kuntoon

on tuhansia kausiluontoisia työntekijöitä joista huomattava osa on vielä ulkomaalaisia olisi ikinä pystyneet taksikorttia suorittamaan koska heidän äidinkielensä ei ole suomi tai ruotsi jos suomessa suorittaa taksikortin niin silloin pitäisi suorittaa se suomen tai ruotsin kielellä tämä olisi ollut valtava kustannustekijä ynnä muuta

tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuu palveluyrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla tämähän tarkoittaa sitä että jatkossakin nämä yritykset hakevat taksiluvan ja ministeriöstä on luvattu että tämä taksilupien hoituminen onnistuu suhteellisen nopealla aikataululla he hoitavat sitten kulkuneuvoihin vakuutukset elikkä toimivat samalla tavalla kuin taksiasioissa mutta sitten se riittää että tämä taksiyrityslupa on ainoastaan tällä yrityksellä ja tämä sitten on niin kaikki työntekijät voivat hoitaa näitä kuljetustoimintoja tämä on myöskin taksiyrittäjille erittäin hyvä asia että tämä meni näin päin sillä jos kaikki matkailuyritysten työntekijät olisivat alkaneet suorittamaan taksinkuljettajan korttia niin sen jälkeenhän meillä olisi näitä takseja ollut vaikka kuinka paljon ja kuinka moni niistä olisi sitten milläkin tavalla toiminut kyllä tämä on varmaan myöskin taksialalle ehdottomasti parempi

rouva puhemies liikenteen palveluista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että koti tai matkailupalveluihin liittyviä kuljetuksia suoritettaessa kuljettaja ei tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa edellytyksenä kuitenkin on että kuljetus olisi osa yrityksen tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja että ajoneuvo on palveluyrityksen hallinnassa tämän hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa matkailualan toimintaedellytykset hallituksen esitys helpottaa työvoiman saatavuutta ja vähentää sääntelystä sääntelystä aiheutuvia kustannuksia sekä pienentää yrityksen hallinnollista taakkaa erityisesti matkailualan yrittäjät ovat nostaneet tämän hallituksen esityksen tarpeellisuuden esille ja toivovat tälle myöskin pikaista täytäntöönpanoa edustaja taimela omassa puheenvuorossaan totesi että tämä hallituksen esitys on tuotu tänne saliin käsittelyyn poikkeuksellisen nopeasti ja se on myöskin aivan totta itse haluan kiittää liikenneministeriä ja hallitusta siitä että hallituksen esitys on todellakin jo nyt meillä täällä käsittelyssä itse toivon että tämä asia myöskin liikenne ja viestintävaliokunnassa saa sujuvan käsittelyn ja hallituksen esitys etenee ripeästi eteenpäin ja saadaan laki voimaan sillä pystytään parantamaan matkailualan yrittäjien toimintaa tulevaisuudessakin

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys todellakin tuli nopealla aikataululla saliin ja sitten huomispäivänä alkaa valiokunnassa kuuleminen tästä lain eteenpäinviemiseksi valiokunta tekee toki ripeästi töitä tuossa pyhien kahta puolta tämä on todellakin poikkeus niin kuin edustaja taimela tuossa omassa puheenvuorossaan sanoi että näin nopealla aikataululla tämmöisiä esityksiä tulee tässähän on todellakin sellainen muutos että taksinkuljettaja ei tarvitse sitä ajolupaa tämmöisessä matkailupalveluyrityksessä kun hän suorittaa niitä yrityksen omia sisäisiä ajoja mitkä kuuluvat kenties näille ohjelmapalveluyrityksille uskon että huomisessa kuulemisessa tämä rajaus tehdään niin ettei tässä synny sitten väärinkäsityksiä sinällänsähän tämä on nykytilassakin tämänkin päivän lakitekstissä ja sama kirjoitus on kirjattu samaan muotoon näille yrityksille nyt tässä uudessa lainsäädännössä on tietenkin vain laveasti kerrottu että taksinkuljettajalla täytyy olla ajolupa ja yrityksillä on se lupa ja yrityskohtainen lupa se oli sen toisen lain henki silloin kun sitä lakia valmisteltiin ei sinällänsä siinä karannut keltään mitään tietoja tai asiaa tärkeää tässä on tietenkin sitten se että tämmöinen yritys jolla on ohjelmapalvelua taikka kotipalvelua ei sitten kuljeta kela kuljetuksia sote kuljetuksia yhteiskunnan tar joamia kuljetuksia koska tämä on se rajapykälä että sitten taas se kuljettajan ammattipätevyys täytyy olla ja sitten pitää olla kaikki muutkin sen henkiset taksitoimintaan liittyvät auton ominaisuudet mukana että tulevat nämä tilausjärjestelmä ja maksamisperiaatteet ja yhteydet tämä on nyt matkailupalveluyrityksille tärkeä tarkennus tähän esitykseen ja huomenna valiokunnassa tämän käsittely alkaa

kritisoin myös osaltani tätä että hallitus korjaa puolirampoja lakeja kiireisillä lobbauksen perusteella tehdyillä esityksillä kun ei valmiiksikaan tiedetä mitä tulee tämän taksilain muutoksen myötä tapahtumaan niin sävelletään sitten vielä vähän lisää laki on lähtenyt aiemmin elinkeinonharjoittajien välisestä tasapuolisuudesta nyt sitä lähdetään peukaloimaan kuinka nyt turvallisuus matkustajien kannalta muillakin aloilla kesätyöntekijöiltä vaaditaan pätevyys tehtäviinsä kortit passit liput ja laput eivätkö hallitus ja ministeriö arvosta taksinkuljettajan ammattia kun niiden mielestä työn voi voi hoitaa täysin pystymetsästä mielestäni vähimmäisvaatimus tälle lainsäädännölle on se että asian tasapainoa ei horjuteta nykytilasta se mikä nyt on sallittua poikkeuksella poikkeuksella matkailupalveluiden ohessa voi olla vastakin laajennusta siten että tulisi mitään hyväksikäytön paikkoja tai kiertämisen mahdollisuutta ei voi hyväksyä tästä ei voi enää tulla uutta taksimiehen halpuutusta entisen päälle on keskityttävä

varsinaisessa laissa liikenteen palveluista tosiaan säädettiin siten että nämä matkailupalveluyritykset joutuisivat jatkossa liikenneluvan ja kuljettajan ajoluvan hankkimaan ja on nyt todettu todettu että se ei senkaltaisessa liiketoiminnassa ole järkevää mielestäni tämä edustaja parviaisen esiin nostama esimerkki kuvasi varsin mainiosti ja hyvin sitä tilannetta jossa ollaan nyt ministeriöltä on tullut tähän ei ehkä korjaussarja mutta korjauspultti jolla jolla oikaistaan tätä asiaa ja sitten nopealla aikataululla tätä käsittelemme tuota esitystä tavatessa pisti kyllä silmään se että siellä puhutaan koti ja matkailupalveluista mutta perusteluteksteissä puhutaan vain matkailupalveluista epäselväksi jää se mitä mitä näillä kotipalveluilla tässä nyt oikein tarkoitetaan ja nyt kun meillä on lukuisia valiokunnan jäseniä täällä paikalla salissa tällä hetkellä niin tässä toivon että varmaan voimme varapuheenjohtajan johdolla huomenna tästä myös sitten keskustella ja selvittää mistä tässä on kysymys

arvoisa rouva puhemies edustaja kopra otti esille juuri sen asian mikä pisti omaankin silmään me emme saisi nyt sotkea tähän laajentamissektoria pidetään tämä tilanne ennallaan koska tämähän tarkoittaa sitä että tähän tultaisiin kytkemään osa kela kyydeistä jos te kotipalveluasioita katsotte siten kuin kotipalveluita on ymmärrän kyllä että koska yritystoiminnan kannalta lähipalveluita toimittavissa kotipalveluyrityksissä on tarpeita myös kuljettaa ihmisiä pissakokeisiin tai verikokeisiin kotipalveluyritykset voivat hoitaa taksipalveluyrityksen kaltaista toimintaa ei sotketa nyt tätä asiaa tähän vaan pidetään tämä vain matkailun osalla tulen ainakin valiokunnassa pontevasti edellyttämään että nyt tehdään tämä matkailupalveluyritysten vaatimuksena oleva havainnointi

hallitus ovat ottaneet esille korjataan se nyt mutta ei sotketa tähän muuta sektoria pidetään tämä nyt vain matkailun puolella eikä sotketa tähän jotakin sellaista mihinkä meillä ei ole kuulemisissa eikä käsittelyssä mitään mahdollisuuksia jos me avaamme tämän paketin laajemmin kuin

se murhe että tämä koskisi käsitykseni mukaan myös vaikka yhden ihmisen yrityksiä jotka paketinomaisesti tarjoavat palveluja minun mielestäni on erittäin hyvä jos edustaja maijala tai parviainen keskustelee täällä kahdenlaisista suuruuksista yritysten välillä eli tässä ei pitäisi olla mitään ristiriitaa hallituksen esityksen mukaisesti nämä eivät ole poissulkevia toistensa kanssa vaan mahdollistavat sen että yritys voi myydä paketin mutta se tarkoittaa juuri sitä että yritys voi tuottaa henkilön lentokentältä palvelutoimipisteeseen ja siihen pakettiin kuuluu siirtyminen safarilta toiselle matkailukohteesta toiseen kun se on se kokonainen paketti mutta

kuljetuspalveluita henkilökohtaisesti ei saa kukaan muu kuin vain taksiluvan haltija tarjota minusta se on oikea linjaus että pitäisi edellyttää että jos sinä olet mennyt hotelliin ja haluat mennä toiseen hotelliin niin se matka kuuluu taksiyritykselle ei enää sen matkailupalvelun yrittäjälle jos ihmisen henkilökohtaisesta tarpeesta siirtymisestä paikasta toiseen on kysymys se pitää se pitää rajata näiden pakettiin liittyvien matkojen pitää kuulua mahdollisuutena matkailupalvelutoimintoja harjoittavalle yritykselle
arvoisa puhemies tässä on kiinnitetty huomiota todella tärkeisiin kohtiin olennaista tässä koko lakiasiassa on se että nykyisin on voimassa erittäin hyvin toimiva lainsäädäntö koti ja matkailupalveluyritystoiminnoista

kumpikaan ei ole tuottanut ongelmia tällä hetkellä ja nyt sitten tämä lakihan mikä meillä on tässä käsittelyssä verrattuna nykytilaan voin kyllä sanoa sen tässä nytten taksimiehille ja näille jotka ovat pelänneet tätä tilannetta vaikeuttaa tilannetta joka tapauksessa heidän yritystensä osalta elikkä kaikkien koti

tulee hakea taksilupa yrityksen on haettava lupa tähän toimintaan ja se on on maksullinen lupa ja myöskin kaikkiin näihin autoihin joita käytetään siinä kuljetustoiminnassa on oltava tietyt vakuutukset jotka ovat erilaiset kuin henkilöautovakuutukset ja tällä hetkellä yritykset käyvät kuinka suuret ne vakuutukset ovat ja kuten me tiedämme taksien vakuutukset ovat ihan eri luokkaa kuin henkilöautojen vakuutukset nytten on erittäin todennäköistä mitä nyt olen jo kuullut että näiden autojen osalta joita on tällä hetkellä käytetty sekä koti että matkailupalveluyritystoimintoihin ja joita käytetään mahdollisesti henkilöitten kuljettamiseen myöskin vakuutusmaksut tulevat nousemaan huomattavasti lisää ja siinä on erilaisia kirjanpitovelvoitteita enemmän kuin aikaisemmin elikkä kyllä minä uskon että nämä pelkotilat on nyt otettu huomioon jo tässä kokonaisuudessa ja tilanne tulee varmasti jopa parantumaan nykyhetkestä minä otin esimerkkinä äsken ainoastaan yhden ison yrityksen olen myöskin keskustellut hyvin monien pienten jopa yhden henkilön matkailupalveluyritysten kanssa ja heillä on juuri samat ongelmat ja sama tilanne elikkä on hätä siitä mitä tämä tulee

eri puolilta suomea ei todellakaan vain lapista joka tässä oli eniten esillä vaan ihan nuuksion yrittäjistä lähtien on oltu yhteydessä minuun ja nyt vielä lopuksi sanon sen että nyttenhän tämän lain liikenteen palveluista eli liikennekaaren mistä alun perin puhuttiin kolmas vaihe tulee käsittelyyn vasta ensi talvena siitä on tällä hetkellä menossa lausuntokierros eli meillä joka tapauksessa tullaan vieläkin tätä kokonaisuutta käsittelemään ja muun muassa pykälämerkinnät tulevat koko lakikokonaisuudessa muuttumaan elikkä meillä tulee olemaan vielä isoja muutoksia tässä lakipaketissa älyttömän isossa paketissa

esityksen valiokuntakäsittely huomenna että siellä valiokunnan kuulemisen yhteydessä tarkennetaan nyt nämä kaikki kohdat mitä täällä on esitetty niin kuin tuossa edustajat kopra ja myllykoski omissa puheenvuoroissaan tarkkaan sanoivat kuunnellaan asiantuntijoitten mielipiteet ja sitten pyritään tietenkin siihen yksimieliseen nopeasti etenisi nykytilasta mikä nyt on ja tuleva ensimmäinen seitsemättä jälkeen olisi sitten kaikille yrittäjille ja kuluttajille oikeudenmukainen tila siltä pohjalta itse en ainakaan nyt vielä tänä iltana muuta kuin kuuntelen huomenna sen kuulemisen ja siltä pohjalta tehdään esitys joka menee sitten toivon mukaan yksimielisenä eteenpäin ja saadaan tämä lakiesitys aikaiseksi mutta siellä pitää todellakin tarkentaa nämä missä se raja kulkee ja ketkä ovat koska siellä on velvoitteet ja vastuutkin yhtä lailla syntyvät ja on ne oikeudet mutta kuunnellaan rauhassa asiantuntijakuuleminen ensin ja sen perusteella sitten katsotaan se lopullinen tekstimuoto

vielä täsmennys siihen mikä on tilanne nyt ja mikä se tulee olemaan ensimmäinen seitsemättä alkaen eli jokainenhan ymmärtää että nykyisen taksilupasääntelyn aikana ei voisi odottaa tällaisilta matkailuyrityksiltä sitä että heillä olisi taksiluvat määräsääntelyineen päivystysvelvoitteineen ja asemapaikkavelvoitteineen sen jokainen ymmärtää että nykyisen sääntelyn aikana tällainen poikkeus on välttämättömyys nyt

arvoisa rouva puhemies edellä kuultiin varmasti painokkaita painoarvoja ja arvioita mutta sanoisin kyllä että lähden nyt tässä yritystoiminnan kärki edellä

näin vasemmistolaisena kansanedustajana se tarkoittaa työpaikkoja me tässä olemme niin sanotusti yhteisellä asialla mutta haluaisin nyt jo tässä omalla puheenvuorollani sitä käsittelyä korostaa että emme ottaisi tähän nyt sellaisia elementtejä jotka eivät liity

nyt taas on piru vieköön niin sanotusti pakko kehua varapuheenjohtajaa että jos saataisiin tämä huomenna hoidettua sillä tavoin maaliin että ennen kuin puheenjohtaja brysselistä tuleekaan

arvostamani valiokunnan puheenjohtaja ari jalonen tarkoitan sitä hänen erittäin suurta työtaakkaansa helpottaaksemme voisimme tehdä ja edetä nopeasti tässä asiassa

jos jos me vain kuulemisten jälkeen voisimme olla yhtä mieltä siitä ettei sotketa nyt kotipalveluja tähän mennään nyt tämä matkailu edellä koska minä pelkään aivan oikeasti että jos me otamme tämän siihen mukaan niin me joudumme keskusteluun siitä miten tämä vaikuttaa yhteiskunnan maksamiin kela kyyteihin ja niin edelleen kun me laajennamme tätä asiaa niihin kotipalveluyrityksiin minä tiedän että jo tälläkin hetkellä kunnissa osaltaan ajetaan palokunnan vanhalla kalustolla eläkeläisiä uimaan ja niin edelleen no se on kunnallista toimintaa jonka sinällään tarvitsisi olla niin että siellä on liikennöinti ja taksiliikenteessä olevan kuljettajan lupamenettelyt kunnossa mutta ne eivät ole pidettäisiin tässä nyt niin että me pystymme tähän hätään vastaamaan niin ettei avata sitä yhtä asiaa kun me pystyimme ajokorttiuudistuksessakin luomaan nopean menettelytavan liikenne ja viestintävaliokunnassa siihen suuntaan että ne kiinalaiset matkailijat pääsivät tänne ajamaan henkilöautoillaan

jo tänä turistikautena niin pidetään ryhti

puhemies on todellakin hyvä että me huomenna valiokunnassa tämä sama porukka mikä nyt tässä on keskustelemassa

keskustelemme huomenna siellä tästä asiasta sitten tarkemmin on hyvä että tämä kotipalveluasia tuli tässä nyt sitten myöskin esille sillä sektorillahan tilanne on sama kuin matkailupuolella elikkä siellä on oletettu että mitään olennaista muutosta ei ole tulossa nykytilaan ja sielläkin on tarkoitus että ensimmäinen seitsemättä elämää pitäisi jatkaa eteenpäin ihan samat asiat kuin matkailupuolellakin elikkä tällä hetkellä heitä koskettaa tietty lainsäädäntö ja nyt on tarkoitus että lainsäädännöllä jatkettaisiin samalla tavalla eteenpäin

nämä asiat koskevat muistutan yhä siitä että meillä on kolmas vaihe laissa liikenteen

me voimme tarvittaessa tietyt asiat vielä tarkemmin laittaa siihen kuvioon matkaan ja tärkeintä on se että me saisimme nämä työpaikat säilytettyä toiminnot vietyä eteenpäin ettei mitään ongelmia aiheuteta saataisiin tehtyä tämä korjauskuvio mitä olikin tarvetta tehdä sitten vielä edustaja mäkelälle siitä onko kohtuuttomuutta se että pitäisi

suoritettuna se on kohtuuttomuutta koska tällä hetkellä on tuhansia kausiluontoisia työpaikkoja joista tässä nytten on kysymys ja nytten tuhansien ihmisten pitäisi suorittaa tämä taksikortti tässä ovat kyseessä esimerkiksi matkailuopiskelijat kyse on heidän harjoittelupaikoistaan ihan tämmöistä parin kuukauden työtehtävää vartenko pitäisi olla taksikortit suoritettuna ja sitten niin kuin jo aikaisemmin tuossa mainitsin suuri osa näistä

avustavista työntekijöistä on ulkomaalaisia ja heidän pitäisi sen jälkeen alkaa opiskelemaan suomen tai ruotsin kieltä että he pystyisivät suorittamaan tämän kortin koska suomalaista taksikorttia ei pysty suorittamaan millään muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä näistä tulisi valtavasti kustannuksia ja me emme pystyisi kerta kaikkiaan työllistämään enää nuoria näihin kuvioihin näin nopealla aikataululla eli työpaikat ehdottomasti tässä edellä mutta yrittäjien vastuu on tässä todella kova ja sitä vastuuta ei pystytä tässä millään tavalla kiertämään taksiyrittäjien etu on ehdottomasti se että määrää niin sanotusti ylimääräisiä taksikuskeiksi koulutettuja henkilöitä vaan ne jotka on koulutettu taksikuskeiksi myöskin ovat taksikuskeja matkailuohjelmapalveluissa mukana oleva avustava henkilö ole sitten potentiaalinen taksikuski

arvoisa rouva puhemies viimeisen kerran

tuli nyt sanottua niin että se pitäköön tälle päivälle kuitenkin paikkansa on äärimmäisen tärkeää että edustaja maijala toi sen esille en ole tarkoittanut etteivätkö nykyisillään kotipalvelussa toimivat yritykset sellaista toimintaa mikä on henkilöliikennekuljettamista säilyköön se nykytilanteessaan mutta ei erikseen nosteta sitä keskustelun teemaksi vaan annetaan sen mennä niin kuin se nyt on juuri niin kuin edustaja torniainen tuolla viittilöi sitten täytyy sanoa että erään ison pohjoismaissa aika merkittävän matkailuyrityksen osalta olen saanut tiedon että näiden kausityöntekijöiden kouluttamiskustannukset kouluttamiskustannukset olisivat kausityöntekijöiden osalta kuusisataatuhatta euroa se on melkoinen potti koska se tarkoittaa että he ovat työsuhteessa ja kouluttautuvat sinä aikana työnantajansa kustannuksella silloin silloin kyllä puhutaan siitä

on mahdollisuuksia ja niin me ehkä vääristämme pikkuisen kilpailuakin minun mielestäni on ollut oikein ilahduttavaa että matkailuyrittäjät ovat heränneet tähän ja herättäneet meidät niin minutkin oikeastaan varmaan tukistamalla hallituspuolueiden kansanedustajat ja ministerit tämmöinen asia jäi vähän ruokottomasti hoidettavaksi mutta nyt sitä onneksi hoidetaan mutta kaiken kaikkiaan kyllä minun on pakko sanoa että vaikka tätä asiaa kiiruullisesti hoidetaan niin olen kyllä erittäin mielissäni

edustaja maijala sanoo että eihän nyt tämmöistä juuri tässä eduskunnassa olekaan tapahtunut niin kyllä kai meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa on ollut kun me olemme tänään juuri yhden mietinnön lukeneet jossa koko valiokunta on ollut sitä mieltä että on poikkeuksellista ja huonoa lainvalmistelua no ei tainnut olla ihan niillä sanoilla mutta joka tapauksessa moitittiin sitä kuinka valiokunta ja eduskunta joutuu tekemään sitä työtä niin tässäkin kohtaa jo etukäteen kiitän meidän

nyt puhutaan siitä ovatko kaikki sitten kuskeja tai näin poispäin niin juuri tänään keskustelin erään yrittäjän kanssa ja hän sanoi että kysehän on siitä että voi olla että nämä kausityöntekijät siirtävät autoa esimerkiksi kilometrin elikkä jos he siirtävät kilometrin sitä asiakasta paikasta tuo paikkaan tuo niin sitä kilometriä vartenkin pitäisi olla taksikortti suoritettuna jos he meinaavat lyhyitäkin pätkiä kun on ajokortti olemassa pystyy siirtämään tämmöisiä ihan lyhyitä pätkiä suurin osa näistä siirtotehtävistä on todellakin ihan tämmöisiä pieniä siirtämisiä ja siitä varmasti on kaikki ohjeistukset olemassa ja kyllähän yrittäjillä on niin valtavat vastuut tällä hetkellä olemassa ja valvonnat päällä tämmöisiä onnettomuuksia tekemään kun puhutaan hygieniapasseista ja kaikista näistä ne ovat lakisääteisiä asioita ja tällä hetkellä meillä on niin kova terveydensuojelun valvonta että näitä yrittäjiä todellakin valvotaan hyvin monessa asiassa sen takia nyt yrittäjillä olikin tämän osalta valtava hätä että he eivät halua rikkoa myöskään tässä lakia vaikka he eivät siirrä kuin vaikka kilometrin siellä metsässä sitä kun lain mukaan pitää lupa asioiden olla kunnossa niin heidän pitää lakien mukaan